ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia pyydän salia keskittymään istuntoon nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä yksi tai kahden minuutin vastauspuheenvuoroja keskustelu

valiokunnan puheenjohtaja edustaja kalli

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana kiitän kaikkia niitä lausuntovaliokuntia ja valiokunnan jäseniä jotka ovat osallistuneet joko lausunnonannon muodossa tai sitten itse valtiovarainvaliokunnassa tämän asian käsittelyyn lisäksi on syytä todeta että kevään aikana valiokunta kuuli tämän prosessin aikana useita kymmeniä suomalaisia asiantuntijoita pohjalta sitten valiokunta on oman mietintönsä tehnyt tähän mietintöön sisältyy myös viisi vastalausetta
arvoisa puhemies pitkän laskusuhdanteen jälkeen suomen talous on kääntynyt kasvuun talouden kasvu alkoi hiljalleen jo vuonna kaksituhattaviisitoista mutta varsinainen käänne tapahtui viime vuonna jolloin kasvu oli yksi neljä prosenttia tälle vuodelle aikanaan valtiovarainministeriö ennusti ensin vajaan prosentin kasvua mutta korjasi ennustettaan huhtikuussa yhteen pilkku kahteen prosenttiin monien muiden talousennusteiden mukaan kasvu olisi vieläkin voimakkaampaa esimerkiksi etlan ja pttn mukaan jopa yksi pilkku seitsemän prosenttia myöhemmin suomen pankki ilmoitti kaksi pilkku yksi prosenttia ja juhannuksen alla myös valtiovarainministeriö nosti reippaasti ennustettaan tälle vuodelle yli

myös eun mittakaavassa suomen talouskasvu oli alkuvuonna poikkeuksellisen hyvää ja voimakkaampaa kuin esimerkiksi ruotsissa ja ja saksassa julkisen talouden suunnitelmassa tuodaan esiin tarve kuitenkin varautua siihen että lähivuosikymmeninä suomen talouskasvu ei palaudu kansainvälistä finanssikriisiä edeltäneiden vuosien ja vuosikymmenten

määrän supistuminen ja väestön ikääntymiseen liittyvä hoiva ja hoitotarpeen kasvu arvoisa puhemies hallituksen talouspolitiikan tavoitteena on julkisen talouden velkaantumisen taittaminen ja kestävyysvajeen kattaminen säästöin sekä kasvua tukevin ja julkista palvelutuotantoa tehostavin toimin jo aikanaan hallitusohjelmassa sovittiin menoja vähentävistä ja maksutuloja korottavista toimenpiteistä joilla tavoitellaan julkisen talouden noin neljän miljardin euron nettomääräistä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla lisäksi julkista taloutta kohentavilla reformeilla katetaan neljä miljardia euroa ja loput kaksi miljardia euroa katetaan erilaisilla työllisyyttä ja kasvua vauhdittavilla toimilla myös tehty eläkeuudistus vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä ja erityisesti kilpailukykysopimus tulee tulevaisuudessa vahvistamaan tätä kehitystä suotuisa talouskehitys ja hallituksen sopeutustoimenpiteet ovat siis vahvistaneet taloutta mutta julkisen talouden alijäämä pienenee vielä hitaasti talouden kasvu ei ole vielä riittävän vahvaa nostaakseen julkista taloutta riittävän kestävälle pohjalle valtionvarainministeriön kansantalousosaston riippumaton ennuste näyttää siltä että moni finanssipoliittinen tavoite uhkaakin jäädä saavuttamatta julkinen velka ei näyttäisi taittuvan vielä vaalikauden aikana eikä lisävelanotto olisi pysähtymässä tavoitteiden mukaisesti vaan valtion ja paikallishallinnon ennustetaan olevan selvästi alijäämäisiä vielä vuonna

yksi hallituksen keskeisistä tavoitteista on nostaa työllisyysaste prosenttiin monin paikoin tämä on jo onnistunut mutta monin paikoin tässä on kirimisen varaa työllisyyskehitys kokonaisuudessaan on ollut hyvää ja työllisyyden arvioidaan kohenevan koko ennustejakson puolen prosentin vuosivauhdilla valtiovarainministeriön ennusteen mukaan tavoitetta ei kuitenkaan saavuteta vaan työllisyyden ennustetaan olevan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista vain seitsemänkymmentä prosenttia ja kehyskauden lopulla seitsemänkymmentäyksi prosenttia valiokunta pitääkin tärkeänä että työllisyyspaketin

muun muassa positiivisen rakennemuutoksen hallinta työttömien aktivointi yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen osaamisen kehittämistoimet maakunnalliseen kasvupalveluun liittyvät uudistukset sekä työllistymistä tukevat innovatiiviset kokeilut mahdollistavat työllisyysasteen nousun hallituksen asettamaan tavoitteeseen valiokunta pitää tätä toimenpidekokonaisuutta oikeansuuntaisena työllisyyden nostamiseksi ja käytettävissä olevan työvoiman saamiseksi työmarkkinoiden käyttöön hallituksen tavoin valiokunta pitää sinänsä mahdollisena että asetettu työllisyystavoite vielä

arvoisa puhemies valiokunta painottaa myös rakenteellisten uudistusten jatkamista sillä julkisen talouden haasteet eivät aiheudu pelkästään heikosta taloustilanteesta vaan myös rakenteellisten uudistusten puutteesta siksi valiokunta kiinnittää erityistä huomiota sosiaali ja terveydenhuollon ja

joka on hallituksen merkittävin rakenteellinen uudistus sen tavoitteena on erityisesti hillitä kustannusten kasvua myös sote ja maakuntauudistuksen onnistuminen on välttämätöntä jotta julkinen talous on tulevaisuudessa kestävämmällä pohjalla arvoisa puhemies valiokunta pitää hyvänä koulutukseen ja tutkimukseen osoitettuja panostuksia

joista kaksisataa miljoonaa euroa on budjettirahoitusta ja sataneljäkymmentä miljoonaa euroa koulutuksen ja tutkimuksen pääomitusta nämä lisäresurssit ovat välttämättömiä eivät tietenkään riittäviä mutta ne ovat kuitenkin selkeä suunnanmuutos myös tekesin myöntövaltuutta korotetaan vauhdittaviin yritysten tutkimuslaitosten ja valtion yhteishankkeisiin minkä lisäksi valtio varautuu pääomittamaan sekä suomen akatemiaa että tekesiä kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla arvoisa puhemies välittäminen on eräs julkisen talouden suunnitelman neljästä pääteemasta tähän sisältyy toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseksi valiokunta pitää myös perusteltuna turvallisuuteen kohdistettuja lisäpanostuksia jotka vastaavat muun muassa sisäisen turvallisuusselonteon ja valtiovarainvaliokunnan siitä antaman lausunnon aiempia linjauksia poliisitoimen toimintamenoihin osoitetaan lisäystä siten että noin seitsemäntuhannenkahdensadan poliisin taso voidaan säilyttää ensi vuonna lisäksi suojelupoliisin ja rajavartiolaitoksen resursseja vahvistetaan valiokunta toteaa myös että julkisen talouden suunnitelma sisältää lähes kokonaisuudessaan puolustusselonteon linjaamat määrärahatarpeet kuntatalous on ollut viime vuosina kireää mutta tällä hetkellä tilanne on pääosin parantumassa on kuitenkin todettava että kuntien väliset erot ovat kuitenkin suuret tällä hetkellä olevien tilinpäätösarvioiden mukaan tilikauden tulos on negatiivinen noin joka kolmannessa kunnassa sote ja maakuntauudistus tuo joka tapauksessa muutoksia kuntarahoituksen rakenteeseen ja rahoitustasoon tavoitteena on että uudistuksen yhteydessä kuntien rahoitusasema paranee mutta kuntien menopaineiden arvioidaan vähenevän kuitenkin sosiaali ja terveydenhuollon kustannusten siirtyessä maakunnille näistä muutoksista huolimatta vahva kuntatalous on joka tapauksessa jatkossakin edellytys elinvoimalle ja uudistumiselle arvoisa puhemies kaiken kaikkiaan julkisen talouden suunnitelma pitää sisällään monia toimenpiteitä joilla sekä kuluttajien luottamusta mutta myös kansalaisten ostovoimaa pyritään varmistamaan toivon että tämän käsittelyn aikana syntyy se käsitys että usko ja kuluttaminen jatkossakin on mahdollista ja että ennustettavuus jatkossa on entistä varmempaa valiokunnan päätösehdotus on mietinnön lopussa jossa valiokunta toteaa että ei ole huomautettavaa selonteon johdosta mutta eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin jotka on todettu neljän eri lausuman osalta jotka kaikki on liitetty sinne päätösehdotukseen arvoisa puhemies kiitän vielä lopuksi toistamiseen kaikkia niitä jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön valmisteluun ja ja toivon sille asianmukaista käsittelyä

arvoisa puhemies

ennen muuta kolmea asiaa päättäväistä uudistuspolitiikkaa hallitukselta sopimisen kykyä työmarkkinaosapuolilta sekä tavallisten ihmisten joustamista kukaan ei mielellään tingi esimerkiksi lomarahoistaan

olemassa olevia työpaikkoja on pystytty turvaamaan ja uusia työpaikkoja luomaan myönteisintä on että vihdoin sekä nuorten työttömyys että pitkäaikaistyöttömyys hellittävät arvoisa puhemies nyt on tärkeää pitää huolta myönteisen talous ja työllisyyskehityksen jatkumisesta vakauden vaalimisessa tarvitaan toimintakykyistä hallitusta isänmaallisia työmarkkinaosapuolia ja vastuullista oppositiota hallitus sai viime viikolla eduskunnan luottamuksen keskustassa luotamme siihen että syksyn liittokierroksella pystytään maltillisiin ja suomen kannalta järkeviin ratkaisuihin sen sijaan joutuu kysymään mikä on opposition linja ennen muuta sdp vihreät ja vasemmistoliitto ovat kahden vuoden ajan laittaneet voimavaransa kaiken vastustamiseen vastakkainasettelun lietsomiseen ja ihmisten pelotteluun pisteenä in päälle samoista puolueista vaadittiin viime viikolla hajotusvaaleja vaikka epävakaus olisi omiaan vaarantamaan suomen arvoisa puhemies työllisyyden parantaminen on myös loppuvaalikauden tärkeimpiä tehtäviä toinen on pitkään yhteiskuntaamme syövyttäneen eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen suomi on kunnossa vasta silloin kun kaikki suomalaiset ovat mukana siksi uudistuspolitiikkaa on jatkettava keskustassa katsomme että teollisten työpaikkojen määrää suomessa on pyrittävä nostamaan lähemmäksi tasoa jolla se oli ennen vuoden kaksituhattakahdeksan talouskriisiä teollisten työpaikkojen myötä myös työpaikat palvelualoilla ovat lisääntymässä mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen on ennen muuta kotimaisten uusiutu vien luonnonvarojemme hyödyntämisessä siksi biotaloutta on edistettävä määrätietoisesti ja turvattava elämisen edellytykset koko suomessa länsirannikolla työllisyysaste alkaa olla kohdallaan ja nyt on katseet käännettävä itään ja pohjoiseen suomen etu ei ole että maaseutu tyhjenee kokoomuksen ja tiedetään ihmiset palvelut ja työpaikat on sullottava muutamaan suureen keskukseen mutta mikä on vihreiden linja puheenjohtaja aalto maakunnissa asuvilla suomalaisilla on kuntavaalien jälkeen oikeus odottaa vihreiltä uskottavaa vaihtoehtoa ja ratkaisuja toistaiseksi vain keskusta on ja on ollut yli sadankymmenen vuoden ajan koko suomen puolustaja arvoisa puhemies keskustalle on tärkeää että parannuksia heikompiosaisten suomalaisten hyväksi jatketaan olemme tyytyväisiä ratkaisuun jossa noin neljältäsadaltatuhannelta pienituloisimmalta poistuu yle vero kokonaan ja pienituloisimpien verot pienenevät eduskuntaryhmämme on valmis myös korottamaan pienituloisimpien takuueläkettä sekä helpottamaan velkaongelmissa olevien tilannetta näiden ratkaisujen päälle jotka tällä vaalikaudella on jo tehty katsomme että perustulokokeilua on jatkettava kunnollisten tulosten saamiseksi sosiaaliturvaa on uudistettava huomattavasti nykyistä yksinkertaisemmaksi ja kannustavammaksi huolenpitoa heikompiosaisista on myös mitä suurimmassa määrin se että sosiaali ja terveyspalvelu sekä maakuntauudistus viedään maaliin tavoite on parantaa perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja joita tarvitsevat arjessaan etenkin lapsiperheet työttömät sairaat ja vanhukset eduskunnan perustuslakivaliokunnalle on nyt annettava työrauha uudistuksen käsittelemiseen tulevana perjantaina olemme viisaampia arvoisa puhemies annamme tukemme julkisen talouden suunnitelmalle tuleville vuosille sillä varmistetaan suomen kuntoon laittaminen eteenpäin rohkeasti eteenpäin

arvoisa herra puhemies edustajakollegat ja suomalaiset kylmää juhannusviikkoa lämmittivät positiiviset talousuutiset
valtiovarainministeriö nosti tämän vuoden kasvuennusteen kahteen pilkku neljään prosenttiin olemme viimein löytäneet ulospääsyn negatiivisten talousuutisten kierteestä ja onnistuneet tarrautumaan kiinni globaaliin noususuhdanteeseen opposition jatkuvasta haukkumisesta huolimatta hallituksen toimet talouskasvun työllisyyden ja yrittämisen vahvistamiseksi ovat alkaneet siis purra työllisyys on kasvussa ja työttömyys myös pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys laskussa uudistuksilla hallitus on avittanut useat suomalaiset siis takaisin työn syrjään kiinni pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaisesti koeajan pidentäminen takaisinottovelvoitteen aikarajan lyhentäminen ovat osaltaan olleet tukemassa positiivista kehitystä ja kasvattamassa yritysten rekrytointihaluja uudistuslistaa voidaan jatkaa maksuperusteisen alvin käyttöönotolla sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan sekä vuorotteluvapaan lyhennyksillä kaiken päälle kilpailukykysopimus on palauttanut kustannuskilpailukykyämme ja tukenut myös viennin elpymistä

käteen arvoisa puhemies kysynkin oppositiolta oletteko edelleen sitä mieltä että nämä uudistukset olisi kannattanut jättää tekemättä tämän salin erityisesti vasemmalla puolella on vaadittu hallituksen talouspolitiikan täyskäännöstä ettekö ole tyytyväisiä siihen että nyt suomen talous kasvaa ja työllisyys paranee ettekö ole tähän tyytyväisiä arvoisa puhemies hallitus sopi puolivälin riihessä uusista kasvua ja työllisyyttä lisäävistä toimista kasvukehitystä tuetaan huippututkimuksen sekä innovaatiotoiminnan panostuksilla osaamista vahvistetaan myös käynnistämällä lukiokoulutuksen uudistus ministeri grahn laasosen johdolla yhteensä hallitus toteuttaa yli kolmensadanneljänkymmenen miljoonan euron panostukset koulutukseen ja tutkimukseen yli kolmensadanneljänkymmenen miljoonan euron panostukset koulutukseen ja tutkimukseen varhaiskasvatusmaksuja alentamalla puretaan kannustinloukkuja sekä työvoiman liikkumista tukemalla ratkotaan työmarkkinoiden kohtaanto ongelmaa aktiivimallilla aktivoidaan työnteki jöitä aktiiviseen työnhakuun ja sosiaaliturvan kokonaisuudistus tarjoaa mahdollisuuden etsiä uusia keinoja yhdistää työtä ja turvaa aikaisempaa joustavammin arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta on nostanut mietinnössään esille tärkeitä havaintoja ensimmäinen keskeinen havainto on että tämän vuoden voimakkaasta kasvusta huolimatta pitkällä aikavälillä kasvumme asettuu vain noin yhden prosentin tuntumaan talouskasvun mahdollisuuksia rajoittavat jatkossa muun muassa korkea rakenteellinen työttömyys työikäisen väestön määrän supistuminen sekä väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä hoito ja hoivatarpeen kasvu noususuhdanne ei siis yksin korjaa talouden rakenteellisia ongelmia yksi nopean kasvun vuosi ei siis poista sitä tosiasiaa että taloutemme rakenteelliset ongelmat ovat edelleen ratkaisematta toinen havainto on että hallitus ei nykytoimilla eikä nykykasvulla tule saavuttamaan kaikkia tavoitteitaan julkinen velka ei näyttäisi taittuvan vielä vaalikauden aikana eikä lisävelanotto olisi pysähtymässä tavoitteiden mukaisesti myös työllisyysaste on jäämässä seitsemänkymmenenkahden prosentin tavoitteesta joka on kuten pääministeri sipiläkin on todennut alimitoitettu tavoite tulevan vuosikymmenen haasteiden näkökulmasta

sen hylly josta on mahdollista valikoida vain itselle maistuvat uudistukset vaan kaikki tarpeellinen on tehtävä työllisyyden nostamiseksi ja julkisten palveluiden rahoituksen turvaamiseksi

minkä takia esimerkiksi pääoppositiopuolue sdplle kelpaa perhevapaiden uudistus mutta ei ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poisto arvoisa puhemies meiltä on malttia viisautta rohkeutta ja yhteistä tahtoa hyödyntää talouden käänne ja toteuttaa tarvittavat rakenteelliset uudistukset ennen kuin seuraava laskusuhdanne on oven takana sadesuoja kannattaa rakentaa ennen sadetta sen suomen kesäkin ja juhannuskin varmasti kaikille opetti

arvoisa puhemies

että vuonna kaksituhattaviisitoista alkanut kasvu on vauhdittunut maailman talouden vetämänä mutta suomi saa siitä vain suhdanneluontoista vetoapua hallitukselta puuttuvat todelliset rakennetoimet ja sen omat työllisyys ja velkatavoitteetkin karkaavat käsistä kaikesta huolimatta hallitus jatkaa muina miehinä epäoikeudenmukaisella ja kurjistavalla linjalla talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja roope uusitalo kiteytti tilanteen hyvin tammikuussa toteamalla hallituksella on tavoitteita mutta ei ole sellaista suunnitelmaa jolla näihin tavoitteisiin päästäisiin arvoisa puhemies sdpllä sellainen suunnitelma on me suhtaudumme taloustilanteeseen vakavasti valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kasvu hidastuu jo ensi vuonna yhden pilkku viiden prosentin tuntumaan siksi me esitämme kuutta uudistusta jotka vahvistavat työllisyyttä ja kasvua oikeudenmukaisella ja eriarvoisuutta vähentävällä tavalla

ajatelkaa lähes sadalletuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta on yhä vailla toisen asteen koulutusta yli viidennes kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista miehistä on sekä koulutuksen työelämän ulkopuolella siksi oppivelvollisuutta on pidennettävä samalla on vahvistettava nuorisotakuuta nuorten aikuisten osaamisohjelmaa ja aikuiskoulutusta resursseja on vahvistettava kaikilla koulutusasteilla kolmanneksi kolmanneksi retuperälle jätetty työllisyyspolitiikan kehittäminen on otettava nyt uudelleen työpöydälle hallituksen suunnittelema työvoimapalveluiden pakkoyhtiöittäminen uhkaa pirstaloida työvoimapolitiikan

suomea viidenneksi me satsaisimme tutkimukseen kehitykseen ja innovaatioihin edistäisimme homekoulujen kirjastojen ja päiväkotien korjaamista suunnitelmallisesti kuudenneksi sdp esittää rohkeita avauksia nostamalla elinkeinopoliittisen ohjelmansa ytimeen kiertotalouden palvelut matkailun arktisen alueen ja kestävän kehityksen kysymykset

arvoisa puhemies

mikä muiden tekijöiden kuten globaalin suhdanteen ansiota tottahan on ettei mikään hallitus poliitikkojen hartaista toiveista ja huolimatta voi omilla toimillaan taloutta määräänsä enempää kasvattaa kiitos on annettava sinne minne se kuuluu viime kädessä kädessä tämä kasvu onkin ahkerien työntekijöiden idearikkaiden innovaattoreiden ja urheiden yrittäjien ansiota voimme kuitenkin aikaisempien hallitusten ansiosta olla täysin varmoja kahdesta asiasta ensinnäkin punavihersokea hallitus voi kyllä positiivisista suhdanteista huolimatta myrkyttää lupaavankin talouskasvun lisäksi voimme olla varmoja siitä ettei mikään osa tästä kasvusta ole opposition ansiota hysteerinen kiukuttelu ja pöyristely jokaisesta hallituksen päätöksestä saattaa kyllä nimen ja nyrpeän naaman lehteen mutta kansantaloutta se ei kasvata edes lehtien levikkien vertaa tämä hallitus on kuitenkin omalla toiminnallaan luonut olosuhteet joissa talous saa kasvua yksi keskeinen tekijä vahvojen kasvulukujen takana on kilpailukykysopimus jota voi pitää mainettaan parempana vaikka sopimuksen hyväksyminen oli ymmärrettävästi monelle työmarkkinatoimijalle raskas ja vaikeasti hyväksyttävä jo nyt voimme kiistattomasti nähdä sen olleen oikea ratkaisu uskonkin että työmarkkinakentän kummallakin puolella on vastuullisia toimijoita jotka eivät halua pilata tätä kipeästi kaivattua kehitystä riitaisalla ja rikkinäisellä työmarkkinakierroksella se että taloutemme on vihdoin selvässä noususuhdanteessa ei tarkoita sitä että voimme nyt levätä laakereillamme asia on pikemminkin päinvastoin sillä jo nyt tietyillä aloilla ja tietyillä seuduilla on havaittavissa sopivan työvoiman saatavuudessa kapeikkoja siksi onkin hyvä että hallitus teki kehysriihessä uusia kasvua ja työllisyyttä ja osaamista tukevia päätöksiä on varmistettava kaikin keinoin että kasvu ei tukehdu taloutemme pullonkauloihin hallituksen päätökset purkaa kannustinloukkuja alentamalla päivähoitomaksuja pieni ja keskituloisilta muokkaamalla asumistukea kohtuullistamalla ulosottoa sekä tukemalla työn perässä liikkumista ovatkin tämän vuoksi paitsi oikeudenmukaisia myös tärkeitä jotta hyvin alkanut talouskasvu voidaan turvata lisäksi hallitus päätti edelleen edistää työllisyyttä myös lisäämällä työvoimapalveluiden rahoitusta kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla sekä mahdollistamalla työttömille mahdollisuuden harjoittaa yritystoimintaa neljän kuukauden ajan ilman että heidän työttömyysetuutensa otetaan pois tulevia yrittäjiä ei tulisikaan valtion toimin pelotella kortistoon vaan antaa heille reilu mahdollisuus kokeilla uutta ja olla osa yhteiskuntaa arvoisa puhemies viimeaikaiset uutiset terrori iskuista aivan suomen lähellä osoittavat että elämme erittäin epävakaassa maailmassa edellisen hallituksen toiveajatteluun perustuneet ja vastuuttomat päätökset leikata turvallisuudesta onkin siksi viipymättä korjattava ja hallitus on myös tekemässä hallitus päätti jo ohjelmassaan lisätä muun muassa puolustusvoimien rahoitusta ja sama linja jatkui nyt puoliväliriihessä turvallisuuteen päätettiin panostaa lähes sata miljoonaa euroa lisää hälyttävät uutiset meiltä ja maailmalta kuitenkin herättävät kysymyksen onko tämäkään riittävää vai onko tarvetta turvallisuusviranomaisten resursseja kasvattaa syksyn budjettiriihessä vielä lisää arvoisa puhemies terve talous on myös läpinäkyvä ja oikeudenmukainen hallitus päättikin kehysriihessä myös uusista toimista harmaan talouden torjunnassa näistä erityisen on tavoite laajentaa rakennusalalla käytettyä veronumerokäytäntöä muille toimialoille kuten telakoille sekä ravintola ja siivousaloille erikseen tehtävän selvityksen suositusten mukaisesti tällä pyritään varmistamaan että nyt alkaneen kasvun hedelmät korjaavat rehellinen suomalainen yrittäjä ja suomalainen työmies me emme ole unohtaneet pienituloisia ja niitä jotka eivät ole tämän kasvun hedelmistä vielä päässeet nauttimaan tämän vuoksi hallitus korottaa kaikkein köyhimpien eläkeläisten takuueläkettä jälleen ensi vuoden alusta ja päätti myös korottaa eläkkeensaajien hoitotulon perusosaa kymmenellä miljoonalla eurolla on hyvä että oppositiokin ymmärsi toisella yrittämällä jättää pikkupolitikoinnin sivuun ja saimme koko eduskunnan hyväksynnän yle veron poistamisesta noin kaikkein pienituloisimmalta samalla saimme toteutettua keskeisen tavoitteemme eli tuhannen euron kuukausittaisen työtulojen verovapauden nyt kun hallituksen toimet ovat hukatun vuosikymmenen jälkeen viimein alkaneet purra on meidän entistä painokkaammin ja päättäväisemmin mentävä eteenpäin satavuotias suomi on kasvunsa ansainnut

talous kasvaa vienti vetää työllisyys paranee ensimmäistä kertaa lähes kymmeneen vuoteen talouden kehitys on näin positiivista valtiovarainministeriön kasvuennuste on tälle vuodelle noin kaksi pilkku neljä prosenttia muuan pankki ennustaa jopa kolmen prosentin kasvua suomi on saanut vetoapua maailmantalouden kasvusta ei pidä kuitenkaan väheksyä suomessa tehtyjä päätöksiä päätöksiä jotka ovat olleet kipeitä nyt on tullut aika elvyttää kasvu on hyvällä pohjalla vienti sekä työllisyys kasvavat pitkäaikaistyöttömät palaavat työmarkkinoille kuluttajien luottamus talouteen on ennätyksellisen vahvaa suomeen suuntautuva matkailu työllistää entistä enemmän kuitenkin pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat maltilliset huoltosuhteemme heikkenee väestö ikääntyy ja hoivatarpeet kasvavat arvoisa puhemies aikaisemmin lääkkeenä olivat leikkaukset nyt voimme elvyttää ja ennen kaikkea tehdä budjetin sisällä uudelleenkohdennuksia pieni ja keskituloisten ostovoimasta sekä suomen kilpailukyvystä on pidettävä huolta jos palkkamaltti pettää syksyn kierroksella se haittaa talouskasvua ostovoimaa tulisikin tukea sekä sekä palkankorotuksin että pieni ja keskituloisille suunnatun ansioveron kevennyksen myötä samalla voitaisiin sopia yritysverotuksen tiekartasta yritysverotukseen tehtäisiin porrastettu nolla pilkku viiden prosentin lasku vuosittain samalla kun yritysten korkovähennysoikeutta kiristetään ja suitsitaan agg ressiivista verosuunnittelua pienyrityksille puolestaan alv alarajan vaiheittainen korotus ennustettava vero ja palkkapolitiikka ovat nyt tärkeitä sillä markkinoiden epävarmuus ei kuitenkaan ole ohi arvoisa puhemies suomessa elää neljäsataaneljäkymmentätuhatta syvästi köyhää ihmistä tämä määrä on kestämätön ja asialle on tehtävä jotain itse ole kokeneet vähäosaisuutta emme ymmärrä miltä köyhästä tuntuu työtön pitkäaikaissairas masentunut luottotiedoton ja samalla yksinäinen mitä tällä yhteiskunnalla on antaa tälle ihmiselle juho saaren eriarvoisuuden pysäyttämiseen pyrkivä työryhmä on paljon vartijana toivomme työryhmältä hyviä esityksiä jo syksyn aikana ja edellytämme hallitukselta sitä että nämä ehdotukset toteutetaan arvoisa puhemies perussuomalaisten arvona ja mottona on ensin suomalainen työ ja yrittäminen jos rahaa ja sitten maailman parantaminen hallituksella on hyvä turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma edelleen takataskussaan perussuomalaiset rohkaisevatkin hallitusta toteuttamaan sen kaikki kohdat täysimääräisesti jotta valtio säästäisi miljardeja arvoisa puhemies kuntasektorin velkaantumista on saatu hillittyä mutta siihen on edelleen syytä kiinnittää huomiota suhtaudumme epäilevästi siihen helpottavatko sote ja maakuntauudistus kuntien tilannetta maakuntauudistus on syytä toteuttaa mutta soten valinnanvapaus on tarpeen palauttaa uudelleenvalmisteluun arvoisa puhemies puoliväliriihen paketissa on paljon hyvää kiitämme työllisyyttä ja työelämän pelisääntöjä kehittävistä toimenpiteistä erityistä panostusta saavat turvallisuus ja välittäminen turvallinen yhteiskunta on kaiken peruspilari syrjäytyminen ja yksinäisyys lienevät kansantaudeista vakavimmat ja vaikutukset ovat pitkäkestoisia ketään ei saa tällä perusteella teen seuraavan kannanottoesityksen hyväksyessään julkisen talouden suunnitelman eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin yksi eduskunta edellyttää että hallitus huolehtii pieni ja keskituloisten ostovoiman kasvusta samalla kun suomen kilpailukyvystä pidetään huolta muun muassa yritysverotuksen tiekartan avulla kaksi eduskunta edellyttää että hallitus jouduttaa juho saaren työryhmän työtä sekä toimii sadantuhannen äärimmäisessä köyhyydessä olevan toimeentulon ja jaksamisen turvaamiseksi

arvoisa puhemies suomen talouden ja työllisyyden kehitys kehitys näyttää pitkästä aikaa valoisammalta ja me vihreät olemme siitä luonnollisesti iloisia juuri talouden positiiviset tulevaisuudennäkymät tarjoavat hallitukselle hyvät mahdollisuudet tehdä kaivattuja uudistuksia vihreä eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta ryhtymään töihin jotta kasvu saataisiin kestävämmälle uralle ja jotta kasvulle olisi hyvä alusta myös tulevaisuudessa arvoisa puhemies koulutukseen ja osaamiseen keskittyminen olisivat panoksia huomisen kasvuun ikävä kyllä hallitus ei ole muuttanut tutuksi tullutta linjaansa tässäkään ratkaisevasti esimerkiksi puoliväliriihessä koulutukseen ja tutkimukseen osoitettiin kyllä lisää rahaa mutta lisämäärärahat olivat roposia suhteessa tehtyihin leikkauksiin

työllisyyttä ja parantaisi tasa arvoa arvoisa puhemies viime päivinä sote uudistus on näkynyt mediassa lähinnä poliittisen pelin muodossa hallituspuolueet ja puolueiden jämät tuntuvat pitävän perustavanlaatuisia ihmisille elintärkeitä hyvinvointipalveluita lähinnä tämän pelin nappuloina pelin sijaan kyse on vakavasta asiasta joka on hoidettava huolellisesti ja riskejä välttäen asiantuntijoiden näkemykset vakavasti ottaen valtiovarainvaliokunta kiinnittää mietinnössään aiheellisesti huomiota siihen että sote ja maakuntauudistuksen tuottamiin säästöihin liittyy paljon epävarmuuksia näiden riskien realisoituminen tekisi kestävyysvajeen korjaamisen erittäin vaikeaksi valtapelin sijaan tarvittaisiin siis yhdessä tekemistä ja yhteistä vastuunkantoa vain tällä tavalla voimme turvata uudistuksen alkuperäiset tavoitteet arvoisa puhemies talousjärjestelmämme pitää olla myös sosiaalisesti kestävä siksi on vähennettävä syrjäytymistä ja tuloerojen kasvua päättäväisesti elokuun budjettiriihessä hallituksella on mahdollisuus palata näihinkin tavoitteisiin nyt olisi korkea aika kaivaa esiin asiantuntijoiden ehdotukset tuloerojen vähentämiseksi esimerkiksi listautumattomien yritysten osinkoverotusta kiristämällä arvoisa puhemies me vihreät tarjoamme vaihtoehdon varmistaisimme että talouspolitiikka olisi reilua kaikkien väestöryhmien kannalta me uudistaisimme yritystukijärjestelmämme me panostaisimme varhaiskasvatukseen koulutukseen tutkimukseen ja tieteeseen me panostaisimme kehitysyhteistyöhön koska meille arvot eivät puheita vaan niistä pitää seurata myös tekoja me sitoutuisimme toteuttamaan sote uudistuksen yhdessä hallituksen kanssa kunhan hallitus sitoutuu uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteuttamiseen me lisäisimme luonnonsuojelualueiden hankintaa koska luonto kuuluu myös tuleville polville uudistaisimme perhevapaajärjestelmän koska tasa arvo on meille tärkeä arvo ja kuten äskenkin sanottu arvoista pitää seurata tekoja

arvoisa puhemies olemme samaa mieltä että bktn ja työllisyysasteen nousu ovat kauan odotettuja myönteisiä asioita vasemmistoa kuitenkin huolestuttaa se että julkisen talouden suunnitelman perusteella talouskasvun huippu olisi jo saavutettu ja hallituksen työllisyystavoitteet jäävät nykylinjalla toteutumatta suomen kansantuote on yhä pienempi kuin vuonna kaksituhattakahdeksan kun tarpeeksi syvälle sukeltaa tulee käännös jossain vaiheessa hallitus ottaa kunniaa vaikka sen toimilla ei kasvun kanssa juurikaan tekemistä ole päinvastoin julkisten tulevaisuusinvestointien sekä työttömyysturvan perusturvan opintotuen eläkkeiden ja muiden etuisuuksien epäoikeudenmukaiset leikkaukset ovat jarruttaneet kasvua lisänneet eriarvoisuutta ja hidastaneet työllisyyden paranemista

on kilpailukykysopimus sen myönteisten talousvaikutusten osoittaminen on vaikeaa mutta sen tulonjakovaikutukset ovat selvät kyseessä on miljardien eurojen tulonsiirto palkansaajilta ja julkistaloudesta yrityksille kiky syö ostovoimaa kaikilta mutta julkisen sektorin työntekijöitä se lyö erityisen lujaa uskooko hallitus todella että pienipalkkaisen kotihoitajan laitosapulaisen sairaanhoitajan tai kirjastotyöntekijän lomarahojen leikkauksella talouttamme vahvistetaan työntekijöiden kyykyttämisen jälkeen te vaaditte syksyn palkkakierrokselle malttia maltti on valttia mutta jos työmarkkinoilla tulee tappelu niin on kysyttävä kuka aloitti aloittaja ei ollut pienipalkkaisia puolustava ammattiyhdistysliike vaan te perusporvarihallitus yhdessä etelärannan ekn kanssa päätitte korvata suomalaisen sopimisen kulttuurin yksipuolisella sanelulinjalla painostitte työntekijät suostumaan palkanalennuksiin palkattomaan työajan pidentämiseen ja lomarahojen leikkauksiin uhkaamalla eläkeläisiä lapsiperheitä ja työttömiä lisäleikkauksilla kuvitteletteko pienipalkkaisten raskasta työtä tekevien ihmisten tämän jo unohtaneen arvoisa puhemies asiantuntijat ovat varoittaneet sosiaali ja terveydenhuollon pakkoyhtiöittämisen ja yksityistämisen olevan valtava virhe niin sanottu valinnanvapaus romuttaisi koko suomalaisen terveydenhoitomallin kasvattaisi suuryritysten valtaa ja pahentaisi jo ennestään liian suurta eriarvoisuutta myös säästötavoitteet ovat vaarassa kuten valtiovarainvaliokuntakin toteaa sisältyy esityksen mukaiseen uudistukseen useita riskejä jotka toteutuessaan saattavat jopa lisätä sosiaali ja terveydenhuollon menoja näin siis toteaa valiokunta on häpeällistä että näin keskeinen ja välttämätön uudistus on teidän poliittisten lehmänkauppojenne ja arvovaltatappeluittenne pelinappulana työntekijätkin äänestävät jo jaloillaan esimerkiksi kiky kuritettujen sairaanhoitajien joukkomuutto norjaan on kiihtynyt epävarman tulevaisuuden vuoksi sote ja maakuntauudistus pitää tehdä niin että lähtökohtana ovat alkuperäiset tavoitteet hoidon laadun ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen päävastuun hoidon järjestämisestä ja tuottamisesta tulee olla maakunnilla joille on annettava verotusoikeus maakuntien määrän tulisi perustua tarkoituksenmukaisuuteen eikä puoluepoliittiseen valtapeliin

värderade talman arvoisa puhemies

kahden pilkku neljän prosentin positiivista kasvua tämä on hyvä ja hallitus ansaitsee tunnustuksen talouspolitiikastaan ennuste ei kuitenkaan ole yhtä valoisa lähivuosien osalta sen vuoksi joudumme rehellisesti kysymään miksi talouskasvu ei jatku tähän ei ole yksinkertaista vastausta mutta yhdyn valtiovarainvaliokunnan kantaan siitä että julkisen talouden haasteet eivät ainoastaan johdu heikosta taloustilanteesta vaan myös rakenteellisten uudistusten puutteesta ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo että tarvitsemme lisää rakenteellisia uudistuksia kannustinloukkujen purkamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi ja tietenkin panostuksia koulutukseen

olemme myös vaatineet kansallista työhyvinvointiohjelmaa työhyvinvoinnin parantaminen säästää miljardeja samalla kun se parantaa yksilön elämänlaatua kun keskustelemme konkreettisesti julkisen talouden suunnitelmasta kolmeksi viiva neljäksi vuodeksi eteenpäin on myös kyse siitä miten voimme vähentää sairauspoissaoloja pienentää varhaiseläkkeelle siirtymistä on hyvä että valtiovarainvaliokunnan mietinnössä nostetaan esiin lasten ja nuorten hyvinvointi ruotsalainen eduskuntaryhmä on vakuuttunut siitä että järkevät investoinnit nuorten mielenterveyshuoltoon ovat tulevaisuuden avainkysymyksiä kestävämpään talouspolitiikkaan pääsemiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia eri tasoilla kyse on sekä pienistä että suurista asioista mainitsen tässä yhden suurista panostuksista olen hämmästynyt siitä että hallitus on ilmeisesti täysin tietoisesti jättänyt verotuksen pois julkisen talouden tasapainottamiskeinoista ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä meidän on myös ennakkoluulottomasti tarkistettava verotusta uskomme tavallisen palkkatyön verotuksen keventämisestä ja samalla välillisten verojen ympäristöverojen varovaisesta korottamisesta syntyviin dynaamisiin vaikutuksiin pienyrittäjyyttä voidaan vauhdittaa monin pienin toimenpitein yhtenä tällaisena olisi valtion tarjoama palkkahallinto pienyrittäjille verohallinnon kautta joku pitää tätä pienenä asiana tiedän kuitenkin että pienyrittäjän pitäisi voida keskittyä

lopuksi arvoisa puhemies hallitus elää vaarallisesti uskoessaan että sote uudistus paikkaisi ratkaisevalla tavalla kestävyysvajetta pyydän edelleenkin hallituksen puolelta rehellistä vastausta mitä siis hallitus vastaa joidenkin asiantuntijoiden asiantuntijoiden jopa murskaavaan mukaan sote uudistus ei tule hillitsemään kustannusten kasvua kolmella miljardilla vaan uhkaa jopa päinvastoin lisätä sosiaali ja terveydenhuollon julkisia kustannuksia yhteiskunnallamme ei ole varaa tehdä virhearvioita tässä ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja uotilan tekemää ehdotusta kannanotoksi

arvoisa puhemies suomi on päässyt mukaan muun euroalueen kasvuun ja talous vahvistuu suotuisat taloussuhdanteet luovat suomelle mahdollisuuksia se on hyvä asia ja seuraavan hallituksen on tehtävä harkittuja ja huolellisia päätöksiä jotta talouden elpyminen jatkuisi ja velkaantuminen todella saadaan taitettua sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksella on merkittävä rooli rakenteellisen alijäämän kuromisessa umpeen asiantuntijat ovat kuitenkin yksi toisensa jälkeen todenneet että toivottuja kolmen miljardin säästöjä ei tulla saavuttamaan nyt perustuslakivaliokunnan arvioitavana arvioitavana olevalla sote mallilla sote uudistuksen onnistuminen on on kuitenkin välttämätöntä jotta julkinen talous on tulevaisuudessa kestävällä pohjalla

arvoisa puhemies sote mallia on pakko avata ja pohtia vielä uudelleen kd edellyttää että sote viimeistellään parlamentaarisesti tarkalla korvalla asiantuntijoita kuunnellen olemme edelleen samalla kannalla että yhtiöittämisvelvoite on poistettava kansalaisten valinnanvapauden lisääminen taas on lähtökohtaisesti kannatettava asia sosiaali ja terveyspalveluissa valinnanvapautta on kuitenkin kehitettävä ja edistettävä hallitusti ja asteittain jotta uudistukselle asetetut tavoitteet eli eriarvoisuuden vähentäminen integraatio ja kustannusten hallinta voivat toteutua arvoisa puhemies talous kasvaa mutta työllisyys ei kehity samassa tahdissa yksi hallituksen keskeisistä tavoitteista oli nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin valtiovarainministeriön ennusteen mukaan siihen ei päästäkään vaan eduskunnan nelivuotiskauden loppuun mennessä ollaan vasta seitsemänkymmenen prosentin työllisyydessä silti monilla aloilla on työvoimapula työllisyyttä voidaan parantaa koulutusta oikeasti kehittämällä ja uudelleen kohdentamalla kohdentamalla tähän mennessä koulutus on ollut hallituksen agendalla lähinnä silloin kun on etsitty sopivia leikkauskohteita sanat kehittäminen ja uudistaminen ovat tulleet synonyymeiksi toiminnan pakolliselle uudelleenorganisoinnille rajujen leikkausten jälkeen koulutusta heikentämällä suomi ei nouse on hyvä että kehyksissä koulutukseen ja tutkimukseen palautetaan hiukan varoja mutta edelleen korotuksilla ei korvata kuin murto osa hallituksen tekemistä leikkauksista arvoisa puhemies työllisyysasteen nostaminen edellyttää myös työnteon kannusteiden lisäämistä kristillisdemokraatit pitävät erittäin tärkeänä että sosiaaliturvan kokonais uudistuksen valmistelu on jo aloitettu työryhmässä uusien toimintatapojen luominen on äärimmäisen tärkeää meillä on tarjota uudistuksen pohjaksi kannustavan perusturvan malli jossa sosiaaliturvan ja työnteon yhdistäminen on sujuvaa ja tekee työnteosta aina kannattavaa

perheen perustaminen jo opiskeluaikana varhaiskasvatusmaksujen alentaminen perheen toisesta lapsesta on tervetullut uudistus kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä toivoo kuitenkin hallitukselta rohkeampaa otetta perhevapaiden ja päivähoidon kehittämisessä tarjoamme hopeisella tarjottimella valmista mallia taaperobonukseksi nimitetty mallimme toisi joustavuutta selkeyttä ja valinnanvapautta lapsiperheille arvoisa puhemies ehdotan että eduskunta hyväksyy vastalauseemme mukaiset kannanotot

valtiovarainministeri orpo viisi minuuttia menemme debattiin

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitokset valtiovarainvaliokunnalle puheenjohtajalle hyvästä erinomaisesta yhteenvedosta myöskin ryhmäpuhujille ja kaikille asiaa eduskunnassa käsitelleille kiitos

mittaan mehän olemme hienossa tilanteessa nyt siinä mielessä että suomen talous todellakin kasvaa suomi on jälleen kerran näyttänyt uudistusvoimansa se tuli tarpeeseen koska me olemme seitsemän vuotta eläneet velaksi ja sitä on yli sata miljardia nyt pitkäjänteinen uudistustyö pitkäjänteinen uudistustyö on tuonut meidät siihen että suomen talous kasvaa jopa euroalueen kasvua nopeammin ja se on aivan erinomainen asia jos sitä miettii mitä tekijöitä siinä on niin totta kai maailmantalouden kasvu siihen me olemme päässeet kiinni toisaalta euroalueen kasvu on ollut viimeiset ajat hyvinkin vahvaa ja koska se on meille tärkein markkina alue niin se auttaa eli me olemme tehneet oikeita ratkaisuja aikanaan kun me olemme euroalueessa sisämarkkinoissa sitä viisasta politiikkaa pitää toisaalta uskon että sillä on merkitystä että on tehty pitkäjänteisesti hyviä ratkaisuja esimerkiksi yhteisöveron rohkea lasku jo aikaisemmalla hallituskaudella on varmasti ollut yksi syy miksi suomeen on syntynyt investointeja jotka mahdollistavat talouskasvua työmarkkinoilla on noudatettu pitkään järkevää maltillista politiikkaa joka on parantanut meidän kilpailukykyämme se on ollut aivan välttämätöntä on käynnistetty julkisia investointeja jotka ovat mahdollistaneet sen että nyt rakennetaan paljon niitäkin on tehty muun muassa viime hallituskauden aikana ja tällä kaudella jatketaan mutta sitten tämän hallituksen politiikka keskeistä on ollut työn linja kaikessa tekemisessä veropolitiikkaa on on leimannut työ ja sen vastaanottaminen siihen kannustaminen muun muassa muun muassa pieni ja keskituloisille suunnattu työtulovähennys miljoonaa on tästä erinomainen esimerkki on tehty lukemattomia työllisyystoimia byrokratiaa on purettu muun muassa aukioloaikojen vapauttaminen siitä parhaana esimerkkinä ja vielä esimerkiksi kiky sopimus vaikka siinä on kiistatta palkansaajien osalta ollut raskaitakin osia se kuitenkin pitkällä aikavälillä ja ja jo keskipitkällä aikavälillä vahvistaa työllisyyttä antaa mahdollisuuksia toivottavasti kymmenilletuhansille työttömille tai nuorille joilla ei ole ensimmäistäkään työpaikkaa päästä töihin se on varmasti myöskin erinomainen asia valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kasvua ennustetaan tälle vuodelle kaksi pilkku neljä prosenttia hieno asia se perustuu nyt niihin faktoihin niihin lukuihin jotka on nähty tästä alkukaudelta alkuvuodelta totta kai olemme nähneet niitä hyviä merkkejä mutta valtiontalouden suunnittelua ei voi perustaa muuta kuin siihen tuoreimpaan ennusteeseen joka ennusteeseen joka tehdään faktoista siksi nyt voin itsekin todella iloita siitä että tämä ennuste on niin vahvalla pohjalla tämä ei ole enää kasvupyrähdys ensi vuodelle ja seuraavalle vuodelle ennustetaan puolentoista prosentin kasvua viime hallituskaudella se olisi ollut erinomainen luku ei tämä ole kasvupyrähdys hyvä sdpn ryhmäpuhuja kuitenkaan voida jäädä tähän hanskat eivät saa pudota ei meillä esimerkiksi tämä kasvu vielä näy verotuloissa mutta jossakin se näkyy työllisyystilanne paranee tällä hetkellä poikkeuksellisen voimakkaasti menee hyvään suuntaan työttömien työnhakijoiden määrä väheni neljälläkymmenellätuhannella viime vuodesta ja pitkäaikaistyöttömien yli vuoden työttöminä olleiden määrä kahdeksantoistatuhatta työministeri lindström kertoo näistä työllisyysluvuista lisää tuoreimpia kuvioita lukuja joita käytiin äsken läpi erinomaisia uutisia se antaa uskoa siihen että me voimme oikeasti päästä sinne hallituksen itselleen

osoittamiin tavoitteisiin nyt me olemme oikealla tiellä nyt talouskasvu on sitä luokkaa jos me saamme tämän talouskasvun kestävälle tasolle eli pysyväksi niin kuin ennusteet jo näyttävät ja vahvistumaan silloin meillä on mahdollisuus näihin se on erinomainen uutinen työttömille ihmisille joita edelleenkin on aivan liikaa nämä kolmen kuukauden välein tehtävät haastattelut ja työttömien tapaaminen starttiopettelua mutta niistä on ollut kiistatonta hyötyä myöskin työllistymisen kannalta siihen että me emme julkisen talouden suunnitelmassa ripotelleet kaikkialle vähän me panostimme sen pienen liikkumavaran mitä oli keskeisiin asioihin työllisyyteen kaksikymmentäviisi miljoonaa turvallisuuteen ja osaamiseen arvoisa puhemies vielä lopuksi todellakaan uudistamisen into ei nyt saa loppua vaan nyt pitää saada lisää potkua linjattu sotu uudistuksen aloittaminen on on erittäin merkittävä ja välttämätön meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on jälkeenjäänyt eikä vastaa sitä tavoitetta eli että se se auttaisi heikoimmassa asemassa olevaa olevaa ihmistä työtöntä työpaikkaa etsivää tämä on erittäin iso yhteinen hanke johon toivon että käymme

arvoisa puhemies kuunnellessani tässä eri eduskuntaryhmien puheenvuoroja tulee esiin selvä yhdenmukaisuus kaikki aloittivat sanalla kasvu tai työllisyys oman ryhmäpuheenvuoronsa paitsi demarit joilla tämä asia oli vasta kolmantena minusta tuntuu hyvältä että täällä vallitsee valtavan hyvä yksimielisyys siitä että työllisyys ja sen eteen tehtävät toimet koetaan tässä salissa erittäin tärkeäksi koska se nyt on selvästi se asia millä suomalainen yhteiskunta saadaan jaloilleen ja niin kuin tuossa valtiovarainministeri omassa puheenvuorossaankin kertoi valtiovarainministeriön faktoihin perustuva arvio näyttää siltä että kasvua on kiitos myös niistä keskusta pitää tärkeänä että

jatketaan sillä pystytään tätä eriarvoistumiskehitystä muun muassa mikä täällä on monessa puheenvuorossa noussut hillitsemään ja kiitoksia myös hallitukselle tosiaan työllisyystoimenpiteistä tästä on hyvä jatkaa eteenpäin

arvoisa herra puhemies maamme talous on kääntynyt siis kasvuun ja tämä oli arvoisa edustaja rinne se käänne mitä suomessa tarvittiin ja mitä hallitukselta odotettiin ja se myös tehtiin nyt on oikea aika niin kuin näissä puheenvuoroissa oikeastaan oppositiosta ja hallituksesta tuli se tehdä uudistuksia eli ei tässä enää suunnanmuutosta tarvita vaan kaivataan nyt vain vauhtia lisää arvoisa puhemies me pidämme myönteisenä kokoomuksessa sitä että on tehty käänne myös sivistykseen ja koulutukseen panostamisessa eivät nämä lisäpanostukset toki korjaa sitä mitä tehtiin edellisen hallituksen aikana eivätkä sitä mitä tämän hallituksen alussa mutta suunta on nyt muuttunut nyt panostetaan koulutukseen varhaiskasvatukseen lukioihin ammatilliseen koulutukseen yliopistoihin tämä on toinen suunnanmuutos mistä kokoomus antaa kiitosta

arvoisa puhemies eivät hallituspuolueiden puheenvuorot olleet tässä keskustelussa sillä todella hallituksessa luotetaan siihen että kyllä tämä vene tulee vietyä maaliin kunhan odotellaan vain että maailmantalouden tuulet sopivasti puhaltavat sellainen suhdanneluontoinen vetoapu voi loppua kuitenkin lyhyeen minä todella toivon että hallitus keskittyisi siihen että tänä lyhyenä aikana jota teillä on jäljellä tekisitte aitoja rakennemuutoksia joilla tuotaisiin liikkumavaraa julkiseen talouteen

arvoisa puhemies sosiaalidemokraattien ryhmä jätti seitsemännen sanomatta luomme rahaa tyhjästä kaikkea edellä esittämäämme varten kyllä teillä niin monta esitystä on tässä kahden vuoden aikana ollut että ihmettelen mistä rahat kaikkeen siihen otetaan mutta ehkä te minulle kerrotte jos ajatellaan tätä taloustilannetta niin kannattaa katsoa hypon luottamusmittaria teollisuuden luottamus on korkeinta sitten vuoden kaksituhattakahdeksan alun palveluissa korkeinta sitten syyskuun kaksituhattakuusi kuluttajien osalta luottamus kaikkien aikojen toiseksi korkeinta ja rakentamisessakin kymmenen prosenttiyksikköä korkeammalla kuin normaalisti kyllä me olemme talouden käänteen saaneet aikaan ja se käänne saadaan aikaan hallituksessa siksi uusi vaihtoehto ryhmä jatkaa hallitustyöskentelyä

arvoisa puhemies jotta hallituksen tavoitteet työllisyysasteesta ja julkisen velan taittumisesta toteutuisivat on muistettava neljä tärkeää asiaa pieni ja keskituloisten ostovoima kotimaiset investoinnit yritysten kilpailukyky sekä alueellinen kilpailukyky ja elinvoima perussuomalaiset esittivät näkemyksensä näistä asioista hyvin maltillisen palkankorotuksen ja toisaalta veronkevennysten avulla pidetään ostovoimaa yllä yritysten kilpailukykyä tuetaan ennakoivalla veropolitiikalla ja porrastetulla yritysveron laskulla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa tulee nostaa näiden yhteisvaikutukset tuovat investointeja toivomme että hallitus tarttuu esitettyihin ideoihin julkinen talous on vaatinut kipeääkin leikkausta nyt on kuitenkin aika tukea jo alkanutta kasvua

puhemies minusta on huvittavaa että kokoomus itse antaa kiitosta itselleen siitä että paikkaavat minimaalisesti omat tuhoisat koulutusleikkauksensa mutta jos edetään asiassa eteenpäin niin valtiovarainministeri sanoi että uudistaminen ei saa loppua tähän itse käytin puheenvuoron jossa puhuin kahdesta aika helpostakin

järjestelmästä olla hyviä uudistuskohteita perhevapaauudistus ja yritystukiuudistus arvoisa valtiovarainministeri miksi hallitus ei saa vietyä näitä eteenpäin vaikka tietää että nämä ovat todella

arvoisa puhemies näiden positiivisten kasvulukujen taustalla täytyy kuitenkin muistaa se että syy siihen että ne ovat korkeampia kuin saksassa ja ruotsissa alkuvuonna on se että meillä oli vielä pitempi ja vielä syvempi taantuma kuin näissä verrokkimaissa jos meillä olisi ollut vielä pitempi taantuma vaikka viisi vuotta pitempi me olisimme sukeltaneet vielä kaksi prosenttia syvemmälle pahimman laman aikaan niin voisimme elvistellä nyt vielä korkeammilla kasvuluvuilla verrattuna saksaan ja ruotsiin mutta se meitä lämmittäisi kun meidän kasvumme on siellä vuoden kaksituhattakahdeksan tasolla mitä tulee näihin rakenneuudistuksiin toki niitä tarvitaan ja ajankohtaisin taitaa olla tämä sote mutta kyllä täältä täytyy nyt kysyä mitä sille kuuluu kun näyttää näyttää että ei siitä oikein tunnu tulevan mitään siitä on tullut arvovaltatappelu se perustui tällaiseen poliittiseen lehmänkauppaan jossa kokoomus sai valinnanvapauden keskusta sai maakuntahallinnon ja perussuomalaiset saivat syyn pysyä silloin hallituksessa nyt se on jälleen vaikeuksissa koko suomi on huolissaan tämän elintärkeän uudistuksen tulevaisuudesta

suomen tulisi aina myös tässä taloudellisessa tilanteessa kantaa kansainvälinen vastuunsa ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä ei ole mikään suuri taloudellinen uhraus tehdä eettisesti oikea päätös ja korottaa suomen pakolaiskiintiö kahteentuhanteenviiteensataan vuodessa näin myös hallitus lunastaisi lupauksensa ainakin pari vuotta sitten hallitus oli vielä vahvasti sitä mieltä että jos runsasta turvapaikanhakijoiden virtaa saadaan hillittyä niin sen jälkeen olisi perusteltua nostaa virallista pakolaiskiintiötä

mutta tietenkin odotettavissa oli että hallituksen kolmas ryhmä uusi vaihtoehto vastustaa pakolaiskiintiön nostamista vaikka kyse on todella pienestä eleestä kysyn valtiovarainministeriltä onko niin että hallituksen pienin ryhmä tällä tavalla ohjaa mielin määrin suomen pakolaispolitiikkaa
arvoisa vuonna kaksituhattaneljätoista sairaaloissa hoidettiin melkein kaksikymmentäkaksituhatta potilasta joilla oli alkoholisairaus päädiagnoosina nyt hallitus esittää vahvempien alkoholijuomien tuomista kauppoihin ja kaikki alkoholiasiantuntijat vastustavat esitystä

arvoisa puhemies suomen talouden isoon tilannekuvaan tällä julkisen talouden suunnitelmalla tuodaan lisää vakautta tuodaan lisää ennustettavuutta mikä mahdollistaa sen että jatkossakin suomalaisten ostovoima ja kuluttajan luottamus talouteen voivat vahvasti ja tämä on syytä todeta kun täällä esimerkiksi edustaja uotila totesi että tähän maailmantalouden kasvuun on päästy näin myöhään niin selkeä vastaus siihen on että tämän hallituksen ohjelma alkaa purra vasta nyt jos tämä ohjelma olisi tullut kolme vuotta tai neljä vuotta aikaisemmin ehkä olisimme päässeet tähän talouskasvuun nopeammin edelleen uskon että tällä julkisen talouden suunnitelmalla luodaan myös edellytyksiä sille että syksyllä kun alkavat neuvottelut työntekijöiden ja työnantajien välillä on olemassa edellytykset ja paremmat mahdollisuudet turvata sitä suomalaisten ostovoimaa

puhemies euroopan keskuspankin pääjohtaja draghi piti tänään tärkeän puheen lissabonissa hän totesi että meidän tulee taistella eriarvoisuutta vastaan euroopan kasvavaan eriarvoisuuteen tulee puuttua koulutuksella innovaatioilla ja sijoittamalla inhimilliseen pääomaan kuten työpaikkoihin nuorille arvoisa puhemies tämä hallitus on lisännyt eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa epäoikeudenmukaisilla leikkauksilla nuoriin opiskelijoihin lapsiperheisiin työttömiin ja eläkeläisiin tämä hallitus on leikannut koulutuksesta merkittävällä tavalla sdp esittää nyt että perhevapaat uudistetaan tässä ja nyt oletteko valmis ministeri orpo siihen että perhevapaiden uudistukseen lähdetään tässä ja nyt se tarkoittaa palkkatasa arvon lisääntymistä suomalaisessa yhteiskunnassa työmarkkinoilla se tarkoittaa myös sitä että saadaan vahvistettua työllisyyttä nuorten naisten osalta me esitämme oppivelvollisuuden pidentämistä tässä ja nyt pikkuhiljaa

matkaa käynnistäen oletteko valmiit oppivelvollisuuden pidentämiseen ministeri orpo

puhemies positiivisten talousuutisten kevät antaa meille toivottavasti voimaa tarttua tiukemmin ja kunnianhimoisemmin näihin rakenteellisiin uudistuksiin tähän hyvään fiilikseen ja tähän tunnelmaan ei auta jäädä kellumaan vaan jo nämä eu kriteerit pitävät meillä yllä painetta julkisen talouden tasapainottamiseen

kiitokset valiokunnan puheenjohtaja kallille todellakin talouskasvumme on nopeampaa kuin usassa tai saksassa se on todella hyvä asia kuluttajaluottamus on ennätystasolla investoinnit vetävät ja vientiluvutkin ovat todella hyvät talouden näkymät ovat yleisestikin hyvin positiiviset hallituksen työllisyystavoitteen ja velkasuhteen osalta tämähän on koko yhteiskunnan etu jos nämä tavoitteet saadaan tuleva hallitus asettakoon sitten uusia

sitten miten näihin tavoitteisiin päästään mielestäni meidän pitää ylläpitää pieni ja keskituloisten ostovoimaa ylläpitää suomen kilpailukykyä ylläpitää kotimaisia investointeja ja samaan aikaan kuitenkin pitää pystyä huolehtimaan niistä neljästäsadastaneljästäkymmenestätuhannesta syvästi köyhästä suomalaisesta ihmisestä tässä ovat ne keskeiset kysymykset ja jos näihin löydetään vastaukset niin suomella menee hyvin

totta on että koulutuksen leikkaukset ovat erittäin kipeitä ja vastenmielisiä mutta jotakin hallituksen arvoista kertoo se että tässä on kuitenkin kehyskauden aikana kolmensadanneljänkymmenen miljoonan lisäpanostukset ja olen aivan vakuutettu siitä että mikäli talous kasvaa ja kasvaa odotettua reippaammin niin aivan varmasti koulutukseen panostukset ovat prioriteeteissa aivan kärjessä vai mitä ministeri orpo

arvoisa puhemies on tietenkin erittäin tervetullutta ja iloinen asia että suomi nyt vihdoin seuraa yhdysvaltojen ja euromaiden perässä talouden elpymisessä mutta kyllä minä pidän osoituksena suomessa harjoitetun talouspolitiikan epäonnistumisesta sitä että tämä talouden elpyminen on kestänyt niin niin paljon kauemmin suomessa kuin monissa muissa eurooppalaisissa maissa

kuten tässä todettiin eriarvoisuus ei vähene itsestään eikä vähene talouskasvun seurauksena vaan sen eteen pitää tehdä tietoisia poliittisia ratkaisuja myöskään tarve panostaa koulutukseen ja osaamiseen ei ole poistunut mihinkään riskinä on että nämä isot leikkaukset suomen osaamisperustaan konkretisoituvat ja näkyvät vasta pitkällä aikavälillä eli tarve suunnan tarkistukseen tältä osin on nyt heti haluaisinkin kysyä valtiovarainministeriltä nyt kun talous kasvaa onko hallitus valmis uudelleen arvioimaan sellaisia säästöpäätöksiä mitä on tehty koko vaalikaudeksi kuten esimerkiksi korkeakoulujen indeksin jäädyttäminen

arvoisa puhemies julkisen talouden kestävyyden kannalta ratkaisevaa on se että meillä työikäiset ja työkykyiset ihmiset ovat töissä muuten edessä on paljon rajumpia ja vaikeampia leikkauksia ensi vuosikymmenelle kun huoltosuhde heikkenee ihmiset ikääntyvät ja heidän hoitaminen maksaa sen vuoksi tärkeintä on keskittyä siihen että me saamme ihmiset töihin kannustan hallitusta olemaan rohkea ja ennakkoluuloton sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisessa mutta muistuttaisin myös työllistämisen kannalta ratkaisevaa on toki työn hinta mutta erityisesti työllistämiseen liittyvät riskit työtä on tarjolla vaikka kuinka paljon mutta jotta yritys uskaltaa työllistää volatiilissa maailmassa jossa olosuhteet saattavat muuttua nopeastikin sillä täytyy olla mahdollisuus joustaa jos näin käy jos niihin puututaan meillä on mahdollisuus työllistää vaikka kuinka paljon enemmän

on tietenkin hieno asia että suomen talous on lähtenyt kasvuun ja paikka paikoin meillä on jopa työvoimapula tällä hetkellä se kertoo myös siitä että meidän pitää jatkaa uudistuksia mutta uudistukset pitäisi myös tehdä viisaasti arvoisa puhemies tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on nostettu sote uudistus erittäin hyvin esille ja tässä todetaan myös että tavoitteena on ollut hillitä kolmella miljardilla eurolla kuitenkin valiokunta toteaa että sen käsityksen mukaan tavoitteen saavuttamiseen liittyy valitulla toteuttamistavalla useita riskejä jotka toteutuessaan saattavat vähentää tavoiteltua kustannussäästöä tai jopa lisätä sosiaali ja terveydenhuollon menoja arvoisa valtiovarainministeri minkälaisia ajatuksia nämä toteamukset teissä herättävät oletteko huolissanne siitä että kestävyysvajetta ei pystytä tällä kuromaan umpeen

puhemies valtiovarainministeri orpo nosti täällä esille seuraavana isona rakenneuudistuksena sosiaaliturvan uudistamisen eli sotu uudistuksen kristillisdemokraatit tukevat kyllä tätä koska tällä hetkellä meillä on paljon pitkäaikaistyöttömiä osatyökykyisiä vammaisia henkilöitä jotka haluaisivat esimerkiksi jättää eläkkeensä lepäämään mutta tänä päivänä työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on aivan aivan liian monimutkaista ja jättää monet ihmiset sen takia myöskin tämän orastavan talouskasvun ulkopuolelle kristillisdemokraatit ovat monessa otteessa tuoneet esille omaa malliansa eli tätä kannustavaa perusturvaa joka edelleenkin on harkinnanvarainen mutta saa ihmiset paremmin sinne työmarkkinoille nyt kuitenkin hallitus meni hätäisesti tekemään tämän asumistuen uudistamisen sillä tavoin että tämä tulee aiheuttamaan monille ihmisille itse asiassa taloudellisia ongelmia ja he tipahtavat huonompaan asemaan asemaan olisinkin kysynyt miksi ei ollut malttia odottaa sitä että tehdään tämä uudistus kokonaisuutena eikä mennä yhtä palasta liikauttamaan siitä myönnän vielä
tähän debattivaiheeseen puheenvuorot edustajille juhantalo zyskowicz ja lindtman ja sen jälkeen

herra puhemies yhdyn lämpimästi edellä oleviin edustajien kalli ja vähämäki puheenvuoroihin ilman sipilän hallituksen määrätietoista työtä ei olisi ollut mahdollista että edes nyt pääsemme mukaan maailmantalouden kasvuun tässä tärkeässä työssä on mainittava myös ministeri lindström koska meillä niin kuin ministeri orpo lausui puheenvuorossaan on vähemmän kuin vuosi sitten ja tällä hetkellä on samaan aikaan yhdeksänkymmentäseitsemäntuhattaneljäsataa avointa työpaikkaa suunnilleen viidentuhannenviidensadan enemmän kuin vuosi sitten

kohtaantumista täytyy näiden kaikkien pienienkin toimenpiteiden mukaisesti lisätä ja aktivoida näistä lämmin kiitos ja lämmin kiitos myös työmarkkinajärjestöille kuten ministeri orpo lausui myös heidän nimensä työmarkkinoiden allekirjoitus on kiky sopimuksessa turhaa on syytellä pelkkää sipilän

arvoisa herra puhemies oppositiopuolue sdp vaatii vappupuheissa hallituksen eroa hanskojen lyömistä tiskiin ja täällä salissa täyskäännöstä hallituksen politiikkaan

arvoisa arvoisa puhemies tämä julkisen talouden suunnitelma on samalla ikään kuin tämän hallituksen puolivälitarkastelu jos katsotaan mitä taloudessa on tapahtunut olen iloinen siitä että tässä salissa on nyt aika yhteinen käsitys siitä mitä taloudessa on tapahtunut vuonna kaksituhattaviisitoista tapahtunut käänne saa nyt myötätuulta meidän päämarkkina alueelta niin kuin valtiovarainministeri itsekin totesi päämarkkina alueella tapahtuva myötätuuli tukee nyt meidän vientiä ja hyvä niin nyt se kysymys kuuluu kun näin paljon tätä käännettä ja me olemme iloisia on hehkutettu niin miten on mahdollista että siitä huolimatta hallituksen omat tavoitteet karkaavat työllisyystavoite on jäämässä alle puoleen valtiovarainministeriön oman katsauksen mukaan alijäämätavoitekin on jäämässä reilusti alle sen mitä hallitus tavoittelee mistä se johtuu se johtuu siitä että hallitus keskittyy nyt siihen että sillä säilyy enemmistö eduskunnassa ei riitä ei riitä että te olette siinä satulassa teidän pitää saada hevonen kulkemaan nyt tarvittaisiin asiantuntijoiden suosittelemia työllisyyttä tukevia uudistuksia kuten oppivelvollisuuden pidentämistä ja perhevapaauudistusta milloin nämä käynnistyvät valtiovarainministeri orpo
ministerien vastauspuheenvuoroihin ensin työministeri lindström kolme minuuttia ja sen jälkeen valtiovarainministeri orpo kolme minuuttia
arvoisa herra puhemies kiitoksia keskustelusta otan näihin työllisyysasioihin vähän syvällisemmin kantaa eli mitä nämä tilastot pitävät sisällään ensinnäkin tilastoidaan sekä niitä ihmisiä jotka ovat tuolla

listoilla että sitten niitä jotka ovat tilastokeskuksen listoilla ja nämähän menevät usein näissä keskusteluissa sekaisin tällä hetkellä nämä luvut ovat aika lailla tasoissa toukokuussa työllisyys kasvoi noin mutta työttömyys ei juuri laskenut tilastokeskuksen mukaan koska työvoiman ulkopuolelta työmarkkinoille siirtyneiden määrä kasvoi ja tämä kertoo siitä että piilotyöttömyys pienenee ihmiset alkavat uskomaan että kannattaa hakea töitä he hakeutuvat uudestaan työmarkkinoille tämä on minun mielestäni iso ja merkittävä muutos aikaisempaan työllisyyden kasvu ylipäätään on ollut kohtuullisen hyvää mutta mutta että kiihtyvä talouskasvu tulee yhä vahvemmin sitten näkymään työllisyydessä mutta nämä näkyvät viiveellä nämä eivät tapahdu hetkessä työttömien työnhakijoiden määrä laski siis yli neljälläkymmenellätuhannella hengellä verrattuna edellisen vuoden toukokuuhun mikä on poikkeuksellisen voimakas pudotus se selittyy osin sillä että työvoiman kysyntä ja avoimet paikat ovat kasvaneet osin kuitenkin kyse on siitä että määräaikaishaastattelujen paljon parjattujen haastattelujen seurauksena työnvälitystilastoista poistuu henkilöitä jotka eivät enää tosiasiassa ole olleet työttömiä työnhakijoita tämä selittää myös erittäin voimakasta pitkäaikaistyöttömyyden laskua joka on siis tuo yli kahdeksantoistatuhatta totta kai nämä luvut edelleen aivan liian suuria ja sen takia kuten valtiovarainministeri totesi hanskat eivät saa pudota viedään näitä uudistuksia eteenpäin ja kun sdpn ryhmäpuheessa edustaja kiuru totesi että odotellaan vain eikä tehdä aitoja rakennemuutoksia eihän kyse ole teidän mielestänne siitä vaan teidän mielestänne meillä on väärät keinot ja vain teidän keinonne ovat toimivia me teemme omia toimenpiteitä ja olemme niitä vieneet rohkeasti ja jopa kansan torille mutta me olemme kuitenkin uskaltaneet ne tehdä ja minä olen sitoutunut tähän hallitukseen niin kauan kuin tämä hallitus on pystyssä ja sillä sillä mennään näin puhuu näin puhuu puolueeton mies pitkäaikaistyöttömyydestä sen verran että yli kaksitoista kuukautta eli vuoden työttömänä olleiden määrä siis putosi se oli toukokuussa noin satakuusituhatta henkilöä vähemmän kuin vuosi aiemmin mutta myös yli kaksi vuotta kestänyt työttömyys on laskenut

arvoisa puhemies vielä ihan lyhyesti sen kasvu on hidastunut kahdesta syystä ensinnäkin valuma sinne pitkäaikaistyöttömyyteen on hidastunut eli uusia pitkäaikaistyöttömyysjaksoja on alkanut aiempaa vähemmän ja toiseksi pitkäaikaistyöttömyyksiä myös päättyy aiempaa enemmän tässä on se yhtälö ja tätä työtä jatketaan rohkeasti

arvoisa puhemies se onkin niin että uudistuslinjaa pitää jatkaa eli eli viedä määrätietoisesti eteenpäin niitä uudistuksia joita hallituksella on ja samaan aikaan pitää myöskin pitää tiukasti kiinni finanssipolitiikan linjasta ei tämä talouskasvu näy vielä verotuloissa mutta jos esimerkiksi työttömyys murenee sitä tahtia kuin miltä nyt näyttää jos se jatkuu jos talouskasvu jatkuu niin kuin nyt näyttää niin silloin aidosti julkiseen talouteen tulee parempi tilanne koska se velkaantuminen saadaan oikeasti taittumaan ja koko julkisen talouden tilanne paranee kun kysytään nostetaan esille tärkeä asia eriarvoisuudesta niin parempaa lääkettä eriarvoisuuden poistamiseen ei ole kuin korkeampi työllisyysaste pienempi työttömyys korkeampi työllisyysaste terve julkinen talous hyvät ja tasavertaiset palvelut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydin ja juuri siihen tämä hallitus keskittyy sote uudistus on noussut monessa puheenvuorossa esille se kolmen miljardin tavoite on ja pysyy totta kai siihen sisältyy riskejä vuoteen kahdessakymmenessäyhdeksässä mennessä kolmen miljardin kustannustason lasku ei säästö tulevien kasvupaineiden hillitsemistä siihen liittyy riskejä ja se vaatii töitä tältä hallitukselta ja tulevilta mitä sille kuuluu olemme varmaan kaikki tietoisia siitä että tämä niin sanottu pakkoyhtiöittäminen ei ole perustuslain mukainen mutta ei se ole sinänsä mikään ongelma koska ei tämä yhtiöittäminen itsessään ole ollut mikään poliittinen tavoite vaan valinnanvapaus on ja kun olen asiaa selvittänyt niin minun tietääkseni valinnanvapaudelle ei kuulu mitään huonoa vaan kuuluu hyvää

valinnanvapaudesta koska se on suomalaisille ja se on tärkeä arvoisa puhemies oli ilahduttavaa että tämä sote uudistus nousi täällä useissa puheenvuoroissa esille meillä on kymmenien vuosien aikana rakennettu hyvällä tahdolla sosiaaliturvajärjestelmää joka ei todellakaan toimi nykyään niin kuin sen pitäisi se on kallis se on passivoiva se on byrokraattinen

jyviytyvät eurot osuvat niille ihmisille jotka niitä eniten tarvitsevat siksi meidän pitää tehdä tämä uudistus arvoisa puhemies jatkan seuraavassa puheenvuorossa

puhemies täällä on nyt viitattu minun vappupuheeseeni täytyy nyt todeta mitä sitten todellisuudessa sanoin tuolla puheessani totesin että pääministeri on itse todennut että tulos tai ulos ja nyt näyttää että toteudu julkisen talouden tasapainottaminen ei toteudu silloin esitin harkittavaksi että tulos tai ulos olen edelleen samaa mieltä että näin pitäisi tehdä harkita tulos tai ulos ja käytännössä sitten täyskäännös tarkoittaa sitä että eriarvoistumiskehityksessä pitää tapahtua täyskäännös sitä esitin täällä viime kerralla keskusteluissa ja esitän nytkin että tehdään täyskäännös eriarvoistumiskehityksen poistamiseksi tehdään niitä satsauksia joita sosiaalidemokraattien ryhmä

omassa ryhmäpuheenvuorossamme pidetään kaikki mukana sdpn tälle julkisen talouden suunnitelmalle näistä löytyvät eväät joilla eriarvoistumiskehitys voidaan poistaa joilla eriarvoistumiskehitys voidaan pysäyttää näistä löytyvät eväät sille että saadaan talous kasvuun pysyvälle pohjalle näistä löytyvät eväät työllisyyden vahvistamiseen

arvoisa herra puhemies edustaja rinne ei pitkän matkan juoksuakaan arvioida puolivälissä kyllä se se tehdään vasta maalissa

tässä keskustelussa on sinänsä jäänyt hyvin vähälle myös eräs asia joka liittyy suomen valtionvelkaan se on kaksinkertaistunut kaksituhattayhdeksän vuodesta tähän hetkeen sataviisi miljardia katsoin tuossa että että yhden tunnin aikana noin kuusisataatuhatta tulee meille lisää velkaa ja se on myös maksettava meidän pitäisi ajatella koko ajan niin että julkinen talous on kuin oma henkilökohtainen talous ja miettiä millä lailla me pystymme sen myös sitten hoitamaan se asettaa meille niitä velvoitteita ja meidän sen vuoksi pitää saada myös tämä talous

arvoisa puhemies talous on kääntynyt kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan viennin vahvistumisesta huolimatta talouskasvu on pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien varassa kulutus on velkavetoista tavaraviennissä on merkille pantavaa että suomi vie paljon ruotsia enemmän puolivalmisteita ruotsilla on toki paremmat resurssit ja enemmän rahkeita investoida mutta myös suomella olisi hyvät mahdollisuudet viedä viedä valmiita valmiita tuotteita enemmän vientiin sen takia tulee panostaa enemmän tuotekehitykseen ja yritysverotuksen tiekartan tulee olla toimiva yritykset ratkaisevat syntyykö suomeen aitoja oikeita työpaikkoja tarvitaan vielä paljon enemmän toimia pk yritysten hyväksi

arvoisa puhemies se että muutos taloudessa on tapahtunut monen vuoden korpivaelluksen jälkeen on tietenkin erinomainen uutinen hallitushan antoi itselleen hyvin kunnianhimoisen tehtävän siinä että kymmenen miljardin kestävyysvaje piti kattaa täällä on paljon salissa puhuttu neljän miljardin leikkauksista kolmen miljardin sotesta ja myös kahden miljardin kasvusta mutta se yksi miljardi josta ei puhuta paljoa on tämä kuntien tehtävien karsinta yhden miljardin edestä sehän eteni noin jonka jälkeen ruvettiinkin puhumaan julkisesta taloudesta ja sen uudistamisesta täällä kuntaministeri ei ole nyt paikalla mutta haluaisin valtiovarainministeriltä kysellä mitä tämän miljardin perään kuuluu onko tämäkin toteutettavissa

valtiovarainministeri orpon on varmasti hyvä olla tietoinen siitä että asiantuntijat varoittavat nimenomaan valinnanvapausjärjestelmän kustannusvaikutuksista ja vaikutuksista julkisen talouden tasapainoon eli kun tämän järjestelmän puhutaan se koskee kyllä koko tätä valinnanvapausjärjestelmää eikä suinkaan tätä pakkoyhtiöittämistä jota nyt puidaan perustuslakivaliokunnassa eli varoitetaan siitä että saadaan järjestelmä joka ei lisää hoidon tasa arvoa mutta joka todennäköisesti kasvattaa kustannuksia siitä mitä ne tällä hetkellä ovat tästä näkökulmasta on mielestäni oikeastaan pöyristyttävää että hallitus ei edelleenkään ole vastannut siihen kritiikkiin mitä on esitetty valinnanvapausjärjestelmän kustannusriskeihin liittyen mutta edelleen täällä linjaa että pidetään kiinni kolmen miljardin kustannussäästötavoitteesta joka asiantuntijapalaute ja kritiikki huomioon ottaen vaikuttaa täysin järjettömältä ja epäjohdonmukaiselta yhdistelmältä

talouden orastava kasvu on näköpiirissä niin olisi todella ensisijaisen tärkeää että kiinnitettäisiin huomiota sellaisiin rakenteellisiin uudistuksiin jotka parantavat tuottavuutta ja tuovat sitä kautta hyötyä ja lisäksi että ottaisimme käyttöön kaiken sen osaamispotentiaalin joka meillä on siitä syystä on äärimmäisen tärkeää että kokoomus siellä hallituksessa pistää nyt toimeen ja vaatii että perhevapaauudistus tehdään jotta me saamme nousemaan pienten lasten äitien ja vanhempien työssäkäyntiä jotta saamme joustavuutta näihin perhevapaisiin

että se on perustuslain vastainen kuulin näin perustuslakivaliokunta sitä arvioi parasta aikaa ja nyt ei ole kysymys yksinomaan pakkoyhtiöittämisestä vaan siitä laitetaanko ihmiset eriarvoiseen asemaan ja tuleeko meille sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmä joka eriarvoistaa kansalaisia tämä on minusta se olennainen kysymys ja sitä pitää varoa koska se on talouskasvun este jos eriarvoisuus kasvaa

haluan myös toistaa että ihmisen luottamus tulevaisuuteen on edistänyt niin yksityisellä taholla kuin yrityselämässäkin investointeja vaikka talouskasvu onkin osittain tämmöistä kokonaiskotimarkkinavetoista niin nämä viennin tulokset näkyvät varmaan loppuvuodesta lehtitietojenkin mukaan on myönnettävä se asia että meidän matkailijamäärämme aasiasta on kasvanut suorastaan loistavasti tammi huhtikuulla yöpymisten määrä on lisääntynyt kaksikymmentä prosenttia onko todettavissa että suomesta tulee tämmöinen trendimaa koska meidän vieraamme arvostavat että suomalaiset ihmiset ovat ystävällisiä meidän hotellimme ja ravintolamme ovat korkealuokkaisia he arvostavat myös maamme turvallisuutta puhtautta ja luontoa tässä on näitä hyviä elementtejä joista me saamme tätä kasvupotentiaalia toivottavasti tämä hyvä hallitus jatkaa näitä tekemisiä tästä

yksi suurista säästömahdollisuuksista liittyy työhyvinvointiin taloutemme menettää vuosittain jopa kaksikymmentäviisi miljardia euroa työkyvyttömyyseläkkeisiin ja sairaana työskentelyyn parempi työhyvinvointi säästää yhteiskunnalle miljardeja samalla kun se parantaa yksilöiden elämänlaatua sote uudistuksen myötä yli kaksisataatuhatta palkansaajaa joutuu vaihtamaan työnantajaa kaikkine siihen liittyvine työhyvinvointiriskeineen

viestintävaliokunta totesi lausunnossaan selonteosta että viestintäviraston voimavarat suomen digitaalisen tietoturvallisuuden ja toimintavarmuuden turvaamiseksi ovat riittämättömät ja piti hyvin poikkeuksellisesti ja yksimielisesti erittäin tärkeänä että tähän löydettäisiin kehyksissä kahden miljoonan euron asemesta viisi miljoonaa euroa lisärahoitusta siis peräti kolme miljoonaa euroa lisää valitettavasti valtiovarainvaliokunta ei ole mietinnössään edes maininnut asiaa kysynkin kuka ottaa vastuun vastuun kun siis kun suomen kriittisiin tietojärjestelmiin tehdään laaja hyökkäys emmekä kykene reagoimaan siihen riittävän voimakkaasti

arvoisa puhemies on aivan ensiarvoista että suomen kilpailukyky edelleen vahvistuu se on vahvistunut hyvää vauhtia mutta sitä täytyy jatkaa määrätietoisesti ja yritystoiminta on siinä se avainkysymys verotus ja muut yritystoimintaan liittyvät

toivon että tätä koko eduskunta kannattaa koska tällä saadaan suomeen sellainen nousu jolla voimme ratkaista tämän erittäin vakavan köyhyysongelman joka meille on muodostunut

tai hiuksenohut linja koska ei se ainakaan täältäpäin näytä oikein hahmottuvan että millainen se sitten on nimittäin kyllähän kaikki asiantuntijat tuolla kuulemisessa kertoivat että hallitus ei tule pääsemään työllisyystavoitteisiinsa valiokunta itse toteaa että kuultujen asiantuntijoiden mukaan työllisyysvaikutukset voivat jäädä kovin

rallatellessa ilmeisesti ja nyt kun tekemisen paikka viimeistään olisi niin hallitus keskittyy tämän ottopoikahallituksen ylläpitoon ottopoikahallituksen ylläpitoon ja valtapeliin kun pitäisi tehdä työllisyystoimia

puhemies kun kuuntelee demarien puheenvuoroja näistä työllisyyden paranemisista ja talouden virkistymisistä niin kyllä täytyy ihmetellä mitähän kirjoja te olette oikein lukeneet edustaja rinne äsken esitteli paperia jonka mukaan tulisi hommat tehdä on se aika harmillista että sattuu aina väärät paperit käteen kun on hallituksessa oikeat paperit eivät ole silloin kädessä mutta kun on oppositiossa silloin on oikeat paperit kannattaa rytmitystä vaihtaa jos sattuisivat kerrankin ne paperit kohdilleen sitä suosittelen koska metsämiehenä tiedän sen että kun metsään lähtee niin aina kannattaa olla oikea kartta mukana koska jos väärällä kartalla lähtee niin eksyy

pitkäjännitteisyyttä jotta saamme sen hoidettua sillä keinoin että orastavan kasvun eväitä ei syödä ennen kuin se on edes kunnolla päässyt alkuun

arvoisa herra puhemies eilen kun katselin a studiota niin täytyy sanoa että suuni loksahti auki kun ministeri lintilä oli täysin tietämättömän oloinen siitä että turun telakalla maksetaan alipalkkausta edelleen viime vuonna kysyin valtiovarainministeri orpolta mitä aiotte tehdä tämän asian suhteen että meiltä karkaa miljoonia ja taas miljoonia tämän toimettomuuden vuoksi mitä te teette tämä on nyt jo mainekysymys suomalaiselle laivanrakennusteollisuudelle että edelleen työskennellä näin härskisti tästä oli raportteja jo viime lokakuussa kohta tulee vuosipäivät siitä kun kysyin tätä ministeriltä täällä yhdessä ryhmäpuheenvuorossa kiinnitettiin siihen huomiota että näitä toimia pitää nyt ryhdittää nyt te olette seuranneet tätä asiaa tässä hallituksessa kaksi vuotta tiiviisti ja keskittyneesti nyt on lupa kysyä koska te oikeasti korjaatte tämän asian ja otatte ne veromarkat suomeen

arvoisa puhemies olemme täällä salissa yhtä mieltä kaikki siitä että työllisyysasteen nousu on se johon meidän on panostettava mutta olemme olemme onnistuneet kahdenkymmenen kahdenkymmenen viime vuoden aikaan nostamaan viisikymmentä viiva kuusikymmentäviisi vuotiaiden työllisyyttä itse asiassa lähes tuplaamaan

kuusikymmentä viiva kuusikymmentäneljä vuotiaiden työllisyysaste on noussut kahdestakymmenestäviidestä prosentista neljäänkymmeneenkahdeksaan prosenttiin mutta samassa ajassa nuorten työllisyys on alentunut lähes puoliintunut tiedämme kaikki että ne kannusteet ovat olleet siellä työurien pidentämisen puolella osa aikaeläkkeissä ja muissa mutta millä kannustimilla saamme myöskin nuorten työllisyyden nostoon nostoon hallitus on tehnyt siihen satsauksia mutta jos ajatellaan julkisen talouden suunnitelmaa ja kehyskautta mistä nyt puhumme niin se että saamme ne kannusteet nimenomaan nuorten työllisyyteen sekä työnantajan puolelle että työntekijän puolelle on oleellista sen työllisyysasteen nousun kannalta

pakkanen ja heinonen ja sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro

arvoisa ministeri lindström kuka tietää parhaiten mitä yritys tarvitsee yrittäjä ja yritys itse vai virkamies ely keskuksessa koska arvoisa hallitus aiotte luopua työvoiman tarveharkinnasta

arvoisa puhemies edustaja ronkainen vähämäki ja kankaanniemi puhuivat näistä asioista joita perussuomalaiset toivat esille muun muassa pieni ja keskituloisten ostovoiman parantaminen ja pienyrittäjät ja vähävaraisten tilanne oikeastaan olisin tässä kysynyt kun ministeri orpo on paikalla olisiko mahdollista jouduttaa juho saaren köyhyystyöryhmän työtä koska muistaakseni se määräaika on maaliskuun loppuun mennessä ensi vuonna ja ja jos siitä ruvetaan joitakin johtopäätöksiä tekemään niin on vaalit jo edessä ennen kuin mitään ehditään tekemään voisiko sieltä jotain väliraportteja saada minusta pieni ja keskituloiset ovat kuitenkin olleet talkoissa mukana niin kuin suomalaiset aina ovat mutta nyt kun täällä kaikki yhteen suuhun toteamme että nyt on vähän paremmat ajat niin voisimmeko jotenkin muistaa heitä ja katsoa näitä toimenpiteitä voisiko jouduttaa tätä juho saaren työryhmää saada jotain väliraporttia tai muuta kun kansalaiset odottavat tämä aika on nyt aika

arvoisa puhemies hallitus on tehnyt aika merkittäviä epäoikeudenmukaisia säästöpäätöksiä neljän miljardin euron edestä mutta samaan aikaan tehnyt myöskin todella monia menolisäyksiä jotka jäävät helposti varjoon verojen kevennyksinä tosiasiassa julkisen talouden suunnitelmassa laskua maksetaan lähes kolme miljardia euroa tämäkin on valinta arvovalinta varsinkin kun kasvuun ja työllisyyteen ne eivät tuo parannuksia

edustaja pakkanen sitten pakkasen ja heinosen jälkeen molemmille ministereille puheenvuorot

arvoisa puhemies täällä on monessa puheenvuorossa todettu että työllisyysasteen tavoite mikä hallituksella on prosenttia on kovasti haasteellinen se se pitää paikkansa tällä hetkellä kasvu mitä on saavutettu ei ei ole riittävä niin kuin on myös todettu näissä puheenvuoroissa mutta haluaisin erityisesti nostaa vielä keskustan näkökulman tähän keskusteluun elikkä välittämiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tarvittavat toimenpiteet samoin kuin turvallisuuteen sisäiseen turvallisuuteen poliisin suojelupoliisin ja rajavartioston toimintarahojen turvaaminen on keskustalle tärkeä asia eikä pidä unohtaa tämän päivän suurta keskustelunaihetta kyberturvallisuudesta täällä on sanottu että työ on parasta sosiaaliturvaa niin minustakin mutta minusta tätä sanontaa voisi vielä jatkaa niin kuin ministeri orpokin totesi että myös työ on tärkeää kun estetään eriarvoisuutta tämä on tärkeä huomio jotta tämä työllisyystavoite

puhemies edustaja yanar piti pieninä panostuksia mitä koulutukseen tehdään on totta että nyt vasta pystymme paikkaamaan niitä leikkauksia joita vihreiden ollessa hallituksessa koulutukseen ja sivistykseen tehtiin vihreät vaativat puoluekokouksessaan että tämän nykyisen hallituksen koulutusleikkaukset pitää perua jos täällä salissa olisi nyt paikalla edustaja yanar taikka edustaja aalto tai edustaja niinistö kysyisin onko joku erityinen syy siihen minkä takia niitä koulutusleikkauksia joita edustaja niinistön silloin ministeri niinistön aikana koulutukseen ja sivistykseen tehtiin

ei haluta perua en kysy sitä edustaja vartialta hän on niin kovin lähellä meitä mutta jos joku muu vihreistä

oppositiopuolue sosiaalidemokraatit haluaa toisaalta että hallitus lopettaa välittömästi työskentelyn ja toisaalta että hallitus jatkaa työskentelyä vaan tietysti sillä linjalla millä te haluatte kyllä tämä vain vahvistaa käsitystäni siitä että sosiaalidemokraateista on tullut punainen ei puolue jolle ei oikein mikään tunnu sopivan nordeahan on arvioinut tälle vuodelle jopa kolmen prosentin talouskasvua se on minusta siinäkin mielessä hienoa että sen lisäksi tulee työpaikkoja paljon lisää ja lisäleikkauksille ei nähdäkseni silloin ole tarvetta

että suomalainen voi tienata noin tonnin kuussa puhtaana käteen kyllä täällä eduskunnassa saadaan tehtyä jopa ihan yhdessä yksimielisesti näin merkittäviä päätöksiä siitä tietysti kiitos koko eduskunnalle
nyt ministereistä ensiksi valtiovarainministeri

pöntöstä kolme minuuttia

puhemies mitä tulee tähän täyskäännökseen niin ei sitä nyt tarvitse tehdä koska tässä on tapahtunut kaasutus eteenpäin talous kasvaa paljon nopeammin ja työllisyys kasvaa todella nopeasti tällä hetkellä nyt meidän pitää huolehtia että se on pysyvällä tasolla se se on tärkeintä me olemme saavuttaneet sen nyt se on saavutettu sillä kuten minä kuvasin täällä niin sille on varmasti perusteita jo viime hallituskaudelta lähtien että on tehty oikeanlaisia ratkaisuja mutta kiistatta tämän hallituksen työllisyystoimet vaikuttavat myös nyt meidän täytyy tehdä lisää uudistuksia jotta tämä on kestävällä tasolla on hyvin mahdollista että seuraavan kerran kun kun budjetista kuullaan asiantuntijoita eduskunnassa he toteavat että tämä talouskasvun nopeus mahdollistaa sen että hallitus saattaa saavuttaa tavoitteensa silloin kun julkisen talouden suunnitelma on tehty se tehtiin niiden alkuvuoden ennusteiden perusteella niin juuri se teksti minkä edustaja viitanenkin luki oli siinä valossa totta mutta nyt kun talouskasvu vahvistuu meillä on mahdollisuus saavuttaa tavoitteemme mutta se vaatii vielä työtä mitä sitten tulee vielä sdpn puheisiin ja esityksiin niin ensinnäkin edustaja kiuru ei se ole meno jos veroja kevennetään me otamme silloin vähemmän ihmisten rahoja heiltä pois tällainen pieni pieni korjaus tähän teidän näkemykseenne sitten näihin teidän nyt pystyin niihin tässä jonkin verran perehtymään perhevapaat kyllä siinä meillä on tunnettuja haasteita hallituksen sisällä se ei liene kovin suuri salaisuus oppivelvollisuus en usko että se ratkaisee paljon tärkeämpää on se että me uudistamme tällä hetkellä reformoimme koko ammatillisen koulutuksen teillä oli siellä aktiivinen työvoimapolitiikka no siellä työvoimapolitiikassa tehdään tällä hetkellä enemmän uudistuksia muun muassa nämä hyväksi osoittautuneet kolmen kuukauden välein tehtävät haastattelut ja monia muita asioita kunnille vastuuta työllisyydestä asia ratkotaan kasvupalvelulain yhteydessä kun haetaan työnjakoa maakuntien ja kuntien kaupunkien välillä maankäyttö rakentaminen liikenne kaikkien näiden eteen tehdään tällä hetkellä töitä

siis sitä mieltä että käänne parempaan on selkeästi tapahtunut teidän kannattaisi nähdä tämä ja myöskin nähdä se mitä hallitus tekee eikä vain esitellä omia listoja vertaamatta niitä hallituksen tekemiin listoihin arvoisa puhemies minä olen nyt luottavaisella mielellä siitä että mennään oikeaan suuntaan mutta silti viisi miljardia velkaa tänä vuonna meillä on pitkä matka siihen me tarvitsemme paljon korkeammat työllisyysluvut ja pysyvää talouskasvua että me saamme velkaantumisen taittumaan mutta nyt me olemme reilusti oikealla tiellä

ministeri lindström pari minuuttia paikan päällä

puhemies lähdetään tästä edustaja talvitien huolesta siitä että eri ikäryhmissä työttömyys todellakin näyttäytyy minä se näyttäytyy temin tilastojen mukaan työttömyys laskee tällä hetkellä kaikissa ikäryhmissä molempien sukupuolten osalta kaikilla koulutustasoilla kaikissa pääammattiryhmissä prosentuaalisesti työttömyys laskee miehillä nopeammin kuin naisilla nuorilla nopeammin kuin ikääntyvillä matalammin koulutetuilla nopeammin kuin kuin korkeasti koulutetuilla kokonaistyöttömyys hieman nopeammin kuin maahanmuuttajien työttömyys tai pitkäaikaistyöttömyys ja laskee kaikilla alueilla pois lukien ahvenanmaa jolla on kadehdittavan korkea työllisyysaste jota me tietysti koetamme tavoitella

tekemään ikääntyvien työttömyys laskee totta kai minkä te mainitsittekin nämä eläkelinjaukset vaikuttavat siihen että ollaan pidempään työelämässä ja kyllä se näkyy yli viisikymmentä vuotiaiden työttömyys on laskenut noin kahdellatoistatuhannella hengellä eli tämä on näin sitten edustaja henriksson kysyi tästä työvoiman tarveharkinnasta luopumisesta ja edustaja myllykoski nosti erittäin tärkeän asian ja ja kritiikki oli aivan aiheellista liittyen sitten toisaalta tähän pimeän työn käyttämiseen se kiista tästä työvoiman tarveharkinnasta luopumisesta johtui nimenomaan siitä että on huoli siitä että tänne tulee lisää pimeää työtä minä en lainkaan kyseenalaista ely keskuksen osaamista tässä asiassa mutta samaan aikaan sitten rakennusteollisuuden varsinkin työntekijöiden puolelta tulee heidän näkemyksensä mukaan huoli siitä että jos tänne tuodaan kolmansista maista ihmisiä niin riski sille että pimeän työn käyttö lisääntyy on tasapainoteltava minun mielestäni tämä ei ole mikään helppo asia ratkaista ja kuka tietää parhaiten minä en varmaan tiedä parhaiten mutta kuuntelen kaikkia tahoja minun oma mielipiteeni asiassa oli se että ei kannata ottaa sitä riskiä ennen kuin meillä on kunnossa tämä pimeän työn hallinta

kyllä puuttua
arvoisat edustajat käydään vielä hetki debattia ja sitä varten pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan nyt ylös ja painamaan viides painiketta

näissä käytetyissä puheenvuoroissa on hyvin tullut todistetuksi se että suomen talous on kääntynyt parempaan parempaan kuntoon ja nyt on tärkeää huolehtia tämän talouskehityksen jatkumisesta on hyvin tärkeää syksyn liittokierroksilla se että työmarkkinajohtajat tekevät sellaisia kestäviä ratkaisuja jotka tukevat tätä tätä kasvua nyt valtiovarainvaliokunta on ehdottamassa eduskunnalle lausumaa siitä että hallitus huolehtii osaavan työvoiman riittävyydestä esimerkiksi lisäämällä työmarkkinoiden tarpeita vastaavaa koulutustarjontaa ja parantamalla työvoiman liikkuvuutta me tiedämme tällä hetkellä jo sen että esimerkiksi varsinais suomessa on osaavasta työvoimasta pulaa ja olisi tärkeää luoda edellytyksiä sille että ihmiset voisivat sinne liikkua kysynkin nyt ministereiltä millaisia toimia te olette sen osalta harkinneet miten tätä työvoiman liikkuvuutta voitaisiin parantaa

arvoisa puhemies itse asiassa valtiovarainministeri orpon puheenvuoro hyvin kiteytti tämän hallituksen ongelman tämä kansainvälisen talouden myötätuuli tukee nyt meidän kasvuamme ja siitä huolimatta työllisyystavoite karkaa ja mitä pitäisi tehdä tarvittaisiin uusi startti pitäisi tehdä uudistuksia jotka tukevat työllisyyttä mutta kun edustaja heinonen täällä sanoi että ei pidä valikoida rakenteellisia uudistuksia niin hetki sitten valtiovarainministeri orpo tyrmäsi esimerkiksi roope uusitalon suositteleman oppivelvollisuuden pidentämisen eli hän siis valikoi uudistuksia ja myös äsken tunnusti että perhevapaita ei saada uudistettua johtuen hallituksen sisäisistä ongelmista eli juuri joita pitäisi tehdä jotta hallitus pääsisi itse asettamiinsa tavoitteisiin ei voi tehdä koska hallitus ei kykene tekemään näitä uudistuksia

ministeri orpo paikan päältä yksi minuutti
arvoisa puhemies minusta tässä ei ollut hännän häivää tässä teidän puheenvuorossanne jos te kuuntelitte mitä minä vastasin niin esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostosta sanoin että en usko siihen vaan pidän paljon tärkeämpänä sitä että tehdään koko ammatillisen koulutuksen reformi vanha sanonta sanoo että ei kannettu oppilas koulussa pysy minä en edes usko siihen että lailla määrätään pidemmäksi minulla on oikeus omaan mielipiteeseeni siitä kokonaisuus edustaja lindtman kokonaisuus talous kasvaa hallitus tekee juuri niitä asioita jotka teidän omassa vaihtoehdossanne täällä lueteltiin juuri niitä samoja asioita eikö se ole hyvä asia näettekö te mitään hyvää siinä että talous kasvaa että ne toimet purevat joita on tehty nekin toimet joita aloitettiin jo silloin kun te olitte hallitusvastuussa ne olivat hyviä toimia niitä tehdään edelleen ja jatketaan eli minusta olisi hyvä tunnustaa se että talous kasvaa tehdään oikeanlaisia asioita tehdään koko ajan lisää ja jos ihan jokainen ei ole sama mikä on teidän paperissanne niin ei sillä voi leimata koko hallituksen työtä
ja tähän otteluun liittyen vielä edustaja lindtmanille

arvoisa puhemies on hyvä että valtiovarainministeri orpo tunnustaa että esimerkiksi ne toimet mitä kaksituhattaviisitoista tehtiin ovat saaneet aikaan sen käänteen jota nyt tukee kansainvälinen kasvu mutta vielä näihin nuoriin tämä on vakava kysymys arvoisa ministeri jos me saisimme peruskoulun varassa olevien työllisyysasteen sille tasolle jolla se on näillä nuorilla joilla on ammatillinen tai toisen asteen koulutus lukiokoulutus niin jo sillä työllisyysaste olisi seitsemänkymmentäkaksi prosenttia yksistään tällä tavoitteella ja juuri tämän takia talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja roope uusitalo on päätynyt sille kannalle niin kuin moni muukin ekonomisti että tämä olisi järkevää tehdä

minä kunnioitan mielipidettä te ette halua sitä tehdä meillä on tässä erimielisyys mutta älkää tulko samaan aikaan puhumaan että täytyy tehdä työllisyyttä kasvattavia uudistuksia kun te itse hallitus torppaatte järkevät uudistukset joita asiantuntijat suosittelevat

arvoisa puhemies on hyvä että julkisen talouden suunnitelmassa nyt panostetaan koulutukseen ja tutkimukseen on tärkeää että pystymme panostamaan niin varhaiskasvatukseen poistamalla näitä

sitten ammatilliseen koulutukseen jonka uudistuksen viime viikolla tässä salissa hyväksyimme ammatillisen koulutuksen uudistuksesta voi olla montaa mieltä mutta kenttä on ollut siinä uudistuksessa vahvasti mukana ja siltä puolelta pystytään vahvistamaan nimenomaan tässäkin salissa ja ja tässäkin keskustelussa monta kertaa esillä ollutta asiaa eli nuorten työllisyyden nostamista ja työelämän uudistustarpeita on myöskin hyvä että kehyskaudella osoitetaan kolmesataaneljäkymmentä miljoonaa euroa lisäpanostuksina joista kaksisataa miljoonaa euroa on budjettirahoitusta ja sataneljäkymmentä miljoonaa euroa koulutuksen ja tutkimuksen pääomitusta ja pääomitusta nimenomaan niin että se ottaa huomioon myös ammattikorkeakoulut yliopiston ohella

ammatillisen koulutuksen viitattu monissa puheenvuoroissa on täydellinen esimerkki niistä ongelmista mitkä sisältyvät tämän hallituksen talouspoliittiseen linjaan hallitus on siis leikannut ammatillisesta koulutuksesta satayhdeksänkymmentä miljoonaa ennen tätä reformia sen jälkeen se käynnistää uudistamistyön joka esimerkiksi kuntaliiton arvion mukaan tulee lisäämään koulutuksen järjestäjien kustannuksia kun velvoitteita tulee lisää yhdeksänkymmentä miljoonaa yhteensä ja kuinka paljon hallitus sitten antaa ammatilliseen koulutukseen tämän paljon hehkutetun reformin läpiviemiseen kaksi kertaa viisitoista miljoonaa siis kahdeksi vuodeksi siinä on tämä paljon hehkutettu käänne hallituksen koulutus osaamis ja sivistyspolitiikassa tosiaankin on on kyse silmänkääntötempusta mitään todellista käännöstä hallituksen harjoittamassa politiikassa ei tässä suhteessa ole tapahtunut

suomen kestävä talouskasvu on innovaatioihin perustuvaa kasvua ja sen vuoksi tutkimus ja innovaatiotoimintaan panostaminen on tulevaisuuteen investoimista menestymisemme on riippuvaista siitä miten kykenemme edistämään globaalisti kilpailukykyisten kasvumoottorien syntymistä ja kaupallistamista palveluviennin edistämisen näkökulmasta mielestäni huomionarvoista on team finland knowledge verkoston perustaminen verkosto edustaa suomalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta valituissa maissa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymislinjauksia valmistelleen työryhmän yksi ehdotus on sillanpääase mien perustaminen valikoituihin maihin kysynkin valtiovarainministeriltä ollaanko tällaisia asioita tulevaisuudessa harkitsemassa

kun resurssit ovat rajalliset niin silloinhan tulee miettiä miten ne viimeiset eurot käytetään mahdollisimman fiksusti no puhutaan sen puolesta on puhunut koko eduskunta niin hallitus kuin oppositio sen puolesta ovat puhuneet asiantuntijat erityisen painokkaasti sen puolesta on puhunut ministeri ja silti euroakaan ei saatu leikattua syynä ilmeisesti se että kun kysyttiin edunsaajilta niin he sanoivat että ei käy muualta yhteiskunnassa on onnistuttu leikkaamaan puhumme laajalti siitä että emme suostu luopumaan jo saaduista eduistamme mutta yritystukien kohdalla se olisi kansantalouden kannalta järkevää ja perusteltua jos tarkastellaan esimerkiksi energiaveron palautusta se on kaksisataa miljoonaa euroa vuodessa se sotkee markkinat se tukee suuria yrityksiä hankaloittaen pienimpien yritysten pärjäämistä ja jälleen kerran kaksisataa miljoonaa euroa vuodessa tästä ei onnistuttu puhumaan kunnolla nyt kehysriihen yhteydessä puhutaanhan tästä budjettiriihen yhteydessä

arvoisa puhemies nostan esiin tässä sellaisen asian kuin suomeen syntyneet ja kasvavat halpatyömarkkinat ja nimenomaan laittoman ulkomaalaisen työvoiman markkinat tätä ei ollut jostain syystä huomioitu tuossa valtioneuvoston selonteossa kysynkin ministeri orpolta sen sijaan että tätä katsottaisiin vain suuryritysten näkökulmasta voisiko tätä katsoa suomalaisten työntekijöiden näkökulmasta harmaa talous kun kasvaa tosiaan nyt ulkomaalaisen työvoiman käytössä myös meidän kotikaupungissamme turussa on tullut ilmi että myös turun telakkateollisuudessa on

tiedämme jo että ulkomaalaisia palkataan myös ihan pimeästi rakennus ja ravintola aloilla

suomalaista työvoimaa käyttävän rehellisen yrityksen on vaikea pärjätä kilpailussa mitä teette tälle asialle

sdpltä kun olette huolissanne hallituksen työllistämispolitiikasta että kuinka uskottava on tämä teidän oma työllistämismallinne kuinka uskottavalla pohjalla on rinteen malli jonka vaikutukset ovat vahvasti negatiiviset julkiselle taloudelle tai tämä palkkatuen kasvattaminen joka parantaa työllisyyttä juuri sen aikaa kun palkkatukea annetaan onko tämä todella kestävä pohja lisäksi olisin kysynyt koska tämä teidän esityksenne herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia kuinka nämä kaikki esityksenne joita olette tänään esittäneet aiotaan

tässä hyvässä keskustelussa on jäänyt aika vähälle länsirannikon positiivisen rynnimisen pohdinta uutta työpaikkaa lähivuosien aikana on kyllä valtavan myönteinen näköala se on selvä että se on kansallinen iso menestys koko maa siitä hyötyy alihankintaketjujen kautta tämä on hieno asia mitä johtopäätöksiä herra valtiovarainministeri ja herra työministeri voitte tämän perusteella tehdä noin jatkoa silmällä pitäen koko maankin teollisuus politiikkaa teknologiapolitiikkaa johtopäätöksiä olemme itä itä suomessa tästä hyvin tyytyväisiä tuemme sitä totta kai mutta kysymme kuitenkin heti perään miten te näette tuon laajan itä suomen näköalan näköalan onko siellä muuta hyvää nähtävissä kuin kenties metsäteollisuuden uudet investoinnit

täällä olemme kaikki yhtä mieltä siitä että talous on lähtenyt kasvuun mutta kun tarkemmin katsomme asiaa ei tuo talouskasvu taivaita hipovaa valitettavasti ole tälle vuodelle arvioimme kasvun olevan noin kaksi prosenttia ja ikään kuin uusi talouskasvun normaali on vain noin yhden prosentin tuntumassa on selvää että se kasvu ei tule tyydyttämään kaikkien toiveita se ei vastaa kaikkien toiveiden tynnyriin eikä mahdollisesti tule riittämään kestävyysvajeeseen vastaamiseen on puhemies tärkeätä että me suomessa katsomme totuutta rehellisesti silmiin ja annamme oman vastineemme sille miten me vastaamme tähän uuteen hitaan kasvun aikakauteen koska näyttää siltä että ne talouskasvun ajurit väestön kasvu ja tuottavuus ovat kaikkialla nyt uupelossa

talman ensin ministeri lindströmille kiitokset täsmällisistä vastauksista kysymyksiin jatkaisin keskustelua keskustelua tästä tarveharkinnasta monet pitävät kyllä liioiteltuna sitä pelkoa harmaan talouden riskistä tässä asiassa mutta toisaalta ollaan varsin yksimielisiä siitä että tämä on yksi syy muun muassa siihen että tukholma päihittää yhdeksäntoista kun verrataan kansainvälisten suuryritysten konttoreiden määrää eli kehottaisin pohtimaan tätä asiaa vielä vielä eteenpäin pakolaiskiintiöstä sekä ministerit sipilä että orpo ovat nostaneet asian esille mutta se on ilmeisesti torpattu torpattu hallituksen sisällä vaikka kolmannella pyörällä ei ole ohjelmaa mihin viitata tässä asiassa eikö tämä olisi juuri sitä sitä

arvoisa herra puhemies edustaja tavio otti edelleen hyvän asian esille voisi sanoa että veronumero on se joka joka poisti rakennusalalla tämän ongelman sitä ei enää siis sinällään ole rakennusalalla vaikka varmasti kaiken näköistä vieläkin sattuu olisin kysynyt kuinka veronumeroasia nyt etenee hallituksessa toivon että hallituksen sisällä ministerit keskustelisivat niin että elinkeinoministeri ei olisi täysin tietämätön

turkulaisena varmasti tietää tilanteen ihan jos on ruokakaupassakin käynyt sitä keskustelua siellä kyllä käydään mutta toisena asiana ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen kuinka hallituksessa on lähdetty pohtimaan sitä että ensimmäisen vieraan työntekijän osalta voitaisiin esimerkiksi käyttää joko rinteen mallia taikka sitten vasemmistoliiton mallia että todellakin ensimmäisenä vuonna sosiaalimaksujen osalta voitaisiin antaa alennusta ja ja tulla sitä kautta vastaan ja tehdä houkuttelevammaksi tämä ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen

arvoisa herra puhemies täällä julkisen talouden suunnitelmassa on hyviä asioita ja sosiaali ja terveysvaliokunnassa olemme niitä nostaneet esille takuueläke nousee turvakoteihin annetaan resursseja ja

mutta tämä sote on se asia joka kyllä puhututtaa ja on ollut nyt hyvä kuulla myös ministeriltä että että tämä pakkoyhtiöittäminen ei ole se tärkein asia vaan se on todellakin se valinnanvapaus sielläkin on toki vielä ongelmia on arvioitu että aikataulutus on liian kiireinen ja vaikutusten arviointi on hankalaa ja sitten mitenkä siellä tulevassa huomioidaan ne asiakasryhmät jotka eivät kykene tekemään näitä valintoja

sitten tämä ict puoli on valtavan iso paketti ja vie paljon rahaa ja resursseja niin millä tavalla näette että nämä ict hankkeet tässä rinnalla kulkevat eikö niiden pitäisi itse asiassa olla ensimmäisenä valmiita

suomen kilpailukyky ja työllisyystilanne merkittävästi muun muassa jo hallituskauden alussa tehtyjen tuloveronkevennysten turvin mutta työttömyys on edelleen meillä suomessa hyvin vakava yhteiskunnallinen ongelma siitä olemme varmasti kaikki täällä samaa mieltä työttömien aktivointi on monelle työttömälle hyväksi mutta tämä hallituksen suunnittelema aktiivisen työnhaun malli jossa työttömiä vaaditaan hakemaan vähintään kahtatoista työpaikkaa kolmen kuukauden aikana kahden kuukauden karenssin uhalla vaikuttaa kuitenkin liioittelulta mielestäni malli voi johtaa siihen että työttömät joutuvat pitkän karenssin uhalla hakemaan moniin sellaisiin työpaikkoihin joiden saamiseen heillä ei ole todellisia edellytyksiä ja hakemukset voivat myös tukkia yritysten henkilöstöosastot tarkoitus lienee hyvä mutta itse uskon kepin sijasta porkkanaan ja paljon parempaa työllisyyspolitiikkaa olisi esimerkiksi jatkaa tuloveronalennusten suuntaamista pieni ja keskituloisille mikä lisäisi pienipalkkaisenkin työn tekemisen kannattavuutta

herra puhemies syystä on kiinnitetty huomiota länsirannikon suuriin työllisyyttä lisääviin investointeihin mutta edustaja mäkipään tavoin matkailu lapissa on jäänyt tässä lapsipuolen asemaan se työllistää erittäin paljon suomalaisia ja siellä sesonkien pidentäminen vaatii investointeja ja markkinoinnin lisäämistä rajusti tässä yhteydessä on syytä odottaa paljon pääministeri sipilän kiinan vierailusta koska kiinasta tulevien vieraiden määrä on runsaasti kasvanut ja heidän tuloonsa on panostettu ja se tuntuu toimivan erittäin

arvoisa puhemies mukava saada puheenvuoro päätöksiä voidaan tehdä uskon varassa tai tiedon varassa valtiovarainministeri orpo sanoi että hän ei usko että oppivelvollisuuden pidentäminen nostaa nuorten työllisyysastetta kun taas monet asiantuntijat tietävät että asiat ovat toisin nyt ehkä sitten meidän pitää uskoa että hallitus on oikeasti huolissaan nuorisotyöttömyydestä ja nuorison syrjäytymisestä se jää uskon varaan

voidaan sanoa ehkä niin että jos tämä ideologinen yksityistäminen kaatuu perustuslaillisen tai sitten taloudellisen järjen vastaisena niin talouskasvu voidaan vielä pelastaa hallituksen hartiat ovat tänään entisestään kaventuneet jo muutaman viikon ajan hallituksen päähuoli on ollut sen oma enemmistö kun pitäisi kantaa huolta suomalaisten enemmistöstä

arvoisa

lisää kansalaisten välistä eriarvoisuutta puhumme me sitten varhaiskasvatuksesta koulutuksesta tai työllistämisestä työttömän lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on heikompi ja laadullisesti huonompi kuin työssä käyvän perheellisen lapsen sekä opintotuki että koulutusleikkaukset ovat aiheuttaneet sen että kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole enää mahdollisuutta tasa arvoiseen koulutukseen ja tämä linjaus jatkuu myös työttömyydessä sillä mitä vaikeampi ihmisen on työllistyä omaehtoisesti sitä vaikeammaksi hallitus tämän

jos juho saaren työryhmä esittää esimerkiksi että subjektiivinen päivähoito oikeus tulee palauttaa niin tuletteko palauttamaan sen
arvoisat edustajat silloin kun toinen edustaja puhuu ja silloin pomppaa ylös ja pyytää vastauspuheenvuoroa niin mielellään silloin pyydetyn vastauspuheenvuoron soisi liittyvän siihen puhujaan ja hänen asiaansa jonka puheenvuoron aikana tuo vastauspuheenvuoro on pyydetty tätä pelisääntöä toivon noudatettavan

puhemies jo nyt on tiedossa että viljelijöille maksettavan ympäristökorvauksen rahat loppuvat kesken rahastokauden viimeisenä vuonna vuonna kaksituhattakaksikymmentä rahaa on kulumassa ennakoitua enemmän suojavyöhykkeisiin peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen kerääjäkasveihin ynnä muihin tarkoituksiin ympäristökorvauksen vuotuinen varojen tarve on kahdensadanneljänkymmenen miljoonan euron luokkaa josta suomen maksuosuus on ja eun neljäkymmentäkaksi prosenttia jos ympäristökorvausta ei pystyttäisi maksamaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä viljelijä menettäisi lohkokohtaisten toimenpiteiden korvauksen lisäksi myös ympäristötuen perustason korvauksen viljelijä tietenkin kokisi vetäytymisen vuoden kaksituhattakaksikymmentä ympäristökorvauksesta lupausten pettämiseksi mitä se tietenkin onkin kysyisin ministeri orpolta onko tähän jo olemassa suunnitelmat että tämä pystytään maksamaan

perustuslakivaliokunta todellakin ahkeroi rakentaa lausuntoa ja vahva usko on että se perjantaiksi tulee mitä tuleman pitää aika näyttää kun täällä on puhuttu kasvusta niin on sitten kyse ollut oppositiosta tai hallituksesta on käytetty adjektiiveja hauras ja orastava todellakin kasvu on haurasta ja orastavaa ja nyt tarvitaan malttia hallituksella on malttia hallituksella on myös tulevaisuudenuskoa vahvistavia elementtejä mitä tässä tilanteessa ei tarvita niin ei tarvita hallituskriisiä ei tarvita myöskään työmarkkinaselkkausta vaan nyt tarvitaan rauhaa ja malttia joka suhteessa

puhemies kuten keskustelun aikana on monesti tullut esille on taloudessa tapahtunut varsin merkittävää piristymistä itse asiassa tämän valtiovarainvaliokunnan mietinnön jälkeiset valtiovarainministeriön ennusteet antavat kyllä uskoa siihen että niihin hallituksen kirjaamiin varsin kunnianhimoisiin tavoitteisiin tullaan pääsemään nehän julkaistiin päivä tämän mietinnön lukkoonlyömisen jälkeen on erittäin tärkeää että keskustelussa on noussut esille myös se miten nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä mietinnössä nostetaan esille että kahdeksankymmentätuhatta työikäistä miestä on pois tällä hetkellä työvoimastamme ja tämä on erittäin iso asia arvoisalta oppositiolta haluaisin kysyä kun sdp tässä omassa vastalauseessaan kyllä esittää että julkisen talouden menoja vähentää ja keskustakin on hallituksessa linjannut että lisää leikkauksia ei enää tarvitse tehdä mutta ryhmäpuheenvuorossanne toivoitte kuusi kohtaa lisämenoja niin mitä sitten ovat nämä menovähennykset mitä olette täällä esittäneet
myönnän vielä tässä debatissa puheenvuorot

ja sitten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kallille ja sen jälkeen vielä jos valtiovarainministeri haluaa pari minuuttia käyttää aikaa myös hänelle sitten viimeisen neljänkymmenenviiden minuutin aikana kaikki jotka ovat tässä pyytäneet puheenvuoron ovat ainakin kerran puheenvuoron saaneet ja osa teistä on saanut kahteen kertaan edustaja myllerin nimi on myöskin täällä paperissa

puhemies kiitos arvoisat ministerit haluaisin kysyä siitä kun meillä on tämän talouskasvun lisäksi lisääntynyt lähes kahdella prosentilla viime vuonna ulosottovelallisten määrä heitä on suomessa jo yli viisisataaviisikymmentätuhatta moni heistä on paininut tässä ulosottokierteessä jo yhdeksänkymmentä luvulta saakka mutta valitettavasti heitä tulee koko ajan lisää haluaisin kysyä mitä toimenpiteitä hallitus on nyt aikonut tehdä sen eteen että sellaiset henkilöt jotka ovat ulosottokierteessä työllistyisivät eli aiotaanko nostaa sitä suojaosuutta aiotaanko laittaa kattoja huomasin että tämän päivän listalla näyttää olevan maatalousyrittäjien vakuutusmaksujen viivästyskoron alentamista onko tällaista tulossa myös muille kuin maatalousyrittäjille

arvoisa puhemies edustaja kääriäinen otti täällä tärkeän asian esille kiinnitti huomiota siihen vinoutumiseen mikä suomalaisessa yhteiskunnassa aluepoliittisesti on tapahtunut täällä keskustan ryhmäpuheenvuoronpitäjä ikään kuin

että aluepolitiikassa on näitä vääristymiä tämä hallitus on kuitenkin täydellisesti lopettanut aluepolitiikan meillä ei ole mitään alueellistamista tällä hetkellä alueellistaminen on toiminut erinomaisen hyvin silloin kun sitä on tehty ainut aluepolitiikkaan viittaava asia on tämä positiivisen rakennemuutoksen tuki hyvä että että tuetaan niitä alueita joilla menee hyvin mutta olisi hyvä että tuettaisiin myös niitä alueita joilla menee huonosti sillä turvattaisiin myöskin se että että talous saadaan pysyvään kasvuun kysynkin nyt arvoisa ministeri orpo kuten täällä

kiitos arvoisa puhemies jotta suomi säilyttää pysyvän talouskasvun se edellyttää että jatkossakin suomalainen työ ja suomalaiset yritykset ovat kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla ja se edellyttää sitä että työn tuottavuutta pystytään kehittämään ja että me saamme lisää työtunteja ainoastaan näillä toimilla voidaan varmistaa se että talouskasvu pysyy tällä tasolla sen tähden tämä julkisen talouden suunnitelma joka täällä käsittelyn pohjana on luo sitä vakautta luo ennustettavuutta ja luo sillä tavalla turvallisuutta että tältä pohjalta on hyvä ponnistaa ja se varmistaa myös sen että julkinen talous pystyy tervehdyttämään koska julkisesta taloudesta vastaavat suomalaiset veronmaksajat ja suomalaiset yritykset

arvoisa herra puhemies on hyvä että vienti vetää ja se näkyy muun muassa kymenlaaksossa ja ehkä se on koko suomi pienoiskoossa sillä vaikka talous kasvaa ja vienti vetää työttömyysprosentti on kuusitoista kuusitoista prosenttia työttömiä kymenlaaksossa jotenka se hallituksen sadankymmenentuhannen uuden työpaikan luominen on vielä jotakuinkin kaukana ja edustaja myllerin kanssa olen todellakin samaa mieltä että tämä on alueellisesti hyvin jakautunut ja tälle asialle meidän vaihtoehdossa löytyy myöskin lisää elementtejä täällä kysyttiin kuntien tehtävien karsimisesta ja on hyvä kysymys onko neljäsataa miljoonaa lisääntynyt jo miljardiksi toisena huolena ovat nämä ennakollisesti tehdyt leikkaukset joista nyt ainakin kuntaliiton pääekonomistin mukaan kunnat joutuvat maksamaan yli viisisataa miljoonaa kiristämällä omia budjettejaan siitä syystä että erikoissairaanhoidon vanhuspalveluiden varhaiskasvatuksen ja muiden osalta valtiovalta olettaa että kunnat voivat leikata myös

viime vuonna lausuessaan julkisen talouden suunnitelmasta valiokunta korosti että sukupuolivaikutusten arviointi tulee tehdä jo päätöksiä valmistellessa jotta voidaan varmistua ettei yhteiskunnallinen päätöksenteko heikennä tasa arvoa siksi onkin käsittämätöntä että tässäkään suunnitelmassa ei ole arviointia tehty eikä suunnitelmassa edes mainita sukupuolten tasa arvoa ei yhtään kertaa onkohan ministerillä nyt joku pätevä perustelu tämän asian jatkuvalle laiminlyömiselle

poliittinen tavoite edustaja harakka ei se ole poliittinen tavoite vaan valinnanvapaus ja se voi käsittääkseni hyvin mutta sitten muutamia vastauksia tähän veronumeroon turun telakan ongelmiin mehän vahvistimme nyt vielä hallituksen päätöksellä julkisen talouden riihessä että tämä veronumeron laajentaminen todella selvitetään ja tullaan potkimaan siihen vauhtia tulemme siitä varmasti jatkamaan keskustelua sekä salissa että salin ulkopuolella edustajien kanssa sinänsä tämä valvontahan on kaikki kaikessa suomessa pitää noudattaa suomen lakeja ministeri mattila sinänsä osaa varmasti tarkemmin vastata siihen miten miten avit siinä tällä hetkellä pystyvät toimimaan ja miten tähän tilanteeseen kiinnitetään huomiota tämä kasvu ja kyllä se että me saamme suomen talouden kilpailukykyiseksi suomalaisen työn kilpailukykyiseksi luo sen pohjan sille että joka puolelle voi syntyä voi syntyä elinkeinotoimintaa esimerkiksi meriteollisuuden tilaukset poikivat tällä hetkellä töitä aina itä suomeen ja lappiin asti ja uskon että myöskin laaja alaisesti kun meillä itse asiassa tämä kasvu tällä hetkellä on lähtenyt liikkeelle ja me investoimme paljon varmasti niitä investointeja syntyy myöskin muualle ei aluepolitiikkaa ole vain se että hajasijoitetaan joku jonnekin vaan se että luodaan edellytyksiä pärjätä minusta nyt sitä työtä tehdään tällä hetkellä hyvinkin laajalla rintamalla kiintiöpakolaiskysymykseen hallitus tulee linjaamaan tämän asian budjettiriihessään normaalijärjestyksessä siitä olen näkemykseni kertonut tämä ict tässä sote kysymyksessä on aivan aivan oleellinen kysymys ja sitä on nyt laitettu nopeampaankin tahtiin liikkeelle jotta se valmius ja konkreettinen työ alkaisi mahdollisimman pian ja jo syksyllä se on erittäin iso ponnistus valtavan hintainen ja iso kokonaisuus arvoisa puhemies kiitän keskustelusta valitettavasti kaikkeen ei ehdi vastaamaan

arvoisa puhemies

tänä vuonna käynnistyvä äänekosken biotuotetehdas joka investointina tuottaa tällä hetkellä työpaikkoja koko maakuntaan lisäksi nykyisen hallituksen toimet kannustinloukkujen purkamiseksi ja työllistymisen esteiden madaltamiseksi yhdessä hintakilpailukykyämme parantaneen kilpailukykysopimuksen kanssa ovat avanneet portit takaisin työelämään työelämään usealle suomalaiselle

meille tulee olla selvää se ettei yksi hieno suhdannekasvun vuosi poista sitä tosiasiaa että taloutemme rakenteelliset ongelmat ovat edelleen ratkaisematta velkaannumme yhä viiden miljardin vuosivauhdilla ja pitkän aikavälin kasvunäkymämme ovat vaimeat sellaista perintöä me emme voi lapsillemme jättää yhteinen haasteemme on se miten saada hyvinvointipalveluiden tilanteessa jossa väestö ikääntyy ja työvoiman määrä vähenee siksi tarvitsemme rohkeita uudistuksia perhevapaisiin tai vaikkapa työmarkkinoiden sopimiskulttuuriin se että yhä useammalle äidille työnteko olisi aito mahdollisuus tai että meidän työmarkkinoilla joustaisi muukin kuin työllisyys olisi kaikkien suomalaisten etu siksi nyt pää on pidettävä kylmänä ja keskityttävä olennaiseen kuten vaikkapa innovaatiojärjestelmien uudistamiseen oecdn antamien ohjeiden mukaan arvoisa puhemies entäpä sitten opposition tarjoamat vaihtoehdot tai sen esittämät vastalauseet hyvää lähes kaikissa vaihtoehdoissa oli työllisyyden nouseminen keskiöön huonoa puolestaan useimmissa vaihtoehdoissa esitetyt toimet jo tehtyjen säästöjen perumiseksi on se tapa jolla kestävyysvaje saadaan kurottua kiinni ei varmasti ole toisaalta samanlaista nopeaan kasvuun tuudittautumista on ollut havaittavissa muissakin julkisissa puheenvuoroissa kuunnellessaan aaltoilevia julkisia puheenvuoroja julkisten menojen kasvattamisesta tai muhkeista palkkojen yleiskorotuksista ei voi kuin todeta joidenkin muistin olevan lyhyempi kuin suomen kesä mopo keulii heti kun hiukan paistaa puheenvuorot ovat erityisen huonosti harkittuja tilanteessa jossa valmistaudutaan syksyn palkkakierrokselle hallitus on omilla toimillaan osoittanut halukkuuttaan vahvistaa kasvua toivoa sopii että tämä kasvuhalukkuus näkyy myös

arvoisa herra puhemies

voi vapauttaa vastuusta se on avainasemassa kun sopeudumme kansainvälisen talouden muutoksiin se on myös avainasemassa kun pidämme huolta pitkän aikavälin kasvuedellytyksistä kansainvälisiin suhdanteisiin sopeutumisen sijaan hallitus on valinnut linjansa katsoen poliittista tarkoituksenmukaisuutta leikkaukset tehtiin siinä toivossa että ne unohtuvat vaaleihin mennessä rakenteellisissa toimissa pääpaino on on ollut hallituspuolueiden mielitekojen toimeenpanossa arvoisa puhemies suhdannetilanne on tällä hetkellä poikkeuksellisen suopea vientikysyntä kasvaa toiveita on että eri puolilla maailmaa patoutuneet investoinnit lähtevät purkautumaan mikä tukee erityisesti meitä kuluttajien luottamus on hyvä mikä ylläpitää kotimaista kysyntää näiden perustalle on alettu varovaisesti kasvattaa myös kotimaisia investointeja

tärkein tuotannon tekijä on kuitenkin työvoima jonka tarjonnasta ja tuottavuudesta on pidettävä huolta hallituksen on viipymättä purettava päivähoidon leikkaukset ja toteutettava perhevapaauudistus vaikkapa sellaiselta pohjalta joka on saanut tukea niin hallituspuolue kokoomuksesta kuin palkansaajajärjestö saklta päivähoidon turvaaminen helpottaa suoraan työhön palaamista perhevapailta lisäksi sillä on välillisiä vaikutuksia kun työttömien on helpompi etsiä ja ottaa vastaan työtä työn tuottavuuden heikko kehitys on maailmanlaajuinen huolenaihe käytössä ja näköpiirissä olevan teknologian kehitys vaikuttaa tuottavuuteen liian kapealla alalla talouskasvu vaatii työpanosta joka on vähenemässä ikärakenteen muuttuessa voimme vaikuttaa tuottavuuteen huolehtimalla osaamisen kehittämisestä suomen hyvinvointi on kohentunut yhtä jalkaa koulutuksen kanssa nyt meneillään oleva kehitys jossa koulutustaso on heikkenemässä on uhka tulevalle hyvinvoinnille enemmänkin kyseessä on pian kansallinen hätätila arvoisa puhemies suomen hyvinvointi riippuu kansainvälisen talouden kehityksestä ja omasta kyvystämme hyödyntää mahdollisuuksia ympäri maailmaa se edellyttää avoimuutta se edellyttää että olemme mukana ja aktiivisesti myötävaikuttamassa euroopan unionin yhteistyön tiivistymiseen se edellyttää että olemme euroopan unionin kaikissa ytimissä se edellyttää myös sitä että suomi ja eu tukevat maailmanlaajuista vapaakauppaa ja siihen liittyen liittyen työvoiman ja pääomien liikkuvuutta on päästävä sopimukseen japanin kanssa myöskään yhdysvaltain ja eun ttip sopimusta ei saa päästä raukeamaan eun sisällä meidän on ponnekkaasti purettava raja aitoja muualle maailmaan suomi menestyy vain vapauden ja yhteistyön avoimessa maailmassa

kunnioitettu puhemies

me olemme aika lailla samaa mieltä hyvin monesta asiasta tämä talouden suunta on positiivinen aika monella alalla me näemme semmoisia hyvin positiivisia elementtejä tämä talouskasvu on vahvalla pohjalla toivottavasti tätä pystytään vielä jatkamaan muutaman vuoden ajan ainakin nyt sitten kun mennään tähän julkisen talouden suunnitelmaan tämä on keskeisin valtiontalouden hoidon työkalu ja itse asiassa tässähän annetaan samalla myös komissiolle suomen vakausohjelma kun katsotaan miten talous on lähtenyt kasvuun ja kasvuennusteita on nostettu alkuvuodesta tämä kaikki näyttää hyvältä me jopa voimme saavuttaa uskon näin nämä hallituksen asettamat tavoitteet tai ainakin päästä hyvin lähelle niitä kasvua tukevia tekijöitä on paljon vienti vetää monella toimialalla ja me olemme oikeastaan tässä laman aikana pystyneet myöskin synnyttämään uusia tukijalkoja suomen taloudelle vaikkapa lääketieteen teknologian vienti se on kasvanut huomattavan paljon ja myös matkailuala työllistää yhä enemmän ja enemmän no mistä tämä johtuu sitten että suomen talous on kääntynyt näin voimakkaaseen nousuun osatekijä on tietenkin kilpailukykysopimus mutta sitten myöskin investoinnit lähteneet hyvin liikkeelle kuluttajaluottamus on jatkuvasti nousussa ja jos mietitään vaikka näitä metsäteollisuuden jättimäisiä investointeja ne tuottavat todella paljon työpaikkoja suomeen telakkatilaukset muun muassa ne heijastuvat alihankkijoitten kautta laajalle alueelle kotitaloudet luottavat todellakin suomen talouteen ennen kaikkea itse asiassa tänään tulivat uusimmat luottamustilastot ja koskaan ei ole mitattu niin kovia lukemia mitä kesäkuun aikana on mitattu meidän kuitenkin täytyy huolehtia kuluttajien ostovoimasta ja ennen kaikkea pieni ja keskituloisten ostovoiman kasvamisesta ja tavallaan myöskin samalla pitää tehdä ehkä pientä maltillista elvytystä mutta se on toissijainen asia minun mielestäni se ostovoiman kasvatus on se se asia mitä tässä oikeastaan pitäisi tehdä itse asiassa kysymys ei käytännössä ole siitä ostovoiman kasvattamisesta vaan siitä että ylläpidetään ostovoimaa koska inf laatio on kuitenkin noussut jos katsotaan tosiaan tätä työllisyyden isoa kuvaa niin työttömyys on laskenut ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyyden osalta ja työttömyysjaksot ovat lyhentyneet nyt täytyy vielä huomata se että alkuvuodesta pelkästään teknologiateollisuuden toimialalle on tullut yksitoistatuhatta työpaikkaa ja

tämän hallituskauden aikana se on hyvä saavutus minun mielestäni ehkä pystytään saavuttamaan hallituskauden aikana jopa noin satatuhatta työpaikkaa kun lähdetään valmistelemaan uutta budjettia niin hallituksen tavoitteet velkasuhteen taittaminen ja työllisyystavoitteen saavuttaminen nämähän ovat koko yhteiskunnan etu toivotaan että nämä tulevat täyteen meidän täytyy tukea kasvua tukea kilpailukyvyn ylläpitämistä ja samalla tukea sitä että nämä kotimaiset investoinnit se investointitaso pysyy hyvällä tasolla ja samalla täytyy tukea alueellista kehitystä mihin on täällä monessakin puheessa viitattu mutta sitten tämä iso kysymys miten me pystymme huolehtimaan niistä noin puolesta miljoonasta syvästi köyhästä näitten ihmisten toimeentulosta tavallaan tämän nousukauden tulee antaa heillekin jotain tämä on iso iso asia näin lopuksi sitten kannatan edustaja ronkaisen kannanottoehdotuksia sekä myöskin tässä kohtaa kannatan edustaja uotilan kannanottoehdotusta kiitos

ärade talman arvoisa puhemies saimme juuri ennen juhannusta hyviä uutisia valtiovarainministeriön mukaan suomen bktn odotetaan kasvavan jopa kaksi pilkku neljä prosenttia tämän vuoden aikana talouskasvu ei kuitenkaan yksinään takaa sitä että suomi myös tulevaisuudessa on menestyjien joukossa koulutus ja tutkimus ovat tässä avainroolissa

arvoisa puhemies lisärahoitus suomen akatemialle ja tekesille on positiivinen asia mutta se ei riitä se ei kompensoi jo tehtyjä leikkauksia eikä se riitä nostamaan suomea innovaatiokehityksen kärkimaaksi rahoitusmalli on myös ongelmallinen hankebyrokratia lisääntyy mikä vie resursseja tutkimukselta pitkäjänteisyys ja ennustettavuus ovat uhattuina kun rahoitusvaltuudet on sidottu lyhyisiin määräaikoihin tai ne on vahvasti korvamerkitty tietynlaiseen toimintaan perustutkimuksen asema on uhattuna kun hallitus vahvistaa tiederahoituksen poliittista ohjausta suunnitelmataloutta suuntaamalla suomen akatemian ja tekesin lippulaivahankkeisiin maassamme on jo orastavaa korkeakoululeikkausten aiheuttamaa aivovuotoa vaarana on että massiivisten leikkausten takia monet nuoret ja lupaavat tutkijat sekä jo pitkän tutkimusuran tehneet hakeutuvat muualle näin on jo tapahtunut tämä aivovuoto vaarantaa laadukkaan monipuolisen suomalaisen tutkimuksen tulevaisuuden ja pitkällä aikavälillä tällä voi olla vakavia seurauksia suomelle tämänkin voisi tehdä toisin voisimme houkutella tänne ulkomaalaista osaamista voisimme edistää kansainvälisten huippututkimusyksiköiden synnyttämistä maahamme voisimme tehdä helpoksi esimerkiksi sen että tällä hetkellä perheessämme asuva kolumbialainen huippulahjakas matemaatikko santiago pääsisi opiskelemaan suomalaiseen yliopistoon mutta näin ei tehdä hänet kampitetaan oleskeluluvan voimalla ja nuori mies jatkaa uraansa ruotsissa sen sijaan arvoisa puhemies mitä voisimme oppia naapurimaastamme ruotsissa todettiin reilut kymmenen vuotta sitten että työn tarjonnan kasvattaminen lisää työllisyyttä näin on myös käynyt samoihin aikoihin ruotsissa poistettiin työperäisen maahanmuuton tarveharkinta työllisyysaste on ruotsissa näiden toimenpiteiden seurauksena prosentin pinnassa ja tukholma voittaa helsingin satakaksikymmentäviisi viiva yhdeksäntoista kun vertaillaan kansainvälisten suuryritysten konttoreiden määrää miksi on näin suomi on kansainvälisille toimijoille ja toki kotimaisillekin edelleen liian jäykkä toimintaympäristö yhä kansainvälistyvämmässä maailmassa jossa tavara ja tieto siirtyvät esteittä yli rajojen ei ole perusteltua sitoa työpaikkoja ihmisten kansallisuuteen miksi emme torjuisi aivovuotoa avaamalla aidosti ovet ulkomaalaisille osaajille osaajille jotka maksavat veroja tuovat yhteyksiä vientimarkkinoille ja jotka näin nostavat yritystemme kilpailukykyä tutkimukset osoittavat että ulkomaalaistaustaisen työntekijän palkkaamisen ja viennin kasvun välillä on olemassa suora yhteys nopeasti kasvavat alat ovat riippuvaisia nopeasta päätöksentekokyvystä jos yksi maa tarjoaa ympäristön jossa voi joustavasti palkata mahdollisimman hyvän työntekijän on hän sitten kotimainen tai ulkomaalainen ja toinen ei tätä tee on vaaka jo lähtökohtaisesti kallistunut joustavamman maan puolelle tästä huolimatta eu ja eta alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinta on vieläkin suomessa todellisuutta todellisuutta joka ei perustu analyysiin siitä mikä tekisi suomesta mahdollisimman kilpailukykyisen vaan niukkaan eturyhmäajatteluun ja osaoptimointiin kokonaisuuden kustannuksella

arvoisa herra puhemies varmasti tuossa debatissa kävi jo hyvin selville se mistä kannamme vahvaa huolta huolta sosiaalidemokraatteina me kannamme vahvaa huolta yhteiskunnan eriarvoistumiskehityksestä suunta on hallituksella väärä eriarvoisuutta lisätään sen suunnan on muututtava toinen hyvin tärkeä asia kun puhumme täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä puhumme myös työllisyydestä ja siitä saavuttaako hallitus omat työllisyys ja velkatavoitteensa ja iso kuvahan on se että näin ei valitettavasti ole kaiken kaikkiaan käymässä hallituksella on ollut kaksi vuotta aikaa tehdä työllistäviä toimia ja näin ei ole käynyt ilmeisesti kaksi vuotta on keskitytty tämän eriarvoisen politiikan tekemiseen ja hölmöimpien päätösten perumiseen siitä tietenkin olen kiitollinen että joitain hölmöimpiä päätöksiä on peruttu tai on jostain peruutettu mutta mutta se suunta on edelleen tässä suhteessa väärä esimerkiksi kun nyt paljon sanotaan että hienoa että nyt panostetaan lisää koulutukseen niin kyllä ne leikkaukset ensin tehtiin niin rajulla kädellä että ikään kuin lohi otettiin ja kiiski annettiin tilalle ja sitten retostellaan että nytpä tässä koulutukseen ollaan kovasti panostamassa minä toivoisin että hallitus onkisi sieltä nyt kunnon lohia jatkoon niin koulutuksen määrärahojen korjaamiseksi kuin sitten epäoikeudenmukaisimpien leikkausten perumiseksi kuten puhemies iso kuva on se että hallitus ei pääse työllisyys eikä velkatavoitteisiinsa sen myöntää hallitus itse omissa toimintakertomuksissaan sen myöntävät kaikki asiantuntijat ja nyt sen myöntää myös valiokunta itse joka kirjaa kirjaa tässä mietinnössään siitä että asiantuntijakuulemisen mukaan näyttäisi siltä että nyt tehdyt toimet työllisyyden eteen eivät ole riittäviä toinen iso huolenaihe on se että kun ajatellaan että nyt hallitus on tekevinään rakennemuutoksia niin kuten tässä hyvin kävi ilmi juuri niitä mitä tarvittaisiin perhevapaauudistusta oppivelvollisuusiän nostoa hallitus ei aio tehdä mutta sotea se tekee kovasti tai on tekevinään kukaan ei oikein tiedä mitä sille tulee kuulumaan mitä kuuluu kukkuluuruu tällä hetkellä ja mikä pahinta ja mihin kiinnittäisin vakavaa huomiota alleviivasin sen jos olisin hallituspuolueen edustaja alleviivaisin ja katselisin sitä kyllä hyvin vakavin silmin valiokunnan käsityksen mukaan tavoitteen saavuttamiseen liittyy valitulla toteuttamistavalla useita riskejä jotka toteutuessaan saattavat vähentää tavoiteltua kustannussäästöä tai jopa lisätä sosiaali ja terveydenhuollon menoja ollaan tekemässä uudistusta joka eriarvoistaa terveyspalveluja ja joka saattaa jopa nostaa sosiaali ja terveydenhuollon menoja koko valiokunta toteaa tämän menojen noston mahdollisuuden omassa mietinnössään minä alleviivaisin ja kiinnittäisin tähän vakavaa huomiota hallituspuolueena puhemies tässä ei näy kelloa mutta kuinka monta minuuttia tässä suurin piirtein tavoiteaikaa on on jäljellä

tässä ei näy

juu okei mutta puhemies varmistin tämän vain koska minulla on mahdollisuus lyhyeen tai pitkään loppukaavaan nimittäin olen pääsemässä tärkeään asiaan eli sdpllä on tähänkin vaihtoehto se on hyvä vaihtoehto siinä on konkreettisia esityksiä ja olemme niistä tehneet ihan tällaisen painotuotteenkin josta jokainen niitä voi lukea koska olen huomannut että täällä salissa silloin tällöin on vähän sellaisia tulkintoja että näihin opposition ei tosiasiassa tutustuta ja sitten hoetaan että ei vaihtoehtoja vaihtoehtoja ole kyllä niitä on ja puhemies minä esitänkin tässä puheenvuorossa että eduskunta hyväksyisi vastalauseen yksi mukaiset lausumaehdotukset yksi viiva kaksikymmentäyksi ne ovat hyviä ehdotuksia ja niissä muun muassa vaaditaan sitä että hallitus muuttaa talouspolitiikan suuntaa enemmän työllisyyttä tukevaksi tekee rakennemuutoksia oikeudenmukaisella ja eriarvoisuutta vähentävällä tavalla edellytämme perhevapaauudistusta oppivelvollisuusiän nostoa eri tulonjakovaikutusten arviointia tässä oli muuten mielenkiintoinen asia ruotsissa kevätbudjetin yhteydessä näitä tulonjakovaikutuksia arvioidaan sen verran totean vielä että täällä muun muassa edellytetään suunnitelmaa pitkäaikaistyöttömyyden hoitamiseksi nuorisotyöttömyyteen tarttumiseksi homekoulujen ja kirjastojen korjaamiseksi määrätietoisen asuntopolitiikan

soteen saattaa sisältyä myös alussa sellaisia paineita että kustannukset nousevat ja yhtenä keskeisenä se että tällä hetkellä tuhannet ihmiset ovat jonossa jonossa oleminen ei maksa mutta kun he tämän uudistuksen myötä toivottavasti pääsevät sieltä jonosta pois niin se aiheuttaa hetkittäisen kustannusten nousun mutta toisaalta oikea aikainen hoitoonpääsy sitten taas madaltaa eli ne ongelmat eivät pääse pahenemaan niin paljoa sote pitää tehdä valinnanvapaus ei ole

on valinnanvapautta monessa muussakin asiassa ja tämä uudistus lisää tasa arvoa sillä nythän tilanne on se että pienituloiset köyhät työttömät ja monet lapsiperheet ovat jonossa lääkärille pääsyä varten jopa neljä viikkoa ne tai me joilla on rahaa voimme maksaa ohituskaistan ja pääsemme saman tien hoitoon tämä nykytilanne ei ole missään määrin tasa

arvoisa puhemies juuri nykytilanne on se syy minkä takia kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet tekemään sote uudistuksen tämä hallitus mukaan tekemään tätä työtä niin että pystyttäisiin sitouttamaan kaikki puolueet tehtävään ratkaisuun jonojen lyhentäminen on täysin meidän nykyjärjestelmässämme mikäli olisi halukkuutta panostaa perusterveydenhuoltoon mikäli löytyisi halukkuutta panostaa terveyskeskusten vastaanottotoimintaan niin se on täysin mahdollista nykyjärjestelmässä ja paljon pienemmällä summalla kuin mitä nyt tullaan käyttämään tässä uudessa myös sellaisiin menoihin jotka eivät hyödytä pienituloisia hoidon tarpeessa olevia kansalaisia lainkaan nämä kustannusriskit jotka liittyvät valinnanvapausjärjestelmään joka todennäköisesti ei ole perustuslain vastainen mutta silti ongelmallinen liittyvät näiden omavastuiden harmonisointiin liittyvät osaoptimoinnin riskiin kun yksityiset palveluntuottajat tulevat mukaan markkinoille

järjestelmä vääjäämättä
puhemies tuossa tuli aika hyvin se kuvattua miksi varmastikin aika moni asiantuntija hyvin moni asiantuntija on nimenomaan alleviivannut lausunnoissaan tätä esitettyä valinnanvapaus sote mallia kohtaan että tällä esitetyllä mallilla eriarvoisuus kasvaa

sote tarvitaan olemme siihen sitoutuneet kuten täällä todettiin miksi se täytyy tehdä tällä hallituksen yksipuolisesti härkäpäisesti ajamalla mallilla joka pahimmassa tapauksessa toimii juuri päinvastoin kuin sille asetetut tavoitteet se eriarvoistaa kansalaisia ja kustannukset lisääntyvät siinä ei ole päätä eikä häntää kyllä hyvin moni asiantuntija

arvoisa herra puhemies edelliseen keskusteluun viitaten on selvää että sote uudistus tarvitaan nimittäin jokainen vuosi mitä sitä lykätään tulee varmasti aiheuttamaan lisäkustannuksia uudistuksia päästä tekemään muun muassa tietojärjestelmien uudistaminen yhdenmukaistaminen on sellainen asia joka on kansakunnan kannalta kannalta äärimmäisen tärkeä hoitotakuulainsäädäntö on myös mielenkiintoinen vielä tuohon edelliseen keskusteluun viitaten hoitotakuullahan me olemme sementoineet kuuden kuukauden jonon ikään kuin hyväksyttäväksi nyt toivon mukaan sote uudistus aikaansaa sen että tämä tämä tällä hetkellä keinotekoinen jono pystytään lähteä purkamaan ja näin ollen terveydenhuollon tase tulee suomessa paranemaan arvoisa herra puhemies tämä julkisen talouden suunnitelma on yksi osa sipilän hallituksen ratkaisuja ja kaiken kaikkiaan liittyy ilman muuta hallitusohjelmaan strategiseen muutosohjelmaan jota on puolivälitarkistuksessa käyty läpi ja jaettu sitten tämän hetken tilanne osaamiseen kasvuun ja työllisyyteen välittämiseen uudistumiseen ja turvallisuuteen kaikki nämä sektorit ovat myös julkisen talouden suunnitelmassa mukana ja myös panostuksia löytyy siltä osin jo pientä varaa on olemassa herra puhemies on syytä kyllä havaita se että eduskunnassa on suurta innokkuutta ollut jo tämän menneen kahden vuoden ajankin siihen kuinka voidaan entistä enemmän jakaa vaikkei sitä jakovaraa olekaan olen usein sanonut että julkista talouttakin pitäisi tarkastella kuin omaa mihin minulla kerta kaikkiaan on varaa ja kuten valtiovarainministeri tuossa totesi aiemmin viiden miljardin euron kasvuvauhti tänäkin vuonna valtionvelan määrässä tarkoittaa sitä että mennään koko ajan suurempaan valtionvelan määrään sadanviiden miljardin tasolla ollaan nyt tämän keskustelun aikana taitaa olla tuollaiset reilut kaksi miljoonaa euroa tullut valtionvelkaa taas lisää meille kaikille kannettavaksi ja ja jaettavaksi se ei ole helppoa siihen tarvitaan juuri panostuksia ja siihen tarvitaan ennen kaikkea meidän tuottavuuteemme liittyviä kysymyksiä kun sdp oppositiovaihtoehdossaan esittää oppivelvollisuusiän jatkamista niin on kyllä pakko kysyä kuinka se meidän tuottavuutta parantaa kuinka me pystymme saamaan nimenomaan tuottavuuteen lisätuloa sillä että suuri osa nuorista onkin koulun penkillä eikö pikemminkin pitäisi tehostaa koulutusta opiskelua ja siihen liittyviä asioita ja tätä kautta olla lisäämässä sitä ikään kuin leipomassa sitä kakkua jota täällä sitten mieluusti ollaan jakamassa moniin hyviin tarpeisiin kyllä sipilän hallituskin ja kaikki edustajat tunnistamme ne tarpeet ja nyt sitten tämäkin ratkaisu ja jokainen ratkaisu omalta osaltaan pyrkii vahvistamaan sitä tulevaa talouden kuvaa kuluttajien ja suomalaisten luottamus tulevaisuuteen talouden näkökulmasta on kyllä varsin vahva ja sitä pitää pitää hyvänä tätä ei tule missään tapauksessa olla horjuttamassa on paikallaan myös panostaa esimerkiksi juuri tuonne syrjäytymiseen nuorten tilanteeseen siihen että sille joukolle joka helposti jää tietyllä lailla yhteiskunnan ulkopuolelle on syrjäytymisvaarassa löydetään sitten uusia ratkaisuja omalta osaltaan myös hallitus on päättänyt käynnistää toimenpideohjelman johon sisältyy yhdeksäntoista eri toimenpidettä

hienoista listoista joista toki voi olla vähän eri mieltäkin miten nämä kuusi eri kohdetta ja siellä lukuisat kohteet rahoitetaan on helppo sanoa että tarvitaan lisää

vaikkapa nyt sitten työllisyyden puolella ja niin edelleen kyllä työllisyyspanostukset ovat juuri investointipanostuksia jotka ovat alkaneet jo näkyä suomessa ja tähän myös kilpailukykysopimus on yhtenä osana täällä myös tuomittiin kilpailukykysopimus ainakin vasemmistoliiton suulla työmarkkinajärjestöt myös yhteisesti olivat tuon hyväksymässä ja sitä kautta tämä yhteiskunta on pikkuhiljaa saamassa kovaa maata jalkojen alle ilman kilpailukykysopimusta

kyseli miten oppivelvollisuusiän pidentäminen lisää tuottavuutta se lisää nimenomaan sitä kautta että me onnistumme nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä me esimerkiksi tiedämme että jos nuoret ovat käyneet toisen asteen koulutuksen niin heidän työuransa tulee olemaan pidempi ja mitä koulutetumpi ihminen on sitä todennäköisemmin hän työllistyy myös sellaisiin työtehtäviin joissa tuottavuus on korkeammalla tasolla mutta jos me lähdemme pelkästä hintakilpailukyvystä silloin me ajaudumme kyllä sellaiseen halpatuotantoyhteiskuntaan halpatuotantoyhteiskuntaan että en usko sen olevan edes hallituspuolueiden tavoitteena sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää panostaa koulutukseen osaamiseen ja innovaatioympäristöön koska

puheenjohtaja edustaja rossi kyseli tuossa näiden sdpn vaihtoehtojen perään minä muistutan teitä edustaja rossi siitä että meillähän koko ajan vaihtoehtomme perustuu sellaiseen talousajatteluun että haluamme myös kantaa huolta meidän velkatavoitteestamme ja siksi esimerkiksi vaihtoehtobudjetissammehan me otamme vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa me tekisimme työllistävämpiä toimia me tekisimme parempia rakenneuudistuksia ja ennen kaikkea esimerkiksi veropolitiikassa toimisimme oikeudenmukaisella tavalla olemme edustaja rossi moneen kertaan täällä ihmetelleet että samaan aikaan kun te teette aika tuhoisia leikkauksia koulutukseen tai esimerkiksi sosiaaliturvaa leikkaatte ja perusturvan indeksejä samaan aikaan teillä on riittänyt rahaa hyväosaisten veronkevennyksiin esimerkiksi miljoonaperintöjen verojen kevennyksiin nämähän ovat arvovalintoja ja esimerkiksi näistä veronkevennyksistähän talouspolitiikan arviointineuvosto totesi että nämä mainitut

edustaja rossi tietää kyllä hyvin missä tilanteessa työmarkkinajärjestöt suostuivat tähän kilpailukykysopimukseen eli mistään aidosta neuvottelutilanteesta tai sopimistilanteesta ei ollut kyse vaan taustalla oli hallituksen pakkolakiuhkailu uskon itse että keskeisin myönteinen vaikutus mikä sillä varmasti on ollut on se että ylipäätään tehtiin tämmöinen laaja työmarkkinaratkaisu eli juuri sellainen ratkaisu josta elinkeinoelämän keskusliitto nyt haluaa luopua se tuo ennustettavuutta sijoittajille ja työnantajille että tietää minkälainen palkkakehitys suomessa tulee olemaan toinen kysymys on sitten tarvittiinko näin rajuja palkanalennuksia kuin mitä nyt tehtiin kikyssä mielestäni nämä luvut työvoimakustannusten kehityksestä eri maissa osoittavat että ei oltaisi tarvittu kun ne suomessa ovat laskeneet kaksi pilkku seitsemän prosenttia ne ovat meidän keskeisimmissä kilpailijamaissa nousseet yhtä paljon ja kehitys eussa on ollut keskimäärin plus yksi pilkku seitsemän

arvoisa herra puhemies tuo yleisen oppivelvollisuusiän nostaminen jos sitä tarkoitetaan että yksi vuosi lisää ei ei kerta kaikkiaan lisää meidän tuottavuutta koulutus on kyllä hyväksi me tarvitsemme varmasti ammatillisen koulutuksen puolella vielä oman reformin jolla pystytään nimenomaan koulutuksen vetovoimaa ja sen sen omaa sisäistäkin tuottavuutta parantamaan mutta sitä yleistä oppivelvollisuuden iän en kyllä näe ratkaisuksi sitten edustaja viitanen mitä sanoitte tuosta vähemmästä velasta niin kyllä suomen pankin ryöstö tai sitran rahojen käyttö ei ole todellista valtionvelan vähempää ottamista että minusta tästä ei kannattaisi kovin paljon enää puhua edustaja andersson puhuitte tuosta työmarkkinajärjestöjen tilanteesta oliko se

arvoisa herra puhemies julkisen talouden suunnitelma vuosille kahdeksantoista viiva kaksikymmentäyksi on hyvä suunta siihen miten suomea lähdetään kehittämään vahva julkinen talous on aina köyhän paras ystävä tätä on moni poliitikko siteerannut ennen minua ja uskon minun jälkeenikin kasvua kaikilla suomen kansantalouden päätoimialoilla on tapahtunut tämä on tosiasia joka kannattaa muistaa vielä huomisaamunakin meillä on tänä tänä vuonna tapahtunut monia isoja investointipäätöksiä metsäteollisuus investoi valtavasti metalli autoteollisuus laivateollisuus kemianteollisuus sähköala sähköala

se on kilpailuvaltti tulevaisuudessakin ihan varmasti investoinnit ovat lähteneet liikkeelle se näkyy selvästi työpaikkoina sekä investointivaiheessa ja sitten kun investoinnit on saatu valmiiksi ja tuotanto alkaa niin tulee pitkäaikainen vaikutus sekä työttömyyden laskevina kustannuksina että lisääntyvinä verotuloina ja eläkevakuutusmaksuina tämä olisi opposition hyvä muistaa aina kaikki ei ole mustaa mikä mustalta näyttää pitää muistaa että pitkäjänteisyys on talouden ainoa oikea linja se on on aivan niin kuin edustaja rossi taisi mainita omassa puheenvuorossaan että

mikä on tehty sitä on kiitetty monessa puheenvuorossa toki on moitittukin että se oli työmarkkinajärjestöjen itsensä tekemä sopimus ja sitä lämpimästi kannatan on aivan oikein muistaa se että tämä sopimushan vaikuttaa pikkuhiljaa ja sitkeästi menimme kahdeksan vuotta kansantaloudessa jyrkkää alamäkeä nyt kun se alamäki on saatu pysäytettyä ja kasvu on alkanut niin meillä pitää olla vähintään se kahdeksan vuotta malttia ja viisautta tehdä hyviä päätöksiä että kasvu jatkuu

kun syksyllä neuvottelevat uusista sopimuksista riittää vastuullista mielialaa tähän asiaan koska pitkän päälle ainoa työttömyyden järkevä hoitokeino on saada uutta uutta työtä tähän maahan ja mahdollisimman monelle ihmiselle työpaikka jos tätä mahdollisuutta emme käytä sehän johtaa siihen että kansantalouden kasvu tyrehtyy alkuunsa ja näiden ihmisten eläketurvan karttuminen pysähtyy siihen kuin seinään ja siitä ei varmaan kukaan hyödy pitää muistaa myös opposition niin kuin hallituksenkin se että se ainoa

lähtee velan korko nousuun ja jokainen osaa laskea matematiikalla kun on sata miljardia velkaa mitä mitä yhden prosentin sitä olemme tehneet koko ajan arvoisa edustaja pia viitanen teillä on ollut loistavia vaihtoehtoja mutta te käytätte ne aina väärässä paikassa teidän pitäisi käyttää ne hallituspuolueena eikä oppositiossa oppositiossa voi huudella vaikka sieltä penkistä ihan vapaasti mutta silloin kun on hallitusvastuussa niin kannattaisi olla pikkasen nohevampi eikä aina syyttää vain toisia minä olen oppinut sen että jos talossa katto vuotaa niin kannattaa itse korjata eikä syyttää naapuria se on ehdottomasti hyvä neuvo muuten teillekin muistaa toivon tämän maltin myötä tupokierrokselle myös sitä että ymmärretään se että vientiteollisuuden kautta me sen kasvun saavutamme suomi on vientiteollisuudesta riippuvainen maa ilman sitä vientiä tämä kansantalous ei nouse yli seitsemänkymmentä prosenttia todellisesta kasvusta tulee vientiteollisuuden kautta kotitaloudet kuluttavat paljon mutta se on syytä muistaa että sekään kotitalouden kulutus ei toteudu ellei vienti vedä toinen asia mikä siihen liittyy on se että on aika huolestuttava ilmiö sinänsä että kotitalouksien velkaantumisaste kasvaa edelleen sekin on realiteetti joka pitää huomioida tiedän että edustaja viitanen on taas nähnyt minun puheenvuorossani karmeita mörköjä mutta jos te suomen pankin taseen taas kerran ryöstätte ja pistätte sitran rahat ja oliko neljäs vai viides kerta matalaksi niin ei sillä rahalla se on sitä unelmahöttöä mitä te olette aikananne markkinoineet ja näköjään vieläkin jatkuu se linja byrokratiaa on hallitus purkanut kiitettävästi kaavoitusta on helpotettu rakentamista on helpotettu liikenneväyliä on kunnostettu muutamia esimerkkejä siitä mitä on tehty yksi tärkeä asia kun julkisesta taloudesta puhutaan niin pitää myös muistaa ehdottomasti kuntatalous viime vuonna suomen kuntatalous oli ensimmäistä kertaa plussalla neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa kun kansalainen menee tuolla asioimaan omilla asioillaan hän hän käyttää yleensä ensinnä vain kunnan palveluita harvemmin hän maakunnassa tai kadulla tai kaupungissa tarvitsee valtion palveluilta yleensä se on kuntapalvelu mitä tarvitaan harvemmin siellä poliisiin törmää ellei nyt ylinopeussakkoa saa kuntatalouden vahvistuminen on taannut tässä maassa hyvän kasvun alun mutta nyt pitää olla malttia arvoisa oppositio jos tässä lähdetään sille linjalle että kaikkia haukutaan se on se naapurin sokean pystykorvan ongelma teilläkin edessä sitten haukutaan kaikki puut niin kyllä jossakin puussa se teeri istuu

puhemies edustajalla oli hyvin ponnekas ja hyvä puheenvuoro sinänsä mutta ihmettelen kyllä että kun tuollaisia puhutte niin miksi sitten toimitte aivan toisin te kannatte huolta velkaantumisesta ja täytyy nyt oikein hieraista silmiä kun katseli näitä hallituksen omia kertomuksia hallituksen omista toimista siellä hallitus itsekin toteaa että julkisen velan tavoite kuusikymmentä prosenttia ei toteudu valtion alijäämä korkeintaan nolla bruttokansantuotteesta ei toteudu julkisen yhteisön rakenteellinen alijäämä ei toteudu hallitus itsekin tietää näin älkää nyt hyvänen aika oppositiota tästä syyttäkö kyllä teillä hienoja tavoitteita on siitä että velkaantua ei saa mutta mutta sitähän me tässä koko ajan kysymme että miksi hallitus näin toimii epäreiluja arvovalintoja tekee tuhlaillaan rahaa rikkaiden veronkevennyksiin ja velkaannutaan lisää niin että korvat heiluu kyllähän minä hieman ihmettelen tätä edustaja hoskosen

eri ennustuslaitokset kun tekevät omia ennusteitaan ovat suhtautuneet hyvin varovasti tähän jo meneillään olevaan taloudelliseen kasvuun pystymmekö me sitten pääsemään tuonne maailmanlaajuiseen tasoon sen aika näyttää ja se on totta että tällä hetkellä hallituskin suhtautuu varovaisesti siihen eikä ylioptimistisesti ylioptimistisesti sanomalla että pääsemme vaikka kolmen prosentin talouskasvuun jolloinka pystyttäisiin tavoitteet saavuttamaan

siitä kierteestä ei pääse kukaan ulos silmiä räpäyttämättä se on selvä asia ja kun meillä ei enää devalvaatiota ole uskokaa hyvät ystävät d pilleriä ei enää ole meidän pitää se oma kustannustasomme pitää itse hallussa eli sisäinen devalvaatio joka päivä mielessä ja sitä kautta pikku hiljaa nousta on maailman helpoin asia tässä tilanteessa tuhota suomen kansantalouden kasvumahdollisuudet siihen pystyy jokainen meistä sen pystyy niin kuin oman kotitaloutensakin pystyy jokainen meistä ajamaan alas milloin haluaa kuluttamalla liikaa hankkimalla liian vähän maailman helpoin asia edustaja viitanen on kyllä tässä asiassa kunnostautunut sillä että arvostelua on kyllä

arvoisa puhemies hieman tässä keskustelussa ihmetyttänyt se että hallituspuolueitten edustajista yksikään muu kuin edustaja kääriäinen ei ole millään tavalla huolissaan tämän hallituksen aluepolitiikasta meillä on todella hyvin kallellaan tämä suomi ja sitä ei pidetä minkäänlaisena ongelmana ei enempää hallituksen ministeriaitiosta kuin sitten täältä täältä edustajien toimesta ikään kuin se että jossain menee hyvin olen iloinen siitä että länsi suomessa menee hyvin riittäisi sieltä sitten ripuaa myös muualle minkäänlaista aktiivista toimintaa sen eteen että koko maan kehitys saadaan liikkeelle ei haluta tehdä eikä tässä edes nähdä mitään ongelmaa sosiaalidemokraattien vastalauseessa

olen ymmärtänyt että aikaisemmin nämä ajatukset ovat olleet yhteisiä kaikille suomalaisille puolueille tällä hetkellä näyttää siltä että aluepolitiikka ei ole missään kurssissa tässä hallituksessa esimerkiksi viime hallituksen toimesta toteutettiin

alueellista tasa arvoa ja myös sellaisia työpaikkoja jotka työllistävät sillä alueella koulutettuja työntekijöitä nyt ainut keskustelunaihe on se millaisilla porkkanoilla ihmisiä saadaan liikkumaan suomen sisällä sekin on tärkeää mutta on tärkeää myöskin se että että suomalaisilla ihmisillä

on mahdollisuus valita asuinpaikkansa ja tätähän alueellinen kehitys tarkoittaa arvoisa puhemies itä suomen vahvuuksia on esimerkiksi biotalous mutta siinäkin mennään siitä mistä aita on matalin biopolttoaineet ovat tärkeässä asemassa mutta ennen kaikkea meidän huomiota siihen miten jalostusastetta nostetaan sitä kautta myöskin bkt kasvaa ja saadaan niitä aitoja kasvusysäyksiä ja se on juuri sitä että alueiden omia vahvuuksia kehitetään jos hallituksella ei ole omia esityksiä tai omia ohjelmia aluepolitiikan suhteen pyydän että otatte esille viime hallituksen aikana tehdyn itä ja pohjois suomi ohjelman siellä on juuri niitä hankkeita jotka vahvistavat alueen omaa kehitystä arvoisa puhemies kun en edelleenkään näe kuinka paljon aikaa tässä on kulunut oletan kuitenkin että että joku minuutti on jo mennyt niin tässä yhteydessä minuutti kuitenkin kannatan edustaja viitasen esitystä sitten jatkan jatkan tätä aluepolitiikan teemaa sillä että meillähän on tälläkin hetkellä mietinnässä miten ja minne erilaisia uusia virastoja ohjataan keskustelua käydään esimerkiksi tuomioistuinvirastosta meillä on suomessa muitakin alueita kuin pääkaupunkiseutu joilla osaamista tällä alueella on missä on yliopistokoulutusta missä on monenlaista praktiikkaa ja ja tässä suhteessa esimerkiksi joensuu olisi erinomainen valinta tuomioistuinviraston paikaksi myöskin

matkailulle on luontaisia edellytyksiä pitää ohjata myöskin valtiovallan toimesta investointitukea

arvoisa puhemies hienoa että myös sosiaalidemokraattien rivistä ollaan

kiinnostuttu ja siihen herätty harmi vain että se ei aina ole ollut sitten agendalla silloin kun olette niillä vaikuttavilla pelipaikoilla olleet jos ajatellaan sitä valtavaa uudistusta mitä tämä hallitus on tekemässä

suomi vihdoinkin tulee eurooppalaiseen aikaan siirrämme valtavan määrän päätöksentekoa keskushallinnolta maakuntatasolle mitä muuta tämä voisi olla kuin alueiden voimavarojen edistämistä ja sen kasvattamista matkailu on yksi hallituksen kärkihankkeista audiovisuaalisen median kannustin on tuonut uusia mahdollisuuksia elokuvatuotannoille suomeen hossan kansallispuisto on perustettu valtavat aluetaloudelliset merkitykset biotaloudesta puhumattakaan puurakentamisen edistämistä on norminpurkua tehty biotalous on arvoisa edustaja myller paljon muutakin kuin vain uusiutuvaa energiaa perustienpitoonkin on laitettu miljardi euroa tässä teidän vastalauseessanne demarithan esittävät että pitäisi kasvukeskuksiin laittaa infrapanostuksetkin

arvoisa puhemies kyllä tuntuu niiltä kuuluisilta vaihtoehtoisilta faktoilta tai joltakin virtuaalitodellisuudelta tuo edustaja myllerin puhe kun hän sanoi että viime vaalikaudella oli niin onnistuneita hankkeita tosi onnistuneita hankkeita muun muassa varuskuntien lakkautukset aika monelta perheeltä lähti etelä pohjanmaaltakin toimeentulo teidän viime vaalikauden politiikan kautta eikä vain kauhavan lentosotakoulu kontiorantakin taisi mennä siellä pohjois karjalassa kiinni samoin moni itä suomen pieni kunta ja myös pohjanmaalla pienet kunnat ovat onnellisia kun pakkoliitoshankkeet on nyt haudattu joita sosiaalidemokraatitkin omalta osaltaan viime kaudella veivät eteenpäin tällä vaalikaudella arvoisa puhemies valoa aluepolitiikassa havaittavissa biotalous miljardi meidän liikenneinfran kunnostamiseen ylikin miljardi taitaa olla laajakaistayhteyksiä on parannettu mutta kyllä sosiaalidemokraateilla on hyviäkin ajatuksia itse kannatan näitä alueellistamishankkeita erittäin lämpimästi maaseutuviraston ja eviran yhdistämisessä seinäjoki voisi olla pääpaikka ja tuomioistuinvirasto ehdottomasti maakuntiin

puhemies minä kyllä todella hämmästelen tätä keskustalaisten edustajien tarvetta täällä alleviivata kuinka aluepolitiikka muka olisi tämän hallituksen hyvässä suosiossa päinvastoin itse kun liikun tuolla maakunnissa niin kyllä siellä kovasti ihmetellään nimenomaan tämän hallituksen aluepoliittisia linjauksia kyllä moni on sanonut että kyllä ovat keskustalta loputkin alkiolaisuudet unohtuneet että eriarvoistavaa politiikkaa ja myös unohduksissa kyllä minusta se kaikkein surullisin esimerkki puhemies on savonlinna tämä opettajankoulutuksen kohtalo siellä hyvin monia asioita on on tehty ratkaisuja joilla liikenneratkaisuja keskitetään ja viedään raiteilta raiteilta rullille ja niin poispäin olen kuullut niin paljon nimenomaan maakunnista kritiikkiä hallituksen aluepolitiikkaa kohtaan että kyllä minä hämmästelen jos tämä keskustan edustajien mukaan näin loistavalla tolalla kaiken kaikkiaan on

arvoisa puhemies minäkään en usko että tämä sinänsä perusteltu aluehallinnon järkevöittäminen eli maakuntahallinto lohduttaa niitä ihmisiä ihmisiä maaseudulla jotka ovat huolissaan siitä miten käy postipalveluiden tämän hallituspolitiikan seurauksena miten käy taksipalveluiden tämän hallituspolitiikan seurauksena miten käy sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden tämän hallituksen

arvoisa herra puhemies hieman vähän koomiseltakin tuntuu tämä nokittelu erityisesti keskustan ja sosiaalidemokraattien välillä meitä edustajia molemmista ryhmistä on tässä salissa prosentuaalisesti tälläkin hetkellä varsin paljon uskon että aluepolitiikan näkökulmasta molemmilla puolueilla tässä tapauksessa hallitus ja oppositiopuolueilla on monissa asioissa yhtenäinen näkemys ymmärretään alueiden vahvuus se että alueita tuetaan ja ja haetaan voimaa kokoamalla myös tarvittaessa niitä resursseja joita tasavallassa joita alueella on on vähän turhanaikaista nokitella puolustusvoimauudistukselle joka viime kaudella tehtiin varuskuntaverkoston lakkauttamisenkin muodossa itsellenikin hyvin kipeä hämeen rykmentin lakkauttaminen lahdessa hennalassa koski kovasti mutta mutta ei enää aukaista niitä haavoja tässäkään keskustelussa mutta minä haluaisin muistuttaa myös asiantuntijoiden kuulemisen merkityksestä edustaja hoskonen on jo lähtenyt täältä pois mutta hän kovasti tässä kritisoi edustaja viitasen hyviä ja perusteltuja esityksiä olisin mielelläni kuullut edustaja hoskosen arvioita sote uudistuksesta ja asiantuntijan näkemystä

puhemies täällä on jo hyvin paljon otettu niitä esimerkkejä mitkä ovat nimenomaan aluepolitiikan kannalta tärkeitä postipalvelut ne ovat äärimmäisen äärimmäisen tärkeitä ja siellähän tapahtuu todella isoja muutoksia rautatieyhteydet nyt tehtiin uusi päätös jossa taas tilapäisesti mahdollistetaan rautatieyhteydet esimerkiksi joensuusta sekä itään että pohjoiseen

aluepolitiikkaa eikä arvosteta ihmisiä biotalous on erittäin tärkeä kysymys mutta ihmettelen minne nämä investoinnit menevät esimerkiksi pohjois karjalaan ei ole tullut vielä yhtään investointirahaa biotalouteen varuskuntien lakkautuksesta tässä jo puhuttiinkin mutta täytyy muistaa että että se tehtiin aika pitkän harkinnan pohjalta ja ilmeisesti jo edellinen hallitus oli tekemässä sitä sen seurauksena sen seurauksena kuitenkin tämä puolustusvoimien palvelukeskus sitten sitten sijoitettiin oikeaan paikkaan

arvoisa puhemies olen kyllä edustaja myllerin kanssa aivan samaa mieltä siitä että kyllä itä suomessa ja pohjois karjalassa tuntuu että hallitus on unohtanut koko itäisen suomen ja erityisesti pohjois karjalan näissä päätöksissään mutta varsinaisesti ajattelin puhua työllisyydestä

siitä olemme iloisia varmasti niin työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat kyllä edelleenkin ihan liian korkealla tasolla työttömyysjaksojen pitkittyminen on erityisen huolestuttavaa hallitus itsekin myöntää että rakenteellinen työttömyys on ongelma jota ei pystytä kokonaan ratkaisemaan talouskasvulla tai parantamalla työllisyystilannetta ongelman tunnistamisesta huolimatta hallitus ei kuitenkaan tee asialle mitään hallitus näyttää pyrkivän lisäämään työvoiman tarjontaa ensisijaisesti työttömyysturvaan tehtävillä leikkauksilla

periaatteessa aivan oikein mutta hallitus ei elä tässä todellisuudessa jos kuvittelee että kaikki vaikeimmassa asemassa olevat työllistyvät yrityksiin vaikka meillä olisi täystyöllisyys tulemme jatkossakin tarvitsemaan myös kuntien ja järjestöjen palkkatuettua työtä yhdistykset ja säätiöt tarjoavat työllistämispalveluja erityisesti niille työttömille jotka tarvitsevat työllistyäkseen erityistä tukea ja henkilökohtaista ohjausta yhdistyksissä tehdään yhteiskunnallisesti tärkeää työtä ja siellä työskentely antaa mahdollisuuden olla merkityksellinen osa yhteiskuntaa palkkatuettu työ lisää sosiaalista hyvinvointia ja vähentää mahdollisten muiden palvelujen tarvetta jos järjestöissä tehtävä työllistämistoiminta ajetaan alas niin vaihtoehtoiskustannukset ovat todennäköisesti säästöjä suurempia avoimille työmarkkinoille työllistyminen ei saa olla ainoa kriteeri palkkatuetun työn vaikuttavuuden arvioinnille vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarviossa yhdistysten työllistymistukea rajoitettiin siten että sitä on voitu osoittaa vain kolmelletuhannelle työllistetylle useilla alueilla ovat loppuneet jo tässä vaiheessa vuotta hallitus sanoo panostavansa aktiivisen työvoimapolitiikkaan mutta se ymmärtää aktiivisen työvoimapolitiikan työttömien kyttäämisenä ja kurittamisena hallituksen normien normien purku ei koske työttömiä sillä heidän arkeensa tulee lisää velvoitteita ja valvontaa hallituksen esittämän niin sanotun aktiivimallin myötä työttömyyden jatkuessa yli kolme kuukautta työttömyysturvaan tulee kuukausittain omavastuupäivä jonka voi välttää olemalla aktiivinen aktivointihan on sinänsä hyvä asia mutta jos siinä ei huomioida työttömien erilaisia tilanteita ja toimintakykyä se voi johtaa tilanteeseen jossa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukia leikataan malli saattaa johtaa syrjäytymiseen tai syventää sitä malli voi myös pudottaa ihmisiä toimeentulotuelle kannustin ja byrokratialoukkuihin tämä ei paranna työllistymisen edellytyksiä eikä ihmisten hyvinvointia hallitus perustelee työttömyysturvan tiukentamista ja heikentämistä sillä että se haluaa edetä kohden tanskan mallia no velvoitteiden osalta kyllä näin käykin mutta valtiovallan toimien osalta ei tanskassa nimittäin työvoimavirkailijalla on noin neljätoista asiakasta kun suomessa on yli kaksisataakahdeksankymmentä asiakasta ja jokainen voi ymmärtää että suomessa asiakkaan on huomattavasti vaikeampi saada henkilökohtaista ohjausta ja tukea mihin taas tanskan mallin onnistuminen perustuu nykyisillä työvoimahallinnon resursseilla ei ei edes hallituksen määrittelemää kolmen kuukauden välein tapahtuvaa haastattelua voida toteuttaa

kiitos arvoisa puhemies eli aktiivimalli voi johtaa toimeentulon heikkenemiseen osalla työttömistä myös silloin kun työtön ei pysty noudattamaan lain edellyttämää aktiivisuutta itsestä riippumattomista syistä esimerkiksi seitsemän päivän välein työnhaun raportoiminen on osalle työttömistä aivan mahdoton tehtävä olen pohjois karjalan sosiaaliturvayhdistyksen työllistämishankkeessa ohjausryhmän puheenjohtajana ja tässä hankkeessa on tullut esille että maaseutualueilla asuvista työttömistä kaksikymmentä prosenttia ei käytä nettiä lainkaan neljäkymmentä viiva viisikymmentä prosenttia tekee netissä yksinkertaisia rajattuja asioita avustettuna ja ainoastaan kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia asiakkaista hoitaa kaikki tarvittavat asiansa netissä

epäinhimillinen ja toteutuskelvoton

arvoisa puhemies kun suomen talous tänä vuonna vihdoin osoittaa selkeitä piristymisen merkkejä ja talouskasvuksi ennustetaan kaksi viiva kolme prosenttia on sipilä kumppaneineen nopeasti yrittänyt omia kunnian kasvuluvuista itselleen tässä ei sinänsä ole mitään yllättävää eräs puolue oppositiossa on puolestaan myös yrittänyt tehdä oppositiopolitiikkaa linjaamalla että sipilän hallitus on perinyt käänteen edelliseltä hallitukselta

on selvää että globaalit suhdanteet ja kansainvälisen talouden ja kaupan kehitys vaikuttavat suomen kaltaisen maan talous ja työllisyyskehitykseen mikään hallitus ei voi omilla toimillaan estää finanssikriisin kaltaisen romahduksen vaikutusta suomen talouteen eikä mikään hallitus voi nostaa työllisyysastetta merkittävästi jos koko euroalue kamppailee nollakasvun kanssa yhtä lailla on selvää että jokaisen hallituksen toimet vaikuttavat talous ja työllisyyskehitykseen sen suuntaan ja vauhtiin talouden kasvu on luonnollisesti kaikin puolin iloinen ja tervetullut uutinen keskeistä tässä tilanteessa on tehdä sellaisia talouspoliittisia ratkaisuja jotka tukevat kasvua ja kaventavat tuloeroja pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä heikentävät säästöpäätökset kannattaa perua ja sosiaaliturvaa kehittää niin että se helpottaa työntekoa kasvun näkökulmasta suomessa pitkään harjoitettu finanssipolitiikka on ollut huonosti perusteltua julkinen kulutus on monien vuosien aikana ollut ja on itse asiassa edelleen niukkaa mittavat sopeutustoimet ovat pitkittäneet taantumaa ja taloudellinen liikkumavara on käytetty mittaviin ja hyvätuloisille kohdennettuihin veronkevennyksiin sipilän hallituksen sosiaaliturvan leikkaukset ja veronkevennyspäätökset ovat kasvattaneet tuloeroja tämä hallituksen politiikka on myös tarkoittanut valtion verotulojen pienenemistä vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista hallitus arvioi tulojen vähenevän kahdella pilkku yhdellä miljardilla kilpailukykysopimus lisää julkistalouden epätasapainoa ainakin miljardin verran vaikuttaa siltä että mikään taloudellinen tilanne ei ole niin ettei olisi varaa alentaa valtion tuloja ja silti tehdä pienituloisiin kohdistuvia menoleikkauksia arvoisa puhemies mikä sitten olisi perusteltu linja tässä muuttuneessa tilanteessa nyt kannattaa panostaa eriarvoisuuden vähentämiseen osaamisperustan vahvistamiseen sekä sosiaaliturvan byrokratian purkamiseen talouskasvun tukemiseksi on myös perusteltua lisätä julkista kulutusta liikennehankkeiden kautta ne lisäävät yksityistä asuntotuotantoa ja helpottavat työvoiman liikkuvuutta tuloerojen kaventamiseksi pitäisi ohjata resursseja perusturvan leikkausten perumiseen jos on esimerkiksi pienituloisista eläkeläisistä huolissaan kannattaisi uudelleen arvioida tämä nolla pilkku prosentin leikkaus mikä tehtiin kaikkiin kansaneläkkeisiin myös osinkoverotuksen uudistaminen on perusteltua tuloerojen kaventamisen näkökulmasta listattujen ja listaamattomien yritysten osinkoverotus tulisi yhdenmukaistaa ja suurten osinkojen verotusta kiristää minuutti joo hallituksen on muuttuneessa tilanteessa myös uudelleenarvioitava sellaisia säästöpäätöksiä jotka edelleen vaikuttavat tulevien vuosien aikana joko eriarvoisuutta kasvattaen tai suomen pidemmän aikavälin kasvuedellytyksiä heikentäen erityisesti leikkaukset koulutukseen ja tutkimukseen sekä kehitystyöhön tulisi perua mahdollisimman nopeasti aloittaa voisi vaikka kansaneläkeindeksin ja korkeakoulujen perusrahoituksen indeksien jäädytyksistä jotka tehtiin koko vaalikaudeksi kerrallaan kun taloustilanne paranee ei ole perusteltua pitää voimassa juuri tällaisia pitkän aikavälin kasvulle haitallisia päätöksiä vasemmistoliiton näkökulmasta pitää myös purkaa purkaa turhaa byrokratiaa joka monimutkaistaa työttömyysturvajärjestelmää ja tekee työnteon vaikeaksi työttömien kyykyttäminen ja kyttääminen ei auta jos kunnollisia työpaikkoja tai koulutusta vastaavia työpaikkoja ei ole tarjolla lopuksi arvoisa puhemies kannatan edustaja uotilan tekemää kannanottoesitystä lausumineen

arvoisa puhemies lamassa on aina kolme aaltoa ensin sakkaa talous sitten rupeaa työttömyys nousemaan ja kolmantena alkaa näkyä sosiaalinen lama kun pääsemme nousun vaiheeseen niin ketju kulkee toisinpäin ensin talous lähtee nousuun sen jälkeen työllisyysluvut rupeavat näyttämään valoisammilta mutta kolmantena jäljelle jää sosiaalinen lama ja sen hoitoa me emme saa laiminlyödä suomen talous on kääntynyt nousuun ja meillä näkyy esimerkiksi se että euroopassa talous on parantunut kansainvälinen talous on parantunut se on tuonut suomeen myös elpymistä esimerkiksi suomeen on tullut kone ja laitetilauksia tuotanto on lisääntynyt auto ja telakkateollisuudessa matkailu vetää ja monilla aloilla näkyy positiivista kehitystä meidän onkin jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota siihen mikä on työelämän laatu jos katson vaikkapa hämeen rekrytointi ilmoituksia niin ne kertovat että osa ilmoitetuista työpaikoista on vuokrafirmojen työpaikkoja toiseksi suurin tulee julkisesta hallinnosta ja jälleen kolmanneksi suurin on henkilöstöpalveluyrityksiä elikkä lähes neljäkymmentä prosenttia avoimista työpaikoista tulee vuokratyövoiman puolelta jos ajattelemme sitä että ihmiset siirtyvät työstä toiseen niin se ei ainakaan ole meidän tuottavuutemme näkökulmasta parasta mahdollista tapaa käyttää työvoimaa vaikka se varmasti joillekin ihmisille sopii mutta samanaikaisesti joidenkin ihmisten elämässä se tuo epävarmuutta se tuo toimeentulo ongelmia se tuo vaikkapa työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuksia kun ajattelemme tätä vaikeimman laman elikkä sen sosiaalisen laman hoitoa niin ne toimet mitä hallitus on suunnitellut vaikkapa maakuntauudistuksessa ja kasvupalvelu uudistuksessa nostavat kyllä mustia pilviä myös sen pitkäaikaistyöttömyyden alenemisen päälle

voidaan lisätä osaamista tunnetaan työvoima tunnetaan sen alan työmarkkinat ja työnvälitys on tehokasta mutta kun katsomme suomessa tehtyjä pilotteja jotka kohdistuvat vaikkapa pitkäaikaistyöttömiin niin esimerkiksi puhemiehen kotiseudullakin tehty pirkanmaalla

saa kunnat tuottaa suoraan palveluita eivät saa järjestöt tuottaa suoraan palveluita vaan yksinomaan yksityiset yritykset ja yhtiöt niin iso riski on siinä että meidän pitkäaikaistyöttömien palvelumme heikkenevät voimakkaasti sen vuoksi olisikin järkevää miettiä aivan aidosti sitä mikä on kuntien ja mikä on maakuntien työnjako esimerkiksi yli viiteenkymmeneentuhanteen asukkaan seutukunnat tai kunnat voisivat tuottaa työllistämispalveluita tai sitten jos on kyse pienemmistä alueista niin maakunta ja ja kunta voisivat keskenään sopia miten nuo palvelut järjestetään koska kun katsomme historiaa niin kuntakokeilut ovat osoittaneet sen että

kuin mitä keskimääräiset tilastot osoittivat tämä mielestäni kertoo siitä että kunnat ovat jossakin onnistuneet jos katsomme meidän työllisyyskehitystämme niin itse asiassa pitkässä urassa on käynyt niin että meidän miesten työttömyytemme on ollut korkeampaa ja se on ollut heikommassa jamassa ja naisten työllisyys on parantunut no kilpailukykysopimus panosti siihen että meidän vientiteollisuutemme eli hyvin miehinen ala lähtisi vetämään ja siinä on onnistuttu mutta sen sijaan hoivapuolella koulutuspuolella ja naisisilla työmarkkinoilla ollaan menty takapakkia epävarmuus on lisääntynyt ja monet määräaikaiset ja osa aikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet

sanottiin että osana sosiaali ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistä hanketta toteutetaan arviointi vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvion vaikutuksista sukupuolten tasa arvoon hallituksen puoliväliarvion yhteydessä elikkä kaksituhattaseitsemäntoista nyt me olemme tuossa puoliväliarvioinnissa ja ne paperit ovat olleet meillä käytössä ja niistä keskustelemme mutta sanaakaan siellä ei ole sukupuolivaikutusten arvioinnista minnekä jäi tämä vaikutusten arviointi varsinkin sen vuoksi että kilpailukykysopimus ei ole kovinkaan sukupuolineutraali arvoisa puhemies

ehkä tässä alkuun kannattaa palauttaa mieleen se missä tilanteessa me pitemmällä tähtäyksellä olemme vuoden kaksituhattakuusitoista suomen bruttokansantuote oli yhdeksänkymmentäviisi pilkku kuusi prosenttia vuoden kaksituhattakahdeksan bruttokansantuotteesta ja aika syvällä käytiin vuodesta kaksituhattakahdeksan vuoteen kaksituhattayhdeksän meidän bktmme putosi runsaat kahdeksan prosenttia valtiohan on velkaantunut tuntuvasti näinä vuosina kymmenen vuoden aikana valtionvelka

jota tässä salissa lähes kaikki ovat osoittaneet että nyt sitten suomen talous on alkanut kasvaa oikeastaan kunnollisesti varsinaisesti vasta tämän vuoden puolella

työllisyys on jonkun verran

merkittävästi virkistynyt ja oikeastaan aika laajalla alueella vaikka meillä onkin kaksi saksalaisyritystä lounais suomessa turussa ja uudessakaupungissa toiminut sillä tavalla että siellä on erityisen hyvää kehitystä tämä on erityisen

tärkeää että vienti on nyt vahvassa kasvussa tilannehan on se että viime kädessä kuitenkin viennillä on maksettava se suomalaisten yksityisen kulutuksen sisältämä

sitten johtuu sitä täällä on tietysti kovasti pohdittu kyllä siinä varmaan on tällä kilpailukykysopimuksella osuutensa uskon että

vielä edes läheskään täydellä painolla

on aika hyvä veto ja voisiko nyt sanoa sillä tavalla että meidän että meidän pieneen markkinaamme on sattunut monilla aloilla aika suuria tilauksia ja ja tämä on johtanut sitten tähän hyvään kehitykseen nyt oikeastaan julkisen vallan kannattaa ehkä tässä vaiheessa lähinnä seurata miten tässä mennään ja miten tämä tilanne kehittyy virheiden välttämiseen on syytä keskittyä julkisessa toiminnassa ei pitäisi tehdä virheitä ei ei ylikiihdyttää tätä kehitystä ja jokainen jolla on vähänkään matemaattisia taipumuksia ymmärtää varmaan sen että ei tässä mitään jaettavaa jaettavaa ole vielä kehittynyt

maailmallahan aletaan aika paljon puhua yhteisöveron ihmiset puhuvat aika yleisesti yritysverosta alentamisesta yhdysvalloissa ja ja myöskin brexitin takia ilmeisesti isossa britanniassa yhteisöveroa tullaan alentamaan osakeyhtiöitten tuloverotusta varmaan tällainen kehitys meilläkin on mahdollista tai ainakin keskustelu tästäkin asiasta taas voi alkaa meillä tämän hetken kahdenkymmenen prosentin osakeyhtiöitten ja osuuskuntien tuloverohan on varsin kilpailukykyinen mutta alaspäin ilmeisesti joudutaan jossain vaiheessa menemään paljon on keskusteltu myöskin siitä että yritystukia pitäisi perata ekonomistit ovat olleet sitä mieltä että yritystukia voitaisiin karsia sitten kun käytännössä pohditaan mitä yritystukia sitten voitaisiin karsia niin silloin oikeastaan kukaan sano mitään aika suuri osa näistä yritystuista on mennyt isoille yrityksille varsin kannattavaan toimintaan ja voisi ajatella niin että jos nyt sitten yhteisöveron alentaminen tulee kysymykseen niin siinä tilanteessa sitten voisi ajatella että varsinkin näistä suurten yritysten kannattavaan toimintaansa saamista yritystuista voitaisiin leikata ja sillä tavalla sitten korvata yhteisöveron alentamisen mahdollisesti aiheuttamaa verotulojen menetystä

puhemies ilahduttavasta talouskasvusta huolimatta työllisyys on edelleen valitettavan alhaisella tasolla eikä näillä näkymin hallitus ole valitettavasti pääsemässä asettamaansa työllisyystavoitteeseen talouskasvun muuttaminen työpaikoiksi vaatii todellakin tehokkaita toimia kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja talouskasvuun tulevat näkymään viiveellä ja välittömät vaikutukset jäävät pieniksi sen vuoksi tarvittaisiin erityisesti lisämäärärahaa työllisyyden edistämiseksi palkkatukiin ja aloittaville yrittäjille myönnettäviin starttirahoihin panostukset tki toimintaan tuovat itsensä moninkertaisesti takaisin kansainvälisen selvityksen mukaan teknilliseen tutkimukseen sijoitetut määrärahat saadaan kolminkertaisesti takaisin kun saadaan uusia patentteja tuotteita ja innovaatioihin perustuvia kasvuyrityksiä ja työllisyyttä arvoisa puhemies kilpailukyvyn kannalta osaamista pitäisi parantaa eikä suinkaan heikentää laadukkaan koulutuksen saaneet osaavat työntekijät ovat elinkeinoelämälle elintärkeitä kilpailukykysopimuksen tuoma hyöty jää pieneksi jos työvoiman tuottavuus samalla heikkenee tätä taustaa vasten nyt tulleet lisäykset tutkimukseen kehitykseen viennin edistämiseen ja ja nimenomaan koulutukseen ovat erittäin tarpeellisia mutta nämä panostukset jäävät liian pieniksi arvoisa puhemies näillä perusteilla kannatan edustaja östmanin esitystä vastalauseen viiden mukaisten kannanottojen hyväksymiseksi

arvoisa puhemies olen tässäkin täysistunnossa peräänkuuluttanut hallitukselta perhevapaauudistuksen läpiviemistä ja ja yritystukijärjestelmän uudistamista en ole saanut näihin kysymyksiin minkäänlaista vastausta mutta toivon että nämä viedään edes jollain tavalla eteenpäin elokuussa budjettiriihessä esitän täten vastalauseen kaksi mukaiset kannanottoehdotukset lausumineen

puhemies kannatan edustaja yanarin ehdotuksia

herra puhemies nyt käsittelyssä olevassa mietinnössä selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta todetaan suomen talouden kääntyneen selvään kasvuun toisaalta siinä todetaan myös ettei suomen talouskasvu ainakaan lähivuosikymmeninä palaudu kansainvälistä finanssikriisiä edeltäneiden vuosien tai vuosikymmenten vauhtiin juuri tulleen tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajat myös suomessa uskovat työttömyyden vähenemiseen ja siihen että suomen taloustilanne kohenee kuitenkin samalla kuluttajien oman talouden odotukset ovat heikentyneet ihmiset uskovat kuitenkin työttömyyden vähenevän ja suomen yleiskuva on hyvä on tärkeää että toimimme ja teemme paljon erilaisia toimia sen eteen että ihmisillä riittää työtä ja

pärjäämistä elämässä otan esille sosiaali ja terveysvaliokunnasta muutaman kohdan on hyvä että turvakotitoimintaan lisätään rahoitusta myös takuueläke nousee ja päihdeäidit on myös huomioitu heille kohdennetaan resursseja nostan esiin sote uudistuksen ja siinä havaitut kysymysmerkit on ilmeistä että jotakin varmasti sinne sote uudistukseen ja valinnanvapauteen on tulossa kuulimme jo valtiovarainministeriltä että pakkoyhtiöittäminen ei tule olemaan välttämättömyys vaan on tärkeää että valinnanvapausmallia saadaan vietyä

ja myös siinä onko kaikilla asiakasryhmillä todellinen valinnanmahdollisuus on vielä tehtävää myös ict hankkeet pitää saada ajan tasalle ajoissa kannatan perussuomalaisten eduskuntaryhmän tekemää esitystä minkä edustaja ronkainen täällä teki vielä tähän lopuksi

arvoisa herra puhemies kun tätä keskustelua on täällä kuunnellut ja vähän osaakin osaakin ottanut keskusteluun näistä tulevista valtion ja julkisen talouden kehyksistä niin tässähän saa sellaisen kuvan että jos talous ei oikein kasva ja on vähän ongelmia taloudessa se on hallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan syytä mutta nyt sitten kun kiistattomasti suomi on nousussa voi sanoa näin että taantuma on ohi ja suomi on nousussa se johtuu kaikista muista syistä kuin hallituksesta haluankin arvoisa puhemies sen sen todeta tässä opposition edustajille että ainakaan hallitus ei ole ollut esteenä tämän nousun syntymiselle ei ole tehty sellaisia epäviisaita ratkaisuja talous ja työllisyyspolitiikassa jotka olisivat estäneet tämän kasvun tällä hetkellä kaksi viiva kolme prosenttia näyttää suomessa talouskasvu olevan melko riidattomasti samaa mieltä ovat niin valtiovarainministeriö suomen pankki kuin eri yksityisetkin pankit vähän arvioitsijoista riippuen mutta ihan reippaita kasvulukuja nähdään ja voi sanoa että oikeastaan lähes sen kadotetun vuosikymmenen finanssikriisin jälkeisen tarpomisen jälkeen suomi on nousun tiellä keskustassa me pidämme erittäin tärkeänä sitä asiaa että nyt me saamme sitten nousuun mukaan suomen meillähän on selkeästi tiettyjä alueita lappi lounais suomi missä kasvu on voimakkaampaa mutta koko suomi pitää saada mukaan näyttää siltä että on mahdollista että hallitus pystyy saavuttamaan kaikki talous ja työllisyyspoliittiset tavoitteensa jopa työllisyystavoitteensa jos tämä talouskasvu jatkuu näillä lukemilla myös kestävyysvaje pystytään taittamaan tällä talouspolitiikalla ja näillä valmistelussa ja päätöksenteossa olevilla reformeilla niillä uudistuksilla haluan myös puhemies ottaa esille sellaisen asian että kuntatalous on vahvistunut tämän vaalikauden aikana viime vaalikaudella sinipunasateenkaarihallitus pisti tekemään leikkaukset kunnissa ei ollut pokkaa tehdä sitä hallituksessa eduskunnassa niin ne jouduttiin sitten tekemään kunnissa ja kunnat menivät vähän hapoille toivon vielä loppuun puhemies sitä että myös perustulokokeilulle joka nyt on käynnissä

arvoisa herra puhemies kun sanotaan tässä edustaja

tuli esiin että kuntatalous on vahvistunut tasavallassa tämän hallituksen toimien johdosta totuus taitaa olla kuitenkin niin että kuntatalous on vahvistunut pitkälti kuntien omien toimien johdosta mehän otamme mielellämme tietenkin kunnian aina aina myös toisiltamme tässä tapauksessa hallitus kunnilta mutta rehellistä on sanoa että kunnat ovat itse puuttuneet oman taloutensa tilaan tekemällä isoja korjausliikkeitä ja sitä kautta saamalla kuntataloutta parempaan tilaan eli tämmöinen noususta puhuminen että maa nousee hallituksen toimesta joo se on tietenkin toivottava tila mutta kyllä tässä näkyy vahvasti että keskusta haluaa että oman puolueen kannatus nousee hallituksen toimien aiheesta sekin on luonnollista mutta luonnollisempaa olisi vielä pitäytyä faktoissa ja lukea niitä kuntaliiton arvioita kuntatalouden tilasta ei siellä ihan kultamitaleita jaeta vielä
vastauspuheenvuoro edustaja kurvinen ja jälkeen jatkamme puhujalistaa
arvoisa puhemies kyllä edustaja kari on aivan oikeassa siinä että meillä on loistavia ja vastuullisia kuntapäättäjiä niin pienemmissä kunnissa kuin sitten suurissa kaupungeissakin se on totta että on näihin asioihin tartuttu ja ymmärretään talouden realiteetit mutta kyllä hallitus on on ollut kunnille hyvä kumppani ei ole tehty uusia valtionosuusleikkauksia ei ole siellä kuritettu lähdetään liikkeelle juustohöylän sijaan uudistuksilla että kyllä minä

arvoisa puhemies äskeiseen debatointiinkin viitaten voi todeta että ei ole kauaa siitä kun oppositiosta kiistettiin talouden käänteen tapahtuneen sitten kun oppositiostakin on ollut pakko myöntää käänteen tapahtuneen sen sanottiin alkaneen edellisen hallituksen toimien ansiosta alkaneen jo ennen tämän hallituksen toimia tai sanottiin että hallituksen toimilla tai politiikalla yleisesti ei ole ollut vaikutusta vaan kyse on maailmanlaajuisesta suhdannekäänteestä

kilpailukykysopimusta ja sen vaikutuksia ehdittiin arvostella kuukausitolkulla se taisi itse asiassa loppua vasta uuden vähättelyn alta oppositiosta nimittäin esitettiin roppakaupalla epäilyjä kun tuore ministeri lintilä rohkeni povata virallisia lukuja ripeämpää talouskasvua nyt kun lintilän ennustus on käymässä toteen vähätellään että vaikka talous kasvaa kovalla vauhdilla niin hallitus tuskin tulee saavuttamaan tavoitteitaan arvoisa puhemies ennustan että jos hallitus onnistuu nyt saavuttamaan asettamansa erittäin kovat työllisyyden ja talouden tasapainotuksen tavoitteet niin todennäköisesti oppositiosta lausutaan että asetetut tavoitteet olivat liian alhaisia ja kunnianhimottomia tästä huolimatta toivon että ennustukseni käy toteen sillä se tarkoittaisi että taloutemme ja työllisyytemme on huomattavasti paremmalla uralla ja tuottaa kasvavia verotulokertymiä kaikkien niiden epäkohtien korjaamiseen mitkä tänään täällä ovat olleet laajasti esillä

vaikka talousnäkymät ovatkin myönteisemmät niin silti rkp haluaa olla mukana tekemässä politiikkaa jossa oikeasti rakennetaan parempaa tulevaisuutta panostetaan nimenomaan osaamiseen eikä leikata osaamisesta ainoa tapa on panostaa lasten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen eikä leikata koulutuksesta haluan myöskin olla mukana osallistumassa kansalaisen vastuunkantoon olkoon sitten puhe ilmastonmuutoksesta tai kehitysavusta tai pakolaisten vastaanotosta ajattelemme että vain avoimempi suomi voi olla vauraampi suomi haluamme olla mukana tekemässä perhepoliittista reformia jossa naisten työmarkkinoihin osallistumista voisi nostaa ja ja siinä mielessä naisten osallistuminen talouden rakentamiseen voisi olla yhtä vahvaa ja ja tasa arvoisemmalla tasolla kuin kuin nyt koemme että on aika antaa myös naisille jotain takaisin ja kantaa tasa arvoisesti myös lasten kasvattamisesta naisten kiky talkoiden jälkeen siksi haluan tässä ehdottaa että eduskunta hyväksyy hyväksyy edustaja nylundin vastalauseen numero neljä ja ja toivon että eduskunta yhtyy rkpn hyvään politiikkaan

värderade herr talman arvoisa herra puhemies kannatan edustaja nylundin vastalausetta numero neljä

arvoisa puhemies

lapin matkailulla on merkittävä rooli suomen talouden kehittymisessä ja suomen kehityksessä ja talousasioissa on matkailu otettava jatkossa yhä enemmän ja enemmän huomioon eli on aika ottaa matkailun seuraava askel lapin matkailu on nousussa todella kovassa on aika todellakin ottaa isompi askel eteenpäin matkailu on otettava entistä vahvempana teemana mukaan kaikessa erityisesti lapin kehittämisessä mutta myös

liittyvissä asioissa maakuntauudistus etenee hyvää vauhtia mutta se ei saa olla lapissakaan vain tekninen ja hallinnollinen muutos maakuntauudistuksessa pitää huomioida vahvasti lapin matkailun kehittäminen sillä sen ympärillä pyörivät erittäin monet asiat kalastuksesta terveydenhoitoon ja melkeinpä välillä kun vähintään joka toinen lapissa vastaantuleva henkilö on matkailija matkailu on lapissa lähes kaikkea elinkeinotoimintaa porotalous on hyvä esimerkki matkailun ja muun lappilaisen elinkeinotoiminnan yhteistyöstä poromatkailuyritykset ovat saaneet kehitettyä viime vuosina paljon porotalouden kannattavuutta imagoa ja yleistä hyväksyttävyyttä poronliha ja käsityötuotteet ovat lapin matkailun suola mutta tuotteita tulee edelleen kehittää jokaisen matkailijan saavutettavaksi jatkossa valtion talousarviossa ja ja nämäkin kehittämisasiat tulee ottaa todella vahvasti huomioon matkailukeskustemme ruuat ovat vielä liikaa muualta tuotavien tuotteiden varassa jopa ulkomailta tuotavien elintarvikkeiden varassa nykysäännökset suomessa ovat ajaneet siihen että emme pysty käyttämään todellista paikallista lähiruokaa myös luonnontuotteiden hyödyntäminen on vielä liikaa puuhastelun tasolla molemmissa on haastetta säädösten korjaamiseksi jotta tuotteita voidaan käyttää siellä arvoa saadaan nostettua merkittävästi lapin matkailulle olisi iso kehitys myös jos valtionmaita hallinnoivan metsähallituksen kanssa saadaan laadittua kokonaisvaltainen matkailun kehittämisohjelma metsähallitus on tällä hetkellä monin paikoin määräävässä markkina asemassa ja se pystyy halutessaan vaikuttamaan erittäin paljon lapin matkailun kehittämiseen valtionmaat voidaan saada kokonaisvaltaisella matkailun suunnittelulla aivan toiseen tuottoon metsähallitus ei voi tehdä sitä yksin vaan meidän on valtion ohjauksessa tehtävä tätä kokonaisvaltaisesti yhdessä matkailualan yrittäjien ja eri toimijoitten kanssa jotta me saisimme suomessa matkailun kehittymään ihan kokonaan toiselle tasolle lainsäädäntöpuolella on pidettävä myös huolta että saamme valmiiksi nyt valmistelussa olevan kaksoiskuntalaisuuden jossa verot maksetaan osalta vuodesta lomamajoituskuntaan merkittävän osan vuodesta näin niitten kuntien jossa matkailua kehitetään ja jossa matkailutoimintoja on muutkin palvelut saadaan nousemaan myöskin verotulojen ansiosta ihan toiselle tasolle lisäksi on saatava laajemmin onnistumaan loma asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi kaavoitus asuinalueiden ulkopuolella on on nyt maankäyttö ja rakennuslain muutoksen ansiosta mahdollista mutta esimerkiksi matkailukeskuksissa se ei vielä onnistu tämän ratkaisisi uuden kaavamerkinnän hyväksyminen jolla alue voitaisiin kirjata sekä vapaa ajan että vakituisen asumisen alueeksi tässä luettelin muutaman asian matkailun kehittämisestä näitä kohtia olisi kirjoitettavissa esille vielä todella paljon enemmän ja sen eteen meidän on tehtävä koska yksi meidän tämä matkailu on esillä yhä liian vähän

haluan vielä nostaa tästä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnosta esille muutaman hyvin tärkeän seikan joista me siellä keskustelimme ja joita pidimme erittäin merkittävinä ja tärkeinä asioina tulevaisuuteen katsoen muun muassa sen että veteraanien kotiin annettavia palveluja lisätään veteraanien kotiin annettavien palvelujen avulla voidaan edesauttaa veteraanien selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään veteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin tulee miljoonan euron lisäys vuodelle kaksituhattakahdeksantoista ja vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista vielä viisi miljoonaa euroa myös veteraanien kuntoutukseen varattu määräraha kuntoutukseen oikeutettua veteraania kohden nousee kyllä nämä ovat erittäin hyviä asioita että olemme veteraanit huomioineet vanhuspalvelujen laatusuosituksen uudistamisen vaikutus on nyt hallituksessa tarkentunut ja kuntien menojen arvioidaan vähenevän kuusitoista pilkku viisi miljoonaa euroa vuonna kahdeksantoista ja kolmekymmentäkolme pilkku viisi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista se on noin puolet vähemmän kuin mitä alun perin arvioitiin toki hoitajana ja ja pitkän uran vanhusten lähellä tehneenä herää sitten kysymys kaikki nämä säästöt tulevaisuudessa tullaan hakemaan toki on ymmärrettävä se että kyllä meidän pitää pystyä työtä organisoimaan ja jakamaan eri tavalla myös terveydenhuollossa ja vanhustenhoidossa tulevaisuudessa ja ottaa sinne mukaan myös niitä auttavia muita käsiä

arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen valmistelu perustuu eduskunnan hallitukselle toimittamaan kirjelmään ja toimeksiantoon kaksituhattaviisitoista valtiopäiviltä kirjelmä liittyy puhemiesneuvoston ehdotukseen laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi kirjelmä sisälsi lausuman jonka mukaan eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee kiireellisesti esityksen valtion virkamieslain muuttamiseksi siten että valituskielto virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta päätöksestä poistetaan eduskunnan kirjelmässä oleva lausuma perustui perustui perustuslakivaliokunnan mietintöön virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä koskevista päätöksistä ei voimassa olevan valtion virkamieslain mukaan saa valittaa sen sijaan viranhakijoilla on nykyisin mahdollisuus käyttää tasa arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisia oikeussuojakeinoja sekä kannella ylimmille laillisuusvalvojille tai käyttää hallinto oikeudellisia ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja kysymys valtion virkamiesten valitusoikeudesta on ollut eduskunnassa valtion virkamieslain muuttamista koskevan esityksen yhteydessä kahdesti vuosina kaksituhattakymmenen ja kaksituhattayksitoista perustuslakivaliokunta esitti harkittavaksi nimityspäätöksiä koskevan valitusoikeuden säätämistä hallintovaliokunta puolestaan päätyi tuolloin puoltamaan valituskieltoa nimityspäätöksiin tämän esityksen myötä nykyinen valtion virkamieslain pykälässä säädetty nimityspäätöksiä koskeva valituskielto kumotaan ja pääsäännöksi tulee valitusoikeus valitusoikeus merkitsee käytännössä sitä että hakija voi saattaa hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi kysymyksen nimityspäätöksen lainmukaisuudesta valittajana voi olla vain samaa virkaa tai virkasuhdetta hakenut toinen henkilö hallinto oikeus tai korkein hallinto oikeus voi kumota päätöksen jos se on lainvastainen tuomioistuin ei kuitenkaan voi arvioida kuka hakijoista tulisi nimittää virkaan jos päätös on lainvastainen vaikka valitusoikeus on esityksen mukaan pääsääntönä siihen ehdotetaan kuitenkin eräitä rajoituksia valitusoikeus rajattaisiin pois valtion virkamieslain soveltamisalalla seuraavasti

tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon toiseksi silloin kun päätös koskee nimittämistä enintään kahden vuoden määräajaksi kolmanneksi silloin kun virka tai virkasuhde täytetään lain nojalla haettavaksi julistamatta neljänneksi silloin kun päätös koskee puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen sotilasvirkaa joka voidaan lain nojalla täyttää haettavaksi julistamatta esityksessä ehdotettu valitusoikeus koskee noin neljääkymmentätuhatta valtion virkaa ja virkasuhdetta kun valtion virkamieslain soveltamisalalla virkamiehiä on yhteensä nykyään noin kuusikymmentäkuusituhatta henkilöä on siten laaja ja merkittävä valitusoikeuden ulkopuolelle rajattuihin kuuluisivat virkatyypeistä muun muassa tasavallan presidentin nimittämät tuomarit ja upseerit sekä valtioneuvoston yleisistunnon nimittämät ylimmät virkamiehet arvoisa puhemies valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies nostivat esitysluonnoksesta antamissaan lausunnoissa esiin erityisesti valtioneuvoston yleisistunnon tekemät nimitykset ehdotetun valitusoikeuden rajaamisen lähtökohtana on esityksen valmisteluissa pidetty sitä että virkanimitykseen ei ole vakiintuneesti katsottu olevan siten että henkilöllä olisi subjektiivinen oikeus tulla nimitetyksi hakemaansa virkaan perustuslakivaliokunta on kahdessa lausunnossaan hallintovaliokunnalle katsonut että perustuslaki tai kansainväliset sopimukset eivät edellytä valitusoikeutta virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevasta päätöksestä

nimitystä koskevan valituksen tutkimatta katsoen ettei valituskielto ollut ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa eikä liioin ihmisoikeussopimuksen vastainen valtioneuvoston yleisistunnon toimivaltaan kuuluvia nimityksiä edeltää oikeuskanslerinviraston laillisuusvalvonta mikä on merkittävä ero kaikkiin muihin nimityspäätöksiin nähden valitusoikeutta ajatellen tämä valvonta kattaa ministeriöiden ja virastojen ylimpien virkamiesten nimitykset joilla on virkojen aseman takia yhteiskunnallista merkitystä etukäteisvalvonnassa tarkastetaan nimityspäätöksiin liittyvät havaittavissa olevat laillisuuskysymykset virkamiesten yleisestä muutoksenhakuoikeudesta poikkeamiselle on esitystä harkittaessa arvioitu olevan valtion edun mukainen objektiivinen peruste säännös rajoittaa valitusoikeutta rajattujen henkilökategorioiden osalta ehdotetun säännöksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkkarajainen ja muodostavan vain rajoitetun poikkeuksen oikeusturvaa koskevan perusoikeuden alaan valituskiellon ei myöskään voida katsoa olevan euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen lopuksi totean että tästä tulee hieman lisää kustannuksia ja pääasialliset kustannukset kohdistuisivat luonnollisesti hallintotuomioistuinten lisääntyvään työmäärään ja siten henkilöstökustannuksiin on arvioitu että tämä saattaisi tarkoittaa vuositasolla ehkä noin kolmeakymmentäviittä valitusta hallinto oikeuteen ja mahdollisesti noin kymmentä valitusta korkeimpaan hallinto oikeuteen ja nämä verrokkiluvut on saatu suhteuttamalla se kuinka paljon viime vuosina on tehty valituksia kunnallisten viranhaltijoiden nimityksistä

herra puhemies ensinnäkin lämmin kiitos ministeri vehviläiselle tehokkaasta ja terhakasta toiminnasta itse mukana perustuslakivaliokunnassa käsittelemässä tätä lausumaa linjausta ja kannanottoa johonka tämä lakihanke nyt perustuu ja onhan tätä aiemminkin samaa viestiä tullut eri tahoilta voi sanoa että tämä hallituksen esitys

jos on kysymys ollut kunnallisesta viranhaltijasta eli on valittu kuntaan kuntaan virkatehtäviin siitä valinnasta on voinut tarvittaessa valittaa jos on kokenut että harkintavaltaa on väärinkäytetty tai tai lakia on rikottu ja sitten valtion virkamiehillä on ollut niin tiukka ja kategorinen tämä tämä kielto että ei ole voinut valittaa tämä on sillä lailla erittäin myönteinen juttu koska kyllähän tosiasiassa tavalliset valtion virkamiehet samalla lailla kuin tavalliset kunnalliset viranhaltijatkin ovat aivan normaaleja keskiluokkaisia palkannauttijoita ja ei ole perusteltua pitää erityyppistä oikeusturvaa ja erilaista asemaa tällaisilla ihmisryhmillä pidän kuitenkin ihan maalais ja kaupunkilaisjärkisinä myös näitä rajoituksia joita tähän valitusoikeuteen on tulossa ne ovat sellaisia että ne estävät kiusantekovalituksia ja tällaisia julkisuushakuisesti tehtyjä valitusrumbia ja pitävät myös myös pyörät tietyllä tavalla pyörimässä muutoinkin arvoisa puhemies pidän erittäin tärkeänä sitä että

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies maataloussektorilla ja sen toimintaympäristössä on viime vuosina tapahtunut useita suuria viljelijöistä riippumattomia ja ennakoimattomia muutoksia niiden seurauksena tuottajahinnat ja tuotannon kannattavuus ovat laskeneet erittäin voimakkaasti ja maatilojen maksuvalmius on merkittävästi heikentynyt maksuvalmiusongelmat pahenivat entisestään maataloustukien maksatusten viivästyessä viljelijöistä riippumattomista syistä vuosina kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattakuusitoista maksatusten viivästyksiin liittyvät ongelmat ratkaistiin ministeri tiilikaisen määrätietoisella otteella eikä maksatusongelmia pitäisi saa enää tulla suhdanteista riippumatta maatalousyrittäjän tulee vakuuttaa itsensä vanhuuden työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta maatalousyrittäjän eläkelain perusteella samalla maatalousyrittäjä liitetään ryhmähenkivakuutukseen järjestelmä on hyvä eikä sen toimintaa tai oikean tasoista sitoutumista siihen pidä vaarantaa jos maatalousyrittäjä kuitenkin syystä tai toisesta laiminlyö maksujaan tai ei kerta kaikkiaan pysty maksamaan niitä ajallaan suorituksen viivästymisen ajalta peritään viivästyskorko tämä korko on korkolain mukainen viitekorko korotettuna kahdeksalla prosenttiyksiköllä viivästyksestä joutuu siis maksamaan todella kovaa korkoa poikkeuksellisten vaikeuksien kanssa painivat viljelijät marssivat traktoreilla viime keväänä helsinkiin kertomaan ahdingostaan hallitus lupasi koota erityisen kriisipaketin avuksi ahdinkoon osana tätä pakettia keväällä kaksituhattakuusitoista sosiaali ja terveysministeriöstä annettiin maa ja metsätalousyrittäjien eläkelaitokselle mahdollisuus määräaikaisesti alentaa viivästyskorko tasolle viitekorko korotettuna neljällä prosentilla tämä neljän prosenttiyksikön alennus päätettiin ajalle ensimmäinen kuudetta kaksituhattakuusitoista viiva kolmaskymmenes kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista maatalousalan vaikea tilanne ei kuitenkaan ole vielä helpottanut joten alemman viivästyskoron periminen on edelleen perusteltua ja siitä tässä lakiesityksessä on nyt kyse kannatan tämän esityksen hyväksymistä lämpimästi ja toivon että maatalouden kannattavuus paranee niin ettei uutta määräaikaista alennusta enää tarvitse käsitellä vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa jonne saakka on nyt suunniteltu ulottuvan

arvoisa puhemies täällä käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus säätää määräaikainen alennus maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavista myel eläkevakuutusmaksuista tässä muutettaisiin viivästyskorkoa väliaikaisesti neljän prosentin suuruiseksi ja tämä esitys on osa tätä hallituksen lanseeraamaa maatalouden kriisipakettia jonka taustan me kansanedustajat oikein hyvin tiedämme sen erittäin vaikean ja poikkeuksellisen markkinatilanteen mikä elintarvikemarkkinoilla tällä hetkellä on voidaan puhua jopa koko euroopan mantereen laajuisesta markkinahäiriöstä sinänsä on erittäin positiivista että hallitus on hakenut niitä keinoja mitä nykyään kansallisessa päätösvallassa on niitä ei loputtomiin ole maatalouspolitiikkahan on euroopan unionin toimivallassa ja sen takia joudutaan hakemaan tällaisia pieniä täsmätoimia millä saataisiin helpotettua juuri niitä tiloja joilla on akuutti taloudellinen kriisi ja jotka ovat hyvin velkaantuneita haluan tässä kohtaa ottaa esiin myös ne hyvät panostukset mitä hallitus on tehnyt maataloustuottajien jaksamiselle tämän niin sanotun mela miljoonan lanseeraaminen ja sen jatko on erittäin positiivinen juttu tällä hetkellä meillä on todella monella tilalla hätä siellä ovat isännät ja emännät todella väsyneitä ja ollaan huolestuneita tulevaisuudesta jatkuuko sukupolvia kestänyt työ sen takia on nyt erittäin tärkeää että on myös sitä ruohonjuuritasolle menevää apua mutta arvoisa puhemies on aivan selvä asia että millään viivästyskorkojen muutoksilla ja tällaisilla kriisitoimilla pelastamaan suomalaista maataloutta vaan me nyt tarvitsemme sellaisia todella todellisia muutoksia tähän elintarvikemarkkinaan täytyy pystyä varsinkin kaupan katteista saamaan sekä teollisuudelle että ennen kaikkea sitten sinne viljelijälle ja tuottajalle niitä tuloja että ylivelkaantuneita tiloja ei samaan malliin enää tulisi

kun venäjä asetti elokuussa tuolloin elintarvikkeille tuontikiellon ja se jatkui sitten seuraavana vuonna kun astui voimaan maaliskuussa kaksituhattaviisitoista euroopan unionin päätös luopua maitokiintiöistä se aikaansai ison ylituotanto ja häiriötilanteen koko euroopan unionin alueella ja oikeastaan kaikkien maataloustuotteiden hinnat alenivat mutta kuitenkin tuottajien kaikki tuotantopanosten hinnat pysyivät ennallaan ja se johti sitten monien tilojen osalta vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin tämä hallituksen esitys alentaa määräaikaisesti korkoa on on täysin perusteltu se jää nyt neljään prosenttiin jos ajatellaan tämänhetkistä korkokantaa niin se on siihenkin nähden vielä suhteellisen korkea koska monet pankit myöntävät myöntävät lainoja alle kahden prosentin korkotasolla

vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa kun tämä määräaikaisuus päättyy koska mikäli kahdeksan prosentin korkoja peritään siinä yhteydessä vielä niin pidän sitä täysin täysin ylimitoitettuna mikäli korot tällä nykyisellä tasolla säilyvät edustaja kurvinen otti tämän niin sanotun mela miljoonan jolla tuetaan viljelijöiden jaksamista sille on ollut iso iso kysyntä ja valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto puolsi yksimielisesti sitä lisätalousarviossa se tuli erittäin hyvään tarpeeseen ja melan kautta on hoitunut todella monien tilojen tilojen hätä hätä parempaan suuntaan

arvoisa puhemies tässä on hyviä ja ansiokkaita puheenvuoroja käytetty ja kerrattu sitä faktaa mistä tämä lähti liikkeelle eli kriisipaketin yhtenä osana kun katsoo tätä hallituksen esitystä ja tämän tavoitteita niin tämä

iskee juuri sinne oikeaan kohtaan elikkä helpottaa väliaikaista maksuvaikeutta siellä maatiloilla lisäksi sitten totta kai tavoitteena on työtulojen säilyttäminen mahdollisimman vakaina myöskin tämän kriisin aikana jotta turvataan myöskin tulevat eläkkeet riittävälle tasolle elikkä tässä on juuri äärimmäisen tärkeät tavoitteet kriisipaketin yhtenä osana hyvin merkittävä mutta kuitenkin aika pieni asia ja määräaikainen juttu korkoprosentin lasku neljään prosenttiin totta kai tuo helpotusta sinne arkeen ja maksuliikenteeseen kyllä olen ihan samaa mieltä kuin edustaja hautala tässä että kun tämä määräaika päättyy vuoden kahdeksantoista lopussa niin tulee varmaan tarkistettavaksi myöskin se asia korkotasoa pysyvästi laskea nykyistä alemmaksi kuitenkin huomioiden tämä määräaikaisuus kun ollaan tilanteessa jossa jossa kaikista pienistäkin puroista pitää sitä maksuvalmiutta nyt parantaa niin niin tässä on yksi oiva kohta ja kun

kerrottu tämän maksuhelpotuksen antamisen vaikutuksista ja myöskin näitä summia niin siitä näette sen mitä tämä on oikeasti sitten euroissa sitten muutama sana tuosta mela miljoonasta mikä myös sisältyy tähän kriisipakettiin minkä edustaja kurvinen otti esille se on totta että se on tärkeä tärkeä asia ja sillä saadaan monenlaista helpotusta sinne tiloille täytyy muistaa se että tällä mela miljoonalla turvattiin nyt kautta koko suomen näiden hyvinvointihankkeitten toteuttaminen tätähän on toteutettu jo aikaisemmin elyjen rahoittamalla hankkeella ja maakunnissa

olleet vahvasti promoottoreina tämä nyt onneksi laajennetaan mela miljoonan kautta koko valtakuntaan kiitos siitä myöskin että lisätalousarvioon saatiin tämä rahoitus järjestymään

puhemies kotimainen ruoka on erittäin tärkeää mutta sitä ei saada ellei meillä ole kotimaisia ruuantuottajia maanviljelijöitä

tarvitaan esityksiä kotimaan tuotannon lisäämiseksi ja kehittämiseksi tämä esitys on pieni osa maatalouden tilanteen parantamiseksi monta muuta isompaakin esitystä tässä tarvitaan maatalousyrittäjien eläkemaksua voidaan maatiloilla pikkuisen itsekin säätää mutta monellakaan varaa maksaa kuin juuri minimi mikä on ihan pakko maksaa olen itse kunnassa maataloussihteerinä kannustanut viljelijöitä ottamaan oikeanlaisen kunnon eläkemaksun itsellensä mutta monet sanovat että ei meillä ole kerta kaikkiaan varaa maksaa eläkemaksuja yhtään enempää

jotka maksetaan viimeisenä niille haetaan jatkoaikaa ja jatkoaikaa ja sitten ne maksut viivästyvät ja korkoja siellä tulee jos pienelläkään tavalla voidaan auttaa maatiloja tässä tilanteessa niin tämä on erittäin hyvä esitys
arvoisa puhemies tämä väliaikainen maksualennus on ollut nyt voimassa vuoden tänä voimassaoloaikana maksualennuksia on anottu kasvavalla tahdilla mikä kertoo ettei taloudellinen ahdinko ole helpottanut vaan pikemminkin syventynyt hajonta tilojen ja eri tuotantosuuntien välillä on kasvanut koska suuri osa viljelijöistä on edelleen maksanut myel maksut oikealla tasolla ja oikeaan aikaan näin ollen vaikka viivästyskoron leikkaamisen merkitys voi olla yksittäiselle ahdingossa olevalle viljelijälle suuri ei väliaikaisen alennuksen kustannusvaikutus ole suuri koko järjestelmän tasolla ymmärrykseni mukaan viivästyskoron määrää ei ole budjetoitu mutta maksujen viivästyminen aiheuttaa pienen menetyksen pääomien korkotuottojen osalle siis mikäli sijoitettu pääoma olisi tuottanut yli tuon neljä prosenttia arvoisa puhemies akuutin kassakriisin helpottamisen lisäksi tällä väliaikaisella alennuksella on tavoitteena turvata viljelijöiden viljelijöiden sitoutuminen eläkejärjestelmäänsä oikealla tasolla eli tällä toivotaan estettävän etteivät viljelijät pyri alentamaan myel

työtulonsa määrää selvitäkseen maksuistaan tämä on tärkeää koska vakuutetun myel työtulon perusteella määräytyvät sekä vakuutusmaksut että luonnollisesti myös niiden maksamisesta kertyvän eläkkeen määrä ja muut edut koska myel eläkkeet ovat laajasti tasoltaan melko alhaisia esityksessä kuvataan selkeästi se että työtulojen pieneneminen ja mahdolliset maksamattomat vakuutusmaksut todennäköisesti lisäisivät pitkällä aikavälillä myös

arvoisa puhemies minusta tässä edustajat maijala ja ja viljanen ottivat esille aivan äärettömän tärkeän asian elikkä sen että on nyt kysymys sitten maatalousyrittäjistä tai sitten muistakin pienyrittäjistä meidän pitäisi pystyä pitämään tämä meidän ansioeläkejärjestelmä sellaisena että pienyrittäjät ja maataloustuottajat vakuuttaisivat oman eläketurvansa riittävästi se on yleinen ongelma sekä viljelijäväestössä että yrittäjäkentässä että se työtulo josta maksetaan sitten niitä eläkemaksuja määritetään niin pieneksi että sitten siinä kohtaa kun rupeavat ne kiikkustuolipäivät kiikkustuolipäivät lähenemään eläke määrittyy niin pieneksi että tulee ikäviä yllätyksiä olen optimisti ja tulevaisuuteen pitää suhtautua optimistisesti varsinkin jos on viljelijä niin nykyaikana on aivan välttämätöntä olla optimisti mutta liian optimistinen ei kannata olla siinä että kertyy sukanvarteen varallisuutta niin paljon siinä siinä viljelijäuran tai yrittäjäuran aikana että ei tarvitsisi myöskin sitä lakisääteistä eläkettä

yrittäjyydestä ja suomalaisesta rahasta vastaan sitten se ulkomainen tuotanto ja ulkolainen raha kyllä kuluttaja ja viljelijä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ovat nyt samalla puolella kun puhutaan suomalaisista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat kyseessä on lakialoite laiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta tällä lakialoitteella on tarkoitus korjata sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain epäkohtia joiden voidaan nähdä asettavan lain henkilöllisen soveltamisalan säätelykohteet heikompaan asemaan korvauskäytännön kattavuudessa kuin kriisinhallintaoperaatioissa palvelevat sotilas ja siviilihenkilöt näitä sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain tarkoittamia henkilöitä ovat henkilöt jotka suorittavat asevelvollisuuslain mukaista asevelvollisuutta suorittavat siviilipalveluslain mukaista siviilipalvelusta suorittavat naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista asepalvelusta ovat puolustusvoimien järjestämässä sotilasvirkaan johtavassa koulutuksessa eivätkä ole sotilasvirassa ovat rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain pykälässä tarkoitetussa rajavartiolaitoksen virkaan johtavassa koulutuksessa sekä osallistuvat vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain mainittuihin toimintoihin eli ovat kertausharjoituksissa eli tällä lakialoitteella ehdotetaan lisättäväksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annettuun lakiin säännökset lisäkorvauksesta pysyvästä haitasta sekä kuolemantapauksen johdosta maksettavasta lisäkorvauksesta näille lakialoitteessa

ovat oikeutettuja tai heidän edunsaajansa korvauksiin näistä tapahtumista mutta samalla kun tuli tämä äärettömän tärkeä laki joka liittyy kriisinhallinnassa toimiviin siinä sivussa sitten kuitenkin nämä meidän lakivelvollista asevelvollisuutta suorittavat ja esimerkiksi sitten asepalvelusta suorittavat naiset siviilipalvelusta suorittavat henkilöt ja kertausharjoituksissa olevat eivät kuuluneet kuuluneet tai päässeet tämän lain lain kattavuuden piirin ja tämä on se asia jonka haluan tällä lakialoitteella korjata elikkä näen että tällä hetkellä lainsäädäntö asettaa eriarvoiseen asemaan ne henkilöt jotka suorittavat lakisääteistä palvelusta kuin ne jotka lähtevät työssä työssä sitten toimimaan siellä kriisinhallinnassa varusmiespalvelus sekä kertausharjoitukset ovat fyysisesti raskaita ja vaarallisia tilanteita joissa mahdollisuus pysyvään haittaan on mahdollinen samalla tavalla kuin kriisinhallintatehtävissä kuluneen vuoden aikana sattuneet kuolemantapaukset ja tapaturmat osoittavat että myös varusmies ja reserviläisharjoituksessa kuolemaan johtavan onnettomuuden mahdollisuus on todellinen kriisinhallintatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen kun taas varusmiehet suorittavat lakisääteistä velvollisuutta mainitsen tässä muutaman tapaturman tai kuolemantapauksen siellä varusmiespalveluksessa on tapahtunut tuhoisin onnettomuus sattui vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi taipalsaaressa jossa miehistönkuljetusajoneuvo upposi järveen ja seitsemän varusmiestä menehtyi viimeisimmät puolustusvoimissa tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet taisteluammunnoissa ovat vuonna kaksituhattaviisi varusmies menehtyi

ja sen lisäksi viisi varusmiestä loukkaantui vakavasti kaksituhattayksi reserviläinen menehtyi niinisalossa kranaattikonekivääriturmassa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän varusmies menehtyi taisteluammunnoissa käsiaseen luoteihin niinisalossa ja tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä varusmies menehtyi käsiaseammunnoissa nurmeksessa ja viimeisimmät kaksituhattaviisitoista syndalenissa varusmies menehtyi taisteluharjoituksessa pimeän aikana toisen varusmiehen luotiin ja kaksituhattakuusitoista säkylässä varusmies menehtyi harjoituksissa jäätyään sotilasajoneuvon alle

täytyy olla se turva että jos jotakin pysyvää haittaa tai jopa kuolemantapausta sattuu niin turva on silloin taattu arvoisa puhemies me puhumme todellakin rahasta elikkä vahinkotapahtuman aiheuttamasta vammasta ja sairaudesta johtuvasta pysyvästä yleisestä haitasta maksettaisiin lisäkorvaus ja haitan suuruus määritellään työtapaturma ja ammattitautilaissa kuolemantapauksen johdosta maksettaisiin myös lisäkorvaus

minulta on kysytty kuinka paljon näitä tällaisia vahinkotapahtumia sitten tulee ja kuinka kalliiksi tämä aloite yhteiskunnalle mahdollisesti tulisi tietenkään me emme toivo että yhtä ainuttakaan tapaturmaa yhtä ainuttakaan kuolemantapausta siellä varusmiespalvelusta suorittaessa tapahtuisi mutta on ikävä tosiasia että vahinkoja tapahtuu ja ja on on erilaisia tilanteita joita joita tulee vastaan myös läheltä piti tilanteita toivotaan että yhtään ei tapahdu mutta jos tapahtuu niin silloin pitää olla niin

jonkunlaisen lausunnon ja pääsemme viemään kenties tätä eteenpäin kiitos

arvoisa herra puhemies edustaja juvonen on kiinnittänyt huomiota tärkeään asiaan kriisinhallintatehtävissä olevien henkilöiden palvelussairauden ja sotilastapaturman korvausjärjestelmää tässä jokunen aika sitten muutettiin mihin edustaja juvonen omassa puheenvuorossaan viittasi siinä yhteydessä myös puolustusvaliokunnassa tunnistettiin tilanne

korvauksien piiriin jää tilanteita kuten tämä mainittu tilanne joka vaatii jatkossa korjaamista kyse on niin kuin tuossa aikaisemminkin todettiin rahasta mutta yhdyn kyllä edellisen puhujan näkemykseen siitä että rahaa tärkeämpää on tässä asiassa huomioida myös varusmiesten ja eri tavalla palvelusvelvollisuutta suorittavien henkilöiden korvaukset siinä tapauksessa jos palveluksen aikana henkilölle sattuu joku tapaturma tai tai pahimmassa tapauksessa jopa hengen menetys tältä osin kyllä tuen lämpimästi edustaja juvosen lakialoitetta ja olen siellä myös yksi allekirjoittaja toivon että tämä lakialoite saa sosiaali ja terveysvaliokunnassa asianmukaisen käsittelyn niin kuin jo sanoin ja haluan myös sen aikakirjoihin jättää tämä ongelma on tunnistettu nyt tätä ongelmaa pitää lähteä korjaamaan

ryhmätoveriani edustaja juvosta hyvästä asian esittelystä ja esitän täten samalla kannatukseni hänen tekemälleen hyvälle laki aloitteelle jonka olen myös itse allekirjoittanut ja samoin yli sata muutakin kansanedustajaa varsinkin kun allekirjoittaneita on näin paljon ja esitys on näin hyvä toivon tälle lakialoitteelle todellakin hyvää menestystä valiokunnassa yleiseen asevelvollisuuteen perustuva maanpuolustus on tunnetusti suomen turvallisuuden kivijalka ja sen merkitystä tulee jatkossa korostaa myös täällä eduskunnassa ja tietysti yhteiskunnallisessa keskustelussa yleisemminkin valitettavasti maanpuolustustahto on heikentynyt viime vuosina ainakin tehtyjen kyselytutkimusten perusteella eikä läheskään niin suuri osuus ikäluokasta kuin vielä yhdeksänkymmentä luvulla kun itse kävin armeijan suorita asevelvollisuutta näin ollen lainsäätäjän on tehtävä kaikki voitavansa jotta asevelvollisuuden suorittaminen säilyy myös nykyisten ja tulevien sukupolvien näkökulmasta suorittamisen arvoisena kansalaisvelvollisuutena arvoisa puhemies edustaja juvosen lakialoite toisi siis toteutuessaan muun muassa lakisääteistä varusmiespalvelusta tai kertausharjoitusta suorittavat henkilöt samanlaisten pysyvästä haitasta ja

maksettavien korvausten piiriin kuin missä kriisinhallintatehtävissä työskentelevät henkilöt jo nykyisellään ovat siinäkin mielessä tämä lakimuutos olisi erittäin oikeudenmukainen sillä esimerkiksi pysyvään haittaan ja ja kuolemantapauksiin johtavia tapaturmia sattuu muun muassa varusmiespalveluksessa valitettavan usein kuten edustaja juvonen toi edellä esille kun nämä tapaturmat asetettaisiin korvausten piiriin antaisi eduskunta selvän signaalin maanpuolustuksen merkityksestä ja arvostuksesta

arvoisa herra puhemies suomen puolustus ja alueellinen koskemattomuus rakentuvat yleiselle asevelvollisuudelle ja yleiselle maanpuolustusvelvollisuudelle on erittäin tärkeä asia että nykynuoret ja myös meidän lapsemme ja lapsenlapsemme ovat motivoituneita ja kiinnostuneita kantamaan kortensa kekoon tämän velvollisuuden suorittamiseksi pidän erittäin tärkeänä asiana sitä että varusmiespalvelusta suorittavien nuorten naisten ja miesten oikeusturva ja sosiaaliset etuudet ovat niin viimeisen päälle hyvällä tasolla pitää olla sellaisilla nuorilla jotka tekevät sitä työtä että suomi pysyisi turvallisena ja vapaana maana tulevaisuudessakin niin kuin se on sata vuotta tähänkin asti pysynyt haluan kiittää kollegaa edustaja arja juvosta erittäin hyvästä hyvin laaditusta taitavasta ja vakavaan asiaan kohdistuvasta erittäin tärkeästä lakialoitteesta olen itsekin yksi noista allekirjoittajista ja toivon että tämä lakialoite saa erittäin perusteellisen ja huolellisen käsittelyn eduskunnassa ja valiokuntatyössä olisi hieno asia jos tämä jopa johtaisi konkreettisiin lakimuutoksiin

siinä samalla myös mietittäisiin sitä epäsuhtaa mikä tällä hetkellä on hyvin hutaisten laadittujen kansalais aloitteiden hyvin perusteellisen käsittelyn ja sitten erittäin laadukkaitten lakialoitteiden valitettavasti joskus varsin pintapuolisen käsittelyn välillä tämä lakialoite edustaa sitä laadukasta ja vakavaa hyvää parlamenttityötä toivottavasti se etenee

lämmin kiitos teille kaikille täällä tänään todistetaan sitä että ei se määrä vaan se laatu kiitos teille todella hienoista ja arvokkaista puheenvuoroista ne tuntuvat hyvälle kun olet tehnyt tehnyt työn ja kerännyt siihen sen satakahdeksantoista allekirjoitusta niin se saa osakseen hyviä puheenvuoroja ja kannatusta kiitos siitä todellakin puolustusvaliokunnan kanssa sillä tavalla on tehty yhteistyötä että olette ottaneet kantaa tähän asiaan ja tässä minun lakialoitteessani on suora lainaus ja sen olen toki myös merkinnyt tänne että se on puolustusvaliokunnan lausunnosta silloiseen kriisinhallinnassa toimivien lakiesitykseen joka todellakin käsiteltiin sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja ja tiedostettiin ihan yhteen ääneen että epäkohtia vielä jää ainahan on joku ryhmä joka sitten huomataan ja todetaan että nyt laitetaan heidän asiansa kuntoon olisi todella tärkeää että asevelvollisuutta suorittavat niin miehet kuin naisetkin voivat turvallisilla mielin siellä sitten suorittaa palvelusta ja tietävät että jos jotakin tapahtuu niin siinä on sitten turva

lukee lehtien mielipidesivuja niin siellä hyvinkin hyvinkin otetaan kantaa ja ja puhutaan että kyllä näin varmasti pitäisi olla mutta aina on hyvä myös sitten selvittää nämä kaikki taustat että todellakin se vakuutusturva ja sosiaalietuudet jos pahaa tapahtuu sen osuessa kohdalle ovat sitten kunnossa ja lainsäädäntö on ajan tasalla sitä vartenhan me olemme täällä että silloin kun me huomaamme että joku lainsäädäntö ei ole kohdallaan me teemme aloitteita me teemme kaikkemme myös oppositiosta jossa nyt itsekin sitten olen ja vaikutan mutta aloite on hyvä ja sillä on paljon allekirjoittajia toivotaan

olen kuullut heiltä paljon tarinoita mitä siellä tapahtuu kiitos

arvoisa herra puhemies yhdyn tässä edustaja kurvisen ajatukseen siitä että lakialoitteet eivät aina saa ihan arvoistansa kohtelua täällä parlamentissa mutta tämän lakialoitteen kohdalla toivon että että aloite saa arvoisensa kohtelun tämä on tosiaan ollut myös puolustusvaliokunnassa keskustelussa jo aiemmin ja on hyvä että edustaja on tästä tehnyt oman lakialoitteen ennen kaikkea hyvää on se että että asia jää myös toivottavasti nyt tässä tapauksessa hallituksen hyvään harkintaan saataisiinko tämä asia korjattua jo tämän kauden aikana viimeistään seuraavalle eduskunnalle tässä varmasti tehtävää

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat esittelen lakialoitteen poliisilain neljän luvun ensimmäisen pykälän muuttamisesta automaattisen liikennevalvonnan tarkoituksena on lisätä liikenneturvallisuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksien tapahtumista liikenteessä käytännössä automaattista liikennevalvontaa toteutetaan niin sanottujen kameratolppien avulla tällä hetkellä kameratolppien avulla toteutettava automaattinen liikennevalvonta ei kaikilta osin täytä sille asetettuja turvallisuustavoitteita kameratolpat on useimmiten sijoitettu liikenteen turvallisuuden ja joustavuuden kannalta epäedullisiin paikkoihin ja heikosti näkyville näin ollen ne eivät lisää liikenteen liikenteen turvallisuutta vaan tuottavat lähinnä riskejä liikenteelle sekä sakkotuloja valtiolle liikenneturvallisuuden lisäämisen sijaan kameratolpista on tullut sakkorysiä automaattisen liikennevalvonnan ainoana tarkoituksena tulee olla liikenneturvallisuuden lisääminen ei sakkotulojen kartuttaminen valtion kassaan valvonta tulee jatkossa toteuttaa niin että kameratolpat sijoitetaan liikenneturvallisuuden ja liikenteen joustavuuden kannalta tarkoituksenmukaisiin kohteisiin vaaralliset risteykset sekä alueet joilla liikkuu paljon jalankulkijoita sekä erityisryhmiä muun muassa päiväkodit palvelutalot ja koulut tulisi asettaa automaattisen liikennevalvonnan sijoittelussa etusijalle kameratolpat tulisi myös maalata ruotsin mallin mukaisesti näkyviksi ennalta ehkäisevän vaikutuksen korostamiseksi eikä yrittää naamioida niitä liikenteeltä huomaamattomiksi tämän tekstin mukaisesti ehdotamme että lisätään poliisilain neljän luvun uusi kolmas momentti kuulumaan seuraavasti neljä luku tekninen valvonta ja tiedonsaantioikeudet ensimmäinen pykälä tekninen valvonta ja sen edellytykset tekninen valvonta liikenteessä on toteutettava liikenneturvallisuutta edistävissä paikoissa näitä paikkoja voivat olla tienristeykset vaarallisiksi katsotut sekä muut liikenneturvallisuuden kannalta keskeiset alueet kameratolpat ja valvonta tulee merkitä näkyvästi valvonnan ennaltaehkäisevän vaikutuksen korostamiseksi oikeastaan tämän lakialoitteen taustaa voi kertoa siltä osin että viime kaudella tehtiin suuri poliisihallintouudistus niin sanottu pora iii jonka yhteydessä muun muassa liikkuva poliisi tasavallasta lakkautettiin tuolloin päätettiin että liikkuvan poliisin tehtävät siirtyvät paikallispoliisin tehtäviin ja tämän muutoksen yhteydessä poliisihallitus toi esiin että automaattisen liikennevalvonnan määrää tulee tässä yhteydessä nostaa eli käytännössä kun liikkuvan poliisin miehet hävisivät tienvieriltä tilalle tuli sitten suurempi määrä automaattista liikenteenvalvontaa toin jo tuolloin esille hallintovaliokunnassa huoleni siitä että tämä korjausliike ei ole oikea ja tämä johtaa tilanteeseen jossa kun aikaisemmin liikkuvan poliisin miehet ylinopeutta ajaneen tai huonossa ajokunnossa olevan henkilön kiinni niin kameratolppa ei tule sitä koskaan tekemään ei aja perään ei puhalluta eikä tarkkaile ajokuntoa muutenkaan tässä yhteydessä tuli ajatus myös siitä että yksityisautoilun puolestapuhujien kenttäänkin tarvitaan toimijoita ja perustin viime syksynä eduskuntaan autokerhon jonka puitteissa järjestimme nyt viime keväänä tilaisuuden jossa liikennelääketieteen professori timo tervo ja autoliiton ja liikenneturvan edustajat toivat esiin näitä liikenneturvallisuuden kannalta keskeisiä asioita ja muun muassa näkivät tämän korjaustarpeen myös automaattisen liikennevalvonnan osalta sillä tavoin kuin ovat sitten omalta osaltaan sitä julkisesti kysyneet erilaisissa kannanotoissaan ja huomioissaan liikenneturvallisuudesta en omien työkiireitteni johdosta ehtinyt tälle aloitteelle allekirjoittajia kerätä sen kymmenen minuutin aikana jonka tämä omalla pöydälläni oli siellä pöydän äärellä kävi yhdeksän edustajakollegaa tämän allekirjoittamassa ja uskon ja tiedän tälle asialle löytyvän tästä salista varsin laajan tuen ja toivon että tämä lakialoite saa ansaitsemansa kohtelun ja toivon että se kohtelu on hyvä ja arvostava

puhemies edustaja mika kari on tehnyt oikein asiallisen ja oikeaan asiaan ja voisiko sanoa ihmisten arkeenkin voimakkaasti tarttuvan lakialoitteen juha sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on myös sellainen kirjaus siellä puhutaan siitä että selvitetään vastaavatko meidän rikoslain mukaiset tunnusmerkistöt ja rangaistukset kansan oikeustajua kansan oikeustajuhan on näin itselle juristina aina vähän sellainen vaarallinen käsite koska se kääntyy aika äkkiä mielivallaksi tuppaa olemaan niin että jotka ovat lähellä omaa elämää sellaisista rikoksista joiden uhriksi tai tekijäksi joku lähipiirissä lähipiirissä on joutunut sitten ajatellaan vähän eri tavalla kuin jotka tuntuvat hyvin vierailta tai joidenka tekijöitä ei ole ollenkaan lähipiirissä arvoisa puhemies kun ajatellaan meidän rikosoikeutta ja myös meidän sakotusjärjestelmää meidän liikennerikoksia niin kyllähän kaikkien seuraamusten mitä meillä järjestelmässä on pitää tähdätä kestäviin hyviin suomalaisiin periaatteisiin elikkä rikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuudesta aiheutuvien kustannusten vähentämiseen

korottamalla erilaisia sakkoja kerättäisiin valtion kassaan tuloja elikkä periaatteessa koko sellainen ajattelutapa että meillä on liikennevalvontatolppia jotka ovat niin sanotusti hyvässä paikassa sakotuksen kannalta ei sen takia hyvässä paikassa että ne turvaisivat vaikkapa kouluja tai vanhustentaloja tai vaarallisia risteyksiä on kyllä meidän järjestelmän perusajattelun vastainen sakoilla ei ole missään nimessä tarkoitus fiskaalisesti kerätä tuloja valtiolle pakko myöntää että monien tässä lakialoitteessa moni autoilija kokee että siellä on niin sanottuja pönttöjä sellaisella paikalla että varmasti räpsähtää ja muutenkaan täysin meidän liikenteen sakotuskäytäntöjä ei pidetä niin sanotusti kansan oikeustajun mukaisina niitä pidetään vähän liian ankarina ja sattumanvaraisina usein ja uskon että siihenkin nyt tulee muutoksia kun tieliikennelaki uudistuu mutta me istumme edustaja karin kanssa hallintovaliokunnassa ja siellä pohdimme miten voisimme parantaa myös autoilijoitten niin kuin kaikkien muittenkin suomalaisten turvallisuutta

arvoisa puhemies

suurempi vaikutus kuljettajien ajonopeuksiin toimenpidealoite onkin hyvin samanlainen kuin tämä edustaja karin lakialoite joten eihän tätä voi kuin kannattaa arvoisa puhemies suomessa on tällä hetkellä noin yhdeksänsadankolmenkymmenen automaattisen liikennevalvonnan kameratolppaa ja tolppiin asennettavia kameroita on noin sata kappaletta hallitus antoi viime vuonna yksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa automaattisen liikennevalvonnan kehittämiseksi poliisi on tehnyt päätöksen siitä että uusia kameroita hankitaan kuusikymmentä kappaletta lisää ja niitä on myös hankittu toivon myös muunlaista kehitystä asian suhteen poliisihallitus onkin julkaissut ilmoituksen automaattisen liikennevalvontalaitteiston hankinnan kilpailuttamisesta tämän vuoden aikana kilpailutusdokumenttien mukaan hankinnassa ovat nyt sekä kiinteisiin valvontapisteisiin että viranomaisten ajoneuvoihin sijoitettavat automaattivalvontalaitteistot vuoteen kaksituhattakahdeksantoista ulottuvan hankintasopimuksen arvo viiden vuoden sopimuskaudelle sisältäen kahden vuoden optiovuodet on noin kuusi viiva kahdeksan miljoonaa euroa hallituksen myöntämällä rahoituksella tulee mielestäni kehittää automaattista liikennevalvontaa lisäksi siten että kameratolpat pystyvät muuhunkin kuin valvomaan pistekohtaisesti ajonopeuksia norjassa on osattu valvoa esimerkiksi keskinopeuksia jo vuosikaudet suomessa olemme tässä asiassa kehityksestä paljon jäljessä poliisihallitus on myös laskenut rikesakon puuttumisrajan seitsemään kilometriin tunnissa tämän puuttumisrajan laskun myötä muuttuu vuosittain neljäkymmentätuhatta huomautusta rikesakoiksi tällaisella toiminnalla saadaan rahaa valtion kassaan mutta unohtuuko nyt kameratolppien perimmäinen tarkoitus liikenneturvallisuuden tuottaminen en ymmärrä automaattisen liikennevalvonnan kameratolppia jotka ovat harmaita ja jotka on asennettu puoliksi piiloon niiden havaitseminen tapahtuu vasta aivan tolpan kohdalla jolloin ollaan jo varsinaisella vaara alueella en ymmärrä myöskään sitä että usein nämä kameratolpat ovat noin kaksisataa metriä ennen risteystä jolloin kameratolpan ohitettuaan voi nostaa nopeutta reilusti varsinaiselle vaara alueelle eli risteykseen mielestäni automaattisen liikennevalvonnan käyttämät kameratolpat tulee maalata huomiovärein maastosta selväksi erottuviksi tällöin autoilijat kykenisivät näkemään ne nykyistä paremmin jolloin kameratolppien ennalta estävä vaikutus ylinopeuksiin kasvaisi merkittävästi tolppien parempi havaittavuus vähentäisi lisäksi myös huomautukseen johtavia ylinopeuksia useissa euroopan maissa kameratolpat on värjätty huomioväreillä ja lisäksi jopa jokaisesta kameratolpasta informoidaan kahdella liikennemerkillä hyvissä ajoin ennen kameratolppaa toinen liikennemerkeistä kertoo että ajat kohta automaattisen liikennevalvonnan kameratolpan ohi ja toinen kertoo tiellä olevasta nopeusrajoituksesta tällöin kuljettajalle ei tule epäselvyyttä nopeusrajoituksesta jolloin ei tule myöskään tarpeettomia jarrutuksia varsinaisen kameratolpan kohdalla ja liikenne on sujuvampaa tällä hetkellä suomessa automaattivalvonnasta ilmoitetaan lainsäädännön vaatimalla tavalla eli kyltillä sillä tieosuudella jossa automaattivalvontaa on mutta sen sijaan erikseen jokaisesta kameratolpasta lainsäädäntömme ei vaadi ilmoittamaan mielestäni kameratolpat sijoittuvat tällä hetkellä liian usein suorille tieosuuksille kun tulisi sijoittaa onnettomuusherkkiin tien kohtiin kuten risteyksiin teiden kapeikkoihin tai jyrkkiin kaarteisiin sekä koulujen kohdalle mielestäni pitäisi olla selvää että

sijainti tulee arvioida aina vakuutusyhtiöiden liikenneonnettomuustilastojen perusteella ei pelkkien olettamusten varassa edustaja karin kuudes neljättä kaksituhattaseitsemäntoista jättämän lakialoitteen soisi menevän maaliin saakka mutta olen vähän pessimisti tässä asiassa enkä usko että tulen sitä näkemään lakialoite on jätetty pari viikkoa ennen kuntavaaleja ja siinä on vain yhdeksän allekirjoittajaa nyt tällä saa lähinnä medianäkyvyyttä todellisen liikenneturvallisuuden parantumisen jäädessä jälleen odottamaan omaa vuoroaan

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja mika karille tästä lakialoitteesta tämä on jos voisi todeta ja tämä on ymmärrettävä ja tämä on myös arkipäiväinen joka tulee vastaan tuolla liikenteessä meille jokaiselle olen aina pelännyt ja miettinyt tuolla liikenteessä liikkuessani kun paljon kilometrejä tulee autoon ja ja ympäri suomea aina ajaa että siinä vaiheessa kun se kameratolppa on kohdalla yleensä siinä edessä oleva ja jopa itsekin kovasti sitä jarrua ryhtyy painamaan kun ei enää muista paljonko siinä on se rajoitus paljonko siinä saa ajaa vaikka se olisi sata kilometriä tunnissa niin siltikin se pieni epävarmuus aina iskee että oliko se sittenkin kenties kahdeksankymmentä ne ovat olleet niitä vaaratapahtumia mielestäni kyllä kameratolpat tulisi merkitä hyvin ja niiden pitäisi olla

ansoja sille autoilijalle vaan todellakin se niiden tarkoitus parantaa sitä maantiellä liikkumisen turvallisuutta ja ja ehkäistä sitten ylinopeudesta aiheutuvia kolareita myös olisi olisi se keskiö on hyvin tässä lakialoitteessa nostettu näitä näitä paikkoja joissa soisi kameratolppia olevan tai ylipäänsä valvontaa ne ovat joka päivä meidän silmissämme mutta minkä ihmeen takia ne ovat poissa mielestä nehän ovat juurikin päiväkodit ja palvelutalot ja koulut itsekin kun tuolta espoon keskuksesta lähtee aina aamulla liikkeelle ja näkee millaista se liikennekäyttäytyminen siellä että kameratolppa valvoisi niitä koululaisen koululaisen askelia että he pääsevät turvallisesti sitten matkaan toinen on tämä edustaja kari kulmalakin nostitte hyvin esille ja olette myös tehnyt lakialoitteen liittyen näihin kameratolppien väreihin eikö niin toimenpidealoitteen anteeksi se on hyvä toimenpidealoite juuri näin miksi sen pitää siellä pimeydessä olla harmaa voisihan olla myös näkyvämpi se kameratolppa arvoisa

herra puhemies eduskunnassa usein penätään asiantuntijoiden näkemyksiä ja hyvä niin koska sitä kautta saadaan myös meille kansanedustajille maallikoille sen päätöksenteon pohjaksi yksi iso elementti asiantuntijoiden näkemys asiasta asiaan perehtyneiden ja koulutettujen tänään tässä salissa saatiin poliisin ylikonstaapelin kansanedustajakollega kari kulmalan näkemys on helppo olla samaa mieltä siitä että liikenneturvallisuuden pitäisi olla tiellä liikkumiseen liittyvän regulaatiovalvonnan keskeinen elementti

kyllä kulkee toisinpäin tähän on kiinnittänyt huomiota myös liikkuvan poliisin perinneyhdistys ja ja hyvin paljon joita oli niin tässä edustaja kulmalan puheenvuorossa kuin omassanikin on samoja elementtejä pääpaino liikenneturvallisuuteen vähemmän vain tällaista hallinnollista valvontaa tai tai tulojen kartuttamista valtiolle peltipoliisi niin kuin näitä automaattisen liikennevalvonnan tolppia kutsutaan ei korvaa poliisia tuossa omassa esittelypuheenvuorossanikin sanoin että ajoturvallisuuden keskeinen elementti liittyy siihen millaisessa kunnossa autoilija on ei pelkästään siihen yksi tai kahden kilometrin ylinopeuteen vaan siihen onko kuljettaja selvin päin auton ratissa onko hänen yleinen terveydentilansa sellainen että se mahdollistaa ajoneuvon kuljettamisen ja niin edelleen toivoisinkin että jatkossa tämä lakialoite tulee siellä hallintovaliokunnassa jossa meitä tällä hetkellä tässä salissa istuvista on kolme saamaan sellaisen käsittelyn vuosien valmistelun varaan niin kuin sanoin olen tätä asiaa nyt jo useamman vuoden eri yhteyksissä pitänyt esillä ja toivon että tämä asia tämän eduskunnan aikana saadaan maaliin

arvoisa puhemies

sydämenasioita ja siksi tulin tänne eteen puhumaan myös tämän toisen puheeni sillä silloin minulla on enemmän aikaa kuin se kaksi minuuttia valitettavasti eduskuntasalissa on tällä hetkellä vain viisi edustajaa minun lisäkseni ja kohta enää neljä arvoisa puhemies saan säännöllisesti sähköpostiini tilastotietoa tieliikenteen onnettomuuskehityksestä ja poliisin suorittamasta liikenteenvalvonnasta viime viikolla kuuntelin mielenkiinnolla kun poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja oli ylen haastattelussa missä hän ylisti automaattisen liikennevalvonnan tehoa ja sitä miten se vapauttaa poliisit tekemään muuta liikennevalvontaa hänen kertomansa mukaan poliisi valvoo automaattivalvonnan ohella liikennettä enemmän kuin kuin vuosiin minun saamani tilaston mukaan joka on muuten poliisin virallinen tilasto tammi toukokuulta liikenteenvalvontaan käytetyt henkilötyövuodet ovat pakkasella muun muassa raskaan liikenteen valvonta on todella paljon pakkasella poikkeama on tavoitteeseen nähden kaksikymmentäyksi pilkku kolme prosenttia ja yllätys yllätys myös automaattisen liikennevalvonnan suoritteet ovat pakkasella sen poikkeama tavoitteeseen nähden on kaksikymmentäneljä pilkku yksi prosenttia pohjanmaalla tämä poikkeama on jopa kolmekymmentäyhdeksän pilkku kolme prosenttia ja hämeessä kolmekymmentäkaksi pilkku kahdeksan prosenttia tavoitteeseen nähden samaan aikaan muun muassa törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet neljä pilkku neljä prosenttia koko suomessa positiivinen tulos nähdään sen sijaan puhalluskokeissa joiden tilastointi on kylläkin kaikkein epävarminta tilastojen mukaan tehoa näyttäisi puhalluskokeissa olleen sillä rattijuoppoja on hieman enemmän kiinni eli yksi pilkku neljä prosenttia huolissani olen kuitenkin erityisesti siitä että alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden rattijuopumusrikokset ovat kohonneet koko maassa viisitoista pilkku neljä prosenttia mutta on myös niin että mitä enemmän puhallutetaan sitä enemmän jää kuljettajia kiinni sama taktiikka toimii myös muussa liikennevalvonnassa ellei ole liikennevalvontaa ei tule liikennerikkomuksia eikä rikoksia liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja kertoi lähetyksessä myös sen että poliisi kertoo ennen juhannusta missä kolmessakymmenessä valvontatolpassa on varmasti kamera jotta ihmiset osaisivat ajaa oikealla nopeudella näihin tolppiin ilman sakon pelkoa jos tolpat maalattaisiin kuten olen toimenpidealoitteessani ja edustaja kari on lakialoitteessaan esittänyt ei näitäkään ilmoituksia tarvitsisi tehdä toivottavasti aloitteet etenevät eduskunnassa koska molemmilla on rivikansalaisten vankka tuki takanaan